toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa herra puhemies verotuksen kolme keskeistä periaatetta ovat seuraavat ensinnäkin veroja pitää kerätä veronmaksukyvyn mukaan mikäli veronmaksukyky paranee tulojen kasvamisen tai omaisuuden kasvamisen

niin pitää myöskin veroja kerätä enemmän toinen periaate suomalaisessa verotuksessa on pitkään ollut että pyritään mahdollisimman yhtenäiseen verotukseen mieluummin mataliin mutta laajoihin verokantoihin mahdollisimman vähän tätä periaatetta vääristäviin tai heikentäviin vähennys ja poikkeusjärjestelyihin ja kolmannen periaatteen verotuksessa tulisi olla se että verotuksella pyritään myöskin kaventamaan tuloeroja hallituksen veropolitiikka ensi vuoden budjettia koskien sekä tänään käsittelyssä veroasteikkolakien että myös muiden verolakien osalta ei toteuta oikeastaan mitään näistä kolmesta verotuksen periaatteesta veronkevennykset kohdistuvat suurituloisiin eniten sekä suhteellisesti että absoluuttisesti hallituksen ehdotuksiin sisältyvistä veronkevennyksistä kohdistuu yli seitsemäntuhattaviisisataa euroa kuukaudessa ansaitseviin tämä johtaa siihen että nämä kaksi periaatetta veroja veronmaksukyvyn mukaan ja se että tuloeroja pitäisi pystyä kaventamaan jäävät toteutumatta no sitten se että verotuksen pitäisi olla laajapohjaista yksinkertaista mahdollisimman vähän poikkeuksia sisältävää on monella tavalla myöskin vaarannettu täällä on muun muassa edustaja harakka käyttänyt ilmaisua kolmesta iloisesta rosvosta ja viitannut ihan ansiokkaasti kolmeen veromuutokseen joita hallitus ensi vuodelle on esittänyt perintö ja lahjaveron kevennystä metsälahjavähennystä ja yrittäjävähennystä jotka kaikki ovat ristiriidassa verotuksen yksinkertaisuuden selkeyden ja mahdollisimman vähän poikkeuksia sisältävän periaatteen kanssa sen lisäksi nämä eivät ole vaikutuksiltaan oikeansuuntaisia sen paremmin yrittämiseen kuin muuhunkaan taloudelliseen aktiivisuuteen ja monet asiantuntijat ovat lausunnoissaan selkeästi esiin tuoneet

olisimme halunneet siirtää verotuksen painopistettä enemmän sinne tulojen

kolmeentuhanteenseitsemäänsataanviiteenkymmeneen euroon kun hallitus esittää kolmeatuhattakuuttakymmentä euroa sen vuoksi tässä vaiheessa olemme esittämässä sitten lausumia joilla pyrimme verotuksen oikeudenmukaisuutta jatkossa parantamaan hallituksen esitykseen sisältyy yksi ehdotus tänään käsittelyssä oleviin lakeihin ja se on kotitalousvähennyksen edelleen korottaminen sinällään hallituksen esityksenkin perustelut siitä että kotitalousvähennyksellä kannustettaisiin siihen että vanhukset pystyisivät asumaan pitempään kotonaan harmaan talouden torjuntaan ja yleensä työllistämiseen ovat kannatettavia mutta se asia millä tavalla tämä palvelee tulonmuodostusta ja tuloerojen kaventamista onkin sitten toinen kysymys nythän sellainen pariskunta jolla on riittävästi tuloja pysyvät pystyy vähentämään kaikkiaan neljäsataa euroa kuukaudessa yhteensä verojaan ja laittamaan sillä tavalla että jotkuthan ne verot joutuvat maksamaan koska verokertymästä pitää huoli pitää elikkä sillä tavalla pääsee verotuksessa vähemmällä ja luo painetta muitten verotukselle ongelma tässä on se että sellaiset henkilöt ja pariskunnat jotka myöskin kovasti kaipaisivat sitä että voisivat asua edelleen kotonaan tarvitsisivat esimerkiksi remonttia esteettömyyttä pystyttäisiin edistämään mutta joiden tulot eivät anna mahdollisuuksia veronkevennyksen hyödyntämiseen eivät pysty tällä tavalla tätä tavoitetta kotona asumisen jatkamisesta tai harmaan talouden torjumisesta toteuttamaan siksi tämä on ongelmallinen kohdentamisen kannalta arvoisa puhemies ehdotan

korottamiseksi siten että lopullisena tavoitteena on pääomatulojen verotuksen mahdollisimman yhdenmukainen verokohtelu palkka ja eläketulojen kanssa huomioiden kuitenkin pääomatulojen erityispiirteet kolme eduskunta edellyttää että hallitus tuo viivyttelemättä eduskunnan käsiteltäväksi uudistuksen jolla kumotaan tuloverolain d pykälässä määritelty vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen ja pitkäaikaissäästämissopimuksen maksujen verovähennysoikeus sitten pyydän lopuksi anteeksi puhemieheltä että meni pitkäksi en muistanut tätä rajoitetta
edustajan ei tarvitse erityisesti tässä kohtaa pyydellä anteeksi sikäli että suositus on tässä itse asiassa niin että kymmeneen minuuttiin asti voi jatkaa tässä keskustelussa ihan totta mutta tämäkin riittää

arvoisa puhemies hallitus on perustanut syrjäytymisen ehkäisemisen kärkihankkeen samoin eriarvoistumiseen puuttuvan työryhmän tämä on irvokasta kun hallituksen politiikka nimenomaan lisää eriarvoistumista muuttakaa politiikkaa älkääkä perusteltu työryhmiä kansaneläkettä leikataan ensimmäistä kertaa suomessa pienituloisten eläkeläisten ostovoima heikkenee etuuksia leikataan heikoimmat kärsivät millä tätä eriarvoistumista korjataan sitä korjataan verotuksen työkaluin on aika ihmeellistä että arkkipiispa kari mäkisen pitää muistuttaa miksi verotus on tärkeä kun pääministeri sipilä kehotti hyvätuloisia osallistumaan hyväntekeväisyyteen arkkipiispa totesi että hän maksaa mielellään vähän lisää veroa se on yhteiskunnan tapa yhteiskunnan keino hoitaa tasa arvo ja estää eriarvoistumista talouspolitiikan arviointineuvosto onkin moittinut hallitusta siitä että verotuksen työkaluja ei käytetä hyväksi sinänsä tässä tuloveroasteikossa myönteistä on se että palkkaveroa alennetaan suomessa työn verottaminen on verrattain kireää vastaavasti omaisuustulojen verottaminen suomessa on eurooppalaisittain verrattuna melkoisen keveää mutta tältä hallitukselta ikävä kyllä ei ole odotettavissa minkäänlaista muutosta

hallituksen toimet veroratkaisut ja kilpailukykysopimus ovat kokonaisuus hallitus on mainostanut sitä että se suuntautuu pieni ja keskituloisille näin ei kuitenkaan ole silloin kun kaikilla tulotasoilla saadaan sama nolla pilkku kuuden prosentin alennus se ei nimenomaan suuntaudu pieni ja keskituloisille eikä

esittäneet oikeudenmukaisempia vaihtoehtoja sekä työtulovähennykseen että eläketulovähennykseen jotka lisäisivät lähes kaikkien palkansaajien ja lähes kaikkien eläkeläisten käteenjäävää tuloa verrattuna hallituksen esitykseen kun sanon lähes kaikkien niin ketkä kaikki hyötyisivät yhdeksänkymmentäviisi prosenttia palkansaajista ja eläkeläisistä saisi meidän mallissamme enemmän kuin hallitus tarjoaa kun kuitenkin nämä pykälämuutokset on torjuttu niin tyydyn esittämään tässä lausumia joita on kaikkiaan viisi kappaletta ne kuuluvat näin lausuma yksi eduskunta edellyttää että hallitus antaa eduskunnalle esityksen tuloverolain a pykälässä tarkoitetun kotitalousvähennyksen ulottamisesta kerrostalo ja rivitaloasunto osakeyhtiöiden osakkaiden rahoitusvastuulla yhtiössä toteutettaviin remontteihin tämä tähtää siis siihen että kotitalousvähennys huomioisi yhä paremmin suuren osan suomalaisista toinen lausumamme puuttuu pääomatuloverotukseen olemme sitä mieltä että tässä taloudellisessa tilanteessa myös omistavan väen on syytä osallistua näihin talkoisiin lausuma kaksi eduskunta edellyttää että hallitus antaa eduskunnalle esityksen tuloverolain momentin mukaisten pääomatuloverokantojen nostamisesta siten että pääomatuloverokanta nostetaan kolmeenkymmeneenkahteen prosenttiin ja kolmenkymmenentuhannen euron ylittävältä osalta prosenttiin lausuma kolme eduskunta edellyttää että hallitus antaa esityksen tuloverolain kolmaskymmeneskolmas b pykälä ensimmäisen momentin muuttamisesta siten että osakkeen verovuoden matemaattiselle arvolle laskettu niin sanottu vuotuinen tuotto lasketaan kahdeksasta prosentista kuuteen prosenttiin lausuma neljä eduskunta edellyttää että hallitus antaa eduskunnalle esityksen tuloverolain viideskymmenes pykälä momentissa säädetyn luovutustappioiden verovähennysoikeuden rajaamisesta siten että omaisuuden luovutustappiot voidaan vähentää omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuonna ja vielä numero viisi joka puuttuu korkovähennyslain porsaanreikään johon keskusta kiinnitti ansiokkaasti oppositiokaudellaan huomiota mutta jota se ei ole nyt hallituksessa halunnut korjata eduskunta edellyttää että hallitus antaa viivyttelemättä eduskunnalle esityksen jolla korkovähennysoikeutta yhteisöjen tuloverolain piiriin tulojen osalta rajataan vastaavasti kuin korkovähennysoikeutta on rajattu elinkeinotulon verottamisesta annetun lain kahdeksannessatoista a pykälässä

arvoisa herra puhemies hieman hämmästelen sitä että vasemmistosta kotitalousvähennystä arvostellaan se on erittäin tehokas keino puuttua harmaaseen talouteen ja toisaalta se on myös tehokas keino ollut tähän maahan työtä ja toimeliaisuutta on syntynyt monia pieniä yrityksiä kotitalousvähennyksen kautta kaikki päätökset joita nyt tehdään pitää katsoa työn kautta yrittäjävähennys maksuperusteinen alvi vanhemmuuden kustannukset ovat tällaisia mutta myös se että ostovoimasta pidetään huolta sen takia kaikkien valtionveroa maksavien työntekijöiden ja myös eläkeläisten verotusta kevennetään

toiminut vastuullisena osapuolena kilpailukykysopimuksen osalta tämän takia on syytä aika paljon ihmetellä vasemmisto opposition näkemyksiä te olitte sitä mieltä että vaikka yhteinen sopimus on tehty sitä ei pitäisi noudattaa

oleellisesti liittyvän veropolitiikan linjan osalta eli erittäin hyvä huomiointi ja on myöskin yllättävää että te vastustatte yrittäjävähennystä joka saattaa henkilöyritykset asemaa te te olette siis osakeyhtiöitten puolella mutta ette näitten pienyrittäjien kommandiittiyhtiöitten avointen yhtiöitten ja niin edelleen eli tämäkin on eriskummallista kun te toisaalta haluatte puhua pienen ihmisen puolesta

puhemies kyllä minä nyt hämmästelen näitä keskustan ja kokoomuksen kommentteja ostovoimasta eduskunnan tietopalvelun mukaan laskelmat näyttävät siltä että pieni ja keskituloisten eläkkeensaajien ostovoima jää miinukselle koska tulee näitä indeksileikkauksia

herää kysymys että tällaisella eriarvoistavalla ei työllistävällä politiikalla mitä hallitus tekee olette siinä tilanteessa että saatatte joutua tekemään ministeri orpon veikkaamia parin miljardin lisäleikkauksia seuraavassa riihessä ette kai te vaan ole ajautumassa tälle tielle ja ette kai vaan aio toimia niin että tämä kehysriihi siirretään kunnallisvaalien jälkeen jolloin kansalaiset joutuvat menemään laput silmillä hallituksen politiikasta tietämättä

puheenvuorossa totesin emme vastusta kotitalousvähennyksen tavoitteita ja periaatteita mutta se ei kohdennu kerrostaloissa asuviin kotitalouksiin ja se ei kohdennu ollenkaan pienituloisimpiin kotitalouksiin joilla ei ole sitä veroa mistä vähentää maksimissaan

kohdistuu aivan väärin mitä tulee sitten tähän kiky sopimukseen te olette aina korostaneet velkaantumisen vaaraa ja kauhistelleet sitä kuinka paljon otamme velkaa me otamme ensi vuonna yli miljardin velkaa lisää kiky sopimuksen takia ja mikäli kiky sopimuksen tavoite neljästäkymmenestätuhannesta uudesta työpaikasta ei toteudu tai toteutuu vaikkapa puolittain niin myös tulevina vuosina vaje budjettitalouteen on viisisataa miljoonaa euroa vuodessa
myönnän tässä debattivaiheessa vielä vastauspuheenvuorot edustajille kankaanniemi andersson aalto arhinmäki östman ala nissilä zyskowicz pakkanen ja sitten edustaja harakka jonka puheenvuoron johdosta tämä debattivaihe käynnistyi

viime vaalikaudella arvonlisäveroa nostettiin yhdellä prosenttiyksiköllä

hyvinkin raskaasti yhteisöveroa sitten taas alennettiin reippaasti mikä

yhtiöille suuret kevennykset se oli teidän teidän veropolitiikkaanne nyt hallitus on jo alentanut yle veroa kolmeltasadaltatuhannelta pienituloiselta on on laskenut solidaarisuusveron alarajaa ja sitten on työtulovähennystä joka tulee pieni ja keskituloisille antanut neljäsataaviisikymmentä miljoonaa euroa myös eläkeläiset saavat tämän ja niille jotka eivät veroja maksa on tulossa kuudenkymmenenkolmen miljoonan euron paketti eli politiikan suunta on muuttunut ja ihan selkä suorana voidaan sanoa että pieni ja keskituloisten eduksi on hallituspolitiikan suunta muuttunut

puhemies kuten tässä eräässä puheenvuorossa todettiin kilpailukykysopimus ja hallituksen esittämät ansiotuloverokevennykset muodostavat tulonjakopoliittisen kokonaisuuden jota me kyllä kritisoimme ankarasti sen takia että se on epäoikeudenmukainen ja se on tuloeroja kasvattava tämä kilpailukykysopimus itsessäänhän rokottaa erityisesti pienituloisia palkansaajia ja hallituksen esittämät veronkevennykset eivät kompensoi kilpailukykysopimuksen vaikutuksia julkisen sektorin työntekijöiden osalta eivätkä myöskään pienituloisten pätkätyöntekijöiden osalta liittyen edustaja rantakankaan kommenttiin tämä hallituksen kompensaatiopakettihan ei kohdistu kaikista pienituloisimmille suomalaisille koska pienituloisimmat suomalaiset ovat ne perusturvan varassa elävät suomalaiset joilta hallitus leikkaa te leikkaatte perusturvaa kansaneläkkeitä työttömyysturvaa ja myöskin pienituloisten perheiden toimeentuloa ei näille suomalaisille mitään verokompensaatioita tule
arvoisa

edustaja andersson meillä riittää rahaa toimeentulotukeen ja perusturvaan sen jälkeen kun me saamme taloutta kasvamaan mutta jos meillä jatkuu tämä korkea työttömyys ja velkaantuminen niin entistä vaikeampi on hoitaa sitä hyvinvointiyhteiskunnan tärkeää perustaa vasemmistoliiton linjahan on sillä tavalla tyhjän päällä te sanotte että että pitää kaikkia etuisuuksia parantaa te sanotte että pitää ottaa lisää velkaa suomi on tällä hetkellä veroasteeltaan oecd maiden neljänneksi korkeimman veroasteen maa

minä paljastan nyt edustaja rantakankaalle että tämäkin hallitus tavallaan velkaelvyttää mutta te te teette sen huonosti kohdennetuilla verokevennyksillä jotka te nyt annatte kaikista hyvätuloisimmille suomalaisille siitähän tässä on kyse hallitus tekee mittavia tuloverokevennyksiä jotka kohdistuvat jo valmiiksi hyvässä taloudellisessa asemassa oleville suomalaisille ja velkaantumistahti vain kiihtyy

eri puolilla maata vireillä useita isoja biohankkeita jotka tuovat työtä ja toimeentuloa mutta tarvitaan kilpailukykyä ja tarvitaan kannustavaa veropolitiikkaa

herra puhemies muutama rakentava huomio tähän keskusteluun kun puhutaan ostovoimasta on hyvä että puhutaan ostovoimasta mutta pitäisi puhua siitä ostovoimasta joka realisoituu nimenomaan kotimarkkinakysyntään pelkkä prosenttipuhe tasaprosenteista on enemmänkin keino ostaa parempi omatunto koska ensin annetaan pienituloisille yksi veronkevennyseuro ja sitten ensi keväänä leikataan kaksi euroa pois

tiedoksi edustaja rantakankaalle tämä fakta asia eurojen käyttäminen markkinatalouden ja hallitusohjelman vastaisiin yritysverotuksen kevennyksiin ei auta työllisyyttä ei talouskasvua se toimii päinvastoin kiky sopimusta kannattaa täydentää hallituksen omilla päätöksillä vihreät esittivät muun muassa kunnallisveron perusvähennystä ja työtulovähennystä lisättäväksi sen takia että kotimarkkinoihin realisoituva ostovoima tukisi työllisyyttä ja talouskasvua mutta valitettavasti kokoomus on tässäkin asiassa unohtanut markkinatalouden

arvoisa herra puhemies edustaja rantakangas on pyrkinyt ottamaan edustaja pekkarisen roolin rakkikoirana kun edustaja pekkarinen ei pysty puolustamaan hallitusta puhemiehen tontilta mutta teillä on vielä tehtävää siinä että teidän argumentointinne menisi kuntoon nimittäin te puhuitte siitä että suomen veroaste on yksi oecd maiden korkeimmista ja sitten puhuitte velkaisuudesta puhuitte että on yli sata miljardia julkista velkaa teidän pitäisi nyt päättää lasketteko te

osaksi verotusta jolloin teidän prosenttinne pitää paikkansa mutta silloin teidän pitää myös myöntää se että eläkekassoissa eläkerahastoissa olevat rahat ovat osa julkista taloutta jolloin suomella ei ole euron euroa ei sentin senttiä velkaa päinvastoin me olemme valtavasti ylijäämäinen taloutena

kiitos arvoisa puhemies haluaisin sanoa ensiksi että kd ei vastusta kilpailukykysopimusta kd ei haluaisi lisätä valtionvelkaa vaan ottaisimme meidän vaihtoehtobudjetissamme satakaksitoista pilkku viisi miljoonaa euroa vähemmän velkaa kuin mitä hallitus tekee mutta tosiasia on se että hallituksen esityksen mukaisesta veronkevennyksestä hyötyvät eniten suurituloiset kun taas vaikutukset pienituloisille ovat käytännössä lähinnä marginaalisia pienituloiset ovat myös niin kuin tässä on tullut esille useissa puheenvuoroissa kärsineet eniten hallituksen säästötalkoista joten olisi oikeudenmukaista että heidät huomioitaisiin veronkevennyksissä siksi kdn eduskuntaryhmä on esittänyt ansiotuloverotuksen kevennysten jakamista oikeudenmukaisemmin olemme jättäneet muutokset tuloveroasteikkoon meidän vaihtoehtobudjetissamme ja ne sisältyvät myös kdn budjettivastalauseeseen

puhemies todellakin hallituksen strateginen hallitusohjelma työn veronkevennykset ja kilpailukykysopimus toimivat edustaja andersson te ette ehkä uuteenkaupunkiin ensi vuonna tulee tuhatviisisataa uutta työpaikkaa laivanrakennusteollisuudessa laivanrakennusteollisuudessa seitsemästätuhannesta työpaikasta mennään alihankkijat mukaan lukien viiteentoistatuhanteen työpaikkaan joka vuosi syntyy uusia työpaikkoja enemmän kuin äänekosken tämä on todellakin hyvää politiikkaa jota suomessa tehdään ja tällä tavalla on luotu vakautta ja saadaan uusia työpaikkoja ja suomi todella nousee varsinais suomi nousee te olette unohtanut työmiehen teitä ei kiinnosta esimerkiksi se että että syntyy uusia työpaikkoja niitä me tarvitsemme jotta me voimme turvata hyvinvointiyhteiskunnan arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies edustaja viitanen on taas hyvin hämmästynyt vaikka ei ole vielä toipunut edes edellisestä hämmennyksestään edustaja viitanen petteri orpo ei ole vaatinut eikä esittänyt uusia säästöjä petteri orpo valtiovarainministerinä ja kokoomuksen puheenjohtajana on tuonut esiin sen että tarvitaan hallitukselta vielä uusia toimia työllisyyden ja kasvun vauhdittamiseksi jotta tämä hallitus pystyy saavuttamaan hallitusohjelmassa asetetut kunnianhimoiset tavoitteet joita ovat työllisyysaste ja julkisen velan taittuminen suhteessa bkthen vuonna kaksituhattayhdeksäntoista taloudessa näkyy hyviä ja positiivisia merkkejä talous kasvaa työllisyys paranee työttömyys vähenee uusia työpaikkoja syntyy täälläkin on jo mainittu uusikaupunki ja äänekoski tällä linjalla on edettävä ja uusia päätöksiä tehtävä

puhemies kyllä orpo on ilmoittanut että näillä lukemilla tällä hetkellä näyttää siltä että lisäsopeutustarve keikkuu aina tuolla parin parin miljardin korkeudessa ellei jotain tapahdu kevääseen mennessä tällä hetkellä hallituksen omastakin parista arvioidaan että työllisyystavoitteet eivät täyty se tarkoittaa sitä että te olette ottamassa kenties ylimääräisiä lisäleikkauksia parin miljardin edestä ensi keväänä ja mikä pahinta edustaja zyskowicz mikä pahinta arvoisat hallituspuolueet te aiotte siirtää kehysriihen kunnallisvaalien yli jotta kansalaisille ei kerrottaisi avoimesti siitä mitä hallitus aikoo tehdä tällä politiikalla mitä hallitus tekee työllisyystavoitteita ei saavuteta velkaantumistavoitteita ei saavuteta ja sitten hallitus kokoontuu keväällä toteamaan että

arvoisa herra puhemies edustaja viitanen nyt kannattaa olla aika tarkkana sen suhteen mitä valtiovarainministeri orpo on todennut hän on todennut nimenomaan siten että edessä saattaa olla jopa yhden viiva kahden miljardin euron lisäsäästöt ellemme tee uusia toimia kasvun ja työllisyyden tukemiseksi on aivan selvää että hallituksen tavoitteena on estää lisäsäästöt tekemällä uudistuksia jotka tukevat talouskasvua ja työllisyyttä koska vain työllisyysastetta nostamalla voimme kestävällä tavalla parantaa valtiontalouden tasapainoa hallitus on asettanut erilaisia virkamiestyöryhmiä meillä on yksi työryhmä miettimässä verotuksellisia ratkaisuja toinen työryhmä miettimässä kannustinloukkujen purkamista sen lisäksi jo hallitusohjelmassa on ollut esillä työmarkkinoiden uudistaminen yrittäjyyttä tukevaan suuntaan

vaalien jälkeen joten joten kyllä se meille sopii aivan erinomaisesti sopiiko sopiiko hallitukselle arvoisa puhemies kolme veropointtia ensiksi kun kotitalousvähennystä eivät voi käyttää kuin keski ja ja hyvätuloiset niin veronmaksajat on esittänyt että luovuttaisiin sadan euron omavastuusta sillä saataisiin mukaan paljon enemmän ihmisiä pienituloisempiakin ihmisiä hyödyntämään sitä se on sdpn reilumpi malli tarttukaa siihen toisekseen niin sanottu yrittäjävähennys se on täyttä humpuukia ammatinharjoittajista elinkeinonharjoittajista yhdeksänkymmentä prosenttia verotetaan ansiotulon mukaan eli tämä ansiotulon alennus jota tässä nyt käsitellään on heille paljon merkittävämpi kuin tämä seitsemänkymmenenviiden miljoonan euron käsittämätön lahja kahteen ylimpään tuloluokkaan kolmanneksi

arvoisa herra puhemies yrittäjävähennyksestä käytiin viime viikolla ansiokas keskustelu täällä ja täällä salissa muun muassa todettiin että tämä arvonlisäveron alarajan nosto ei näillä näkymin ole mahdollista eusta tulleen tiedon mukaan mutta se siitä keskustelusta itse pidän kotitalousvähennystä erittäin tärkeänä muotona koska sillä pystytään työllistämään ja työllisyys on tämän kaiken a ja o jotta näitä uusia työpaikkoja täällä suomessa syntyy tämä kotitalousvähennyksen mahdollisuus on myös mahdollisuus pienyrittäjille mutta myös niille pienituloisille jos he keksivät siitä oivan yrityksen tai lisäansiomuodon

sitten täällä on myös nostettu pariin viikkojen aikana arkkipiispa kari mäkisen huomiot ja hän on moneen kertaan hyvin asiallisesti ja varmaan totuudenmukaisestikin kertonut kertoi myös kuudes kahdettatoista meille jotka läsnä olimme kuulemassa olisi ollut hyvä että siellä olisi ollut

edustaja elo

varsinainen puhujalista ja siellä on edustaja östman seuraava puheenvuoron käyttäjä
kiitos puhemies kun nyt sain tämän puheenvuoron lupaan säästää aikaa ja pidän vähän lyhyemmän puheen täältä täältä istumapaikalta tai seisomapaikalta itse asiassa tässä kun käytiin taas keskustelua tästä yrittäjävähennyksestä tuli mieleen vain se että on se nyt ihme että jotkut edustajat täällä tietävät paremmin kuin suomen yrittäjät kuitenkin suomessa yli sataatuhatta jäsenyritystä ja jolla on ollut tämä asia kärkihankkeena todella todella pitkään ja kun ottaa sitten vielä huomioon että suurin osa näistä suomen yrittäjien jäsenyrityksistä edustaa nimenomaan näitä mikroyrityksiä tässä mielessä kd kyllä kannattaa hallituksen tavoitetta tässä asiassa ja hallitus on tehnyt hyvän päätöksen mutta sitten mitä tulee tulee tähän tuloveroasteikkoon vielä niin kyllähän se on niin että prosenttimääräiset veronkevennykset kohdistuvat aina euromääräisesti suurimpina ylimpiin tuloluokkiin tämä pätee myöskin muun muassa tässä yrittäjävähennysasiassa mutta mitä enemmän tuloja niin yleensä sitä isompi yritys ja sitä paremmat mahdollisuudet myöskin investoida ja luoda työpaikkoja

kdn eduskuntaryhmä esittää tulonhankkimisvähennyksen nostamista seitsemästäsadastaviidestäkymmenestä eurosta kahdeksaansataankymmeneen euroon vuodessa tämä toimenpide lisäisi ostovoimaa kotimaisten tuotteiden ja palvelujen kysyntää sekä työn kannustavuutta

vuosituloon sekä jättämällä tekemättä tälle tuloluokalle esitetyt mutta arvoisa puhemies myös nämä muutosesitykset sisältyvät kdn vaihtoehtobudjettiin ja näin ollen myöskin meidän

arvoisa herra puhemies james bond elokuvissa on mitä kummallisimpia ja ihmeellisimpiä rikollisia yksi omituisimmista on drax hugo drax hän rakensi kuuraketin ja halusi lähettää kuuhun parempia ihmisiä luoda uuden paremman maailman välillä tällaista samanlaista kummallisuutta on myös hallituksen politiikassa erityisesti veropolitiikassa ja toisaalta politiikassa joka liittyy sosiaaliturvaan kun hallitus aloitti painotettiin sitä että tämän hallituksen tehtävä on huolehtia oikeudenmukaisuudesta pyrkiä syrjäytymistä estämään nyt on perustettu erilaisia työryhmiä pohtimaan sitä mutta kun katsoo mitä politiikkaa hallitus tekee niin se on täysin päinvastaista kuin mitä nämä nämä työryhmät on laitettu selvittämään ja mitä puheissa sanotaan nyt käsittelyssä on veropolitiikka

sekä veropäätösten että sosiaaliturvaan kohdistuvien päätösten ja tämän seurauksena hallituksen politiikka kavensi tuloeroja ja vähensi köyhyyttä tämän laskelman on tehnyt muun muassa nordea bank jos ette usko eduskunnan tietopalvelua niin kyllä te nyt varmaan nordeaa vähintään uskotte jos sitten katsoo taas mitä tämän hallituksen veropolitiikka merkitsee niin siitä on unohdettu kokonaan esimerkiksi ne silloisen puheenjohtajan nykyisen ministeri timo soinin puheet ennen vaaleja joissa hän sanoi että suomessa on noin miljoona ihmistä jotka tienaavat tuhat euroa tai vähemmän ja heiltä ei saa heiltä ei voi heiltä ei kannata leikata mitä tämä hallitus tekee leikkaa näiltä kaikkein pienituloisimmilta ihmisiltä ensimmäistä kertaa koskaan leikataan kansaneläkkeitä tasoleikkaus miten tämä on mahdollista kun hallituksen toiseksi suurin

nykyinen pääministeri juha sipilä sanoi että perusturvasta ei leikata kun toimittaja tarkensi että onko tämä lupaus kyllä perusturvasta ei leikata no mitä tehtiin täällä on leikattu eläkkeitä työttömyyskorvauksia sairauspäivärahoja opintotukea kaikkein pienituloisimmilta leikataan no miten tämä toinen puoli sitten joka on nyt verotuksen kautta käsittelyssä mitä siinä tehdään

prosentuaalisesti veronalennuksia annetaan hyötyvät tästä hallituksen veropolitiikasta euromääräisesti kaikkein suurituloisimmat eniten mutta myös prosentuaalisesti eihän siinä ole mitään laitaa että yli tai yli seitsemäntuhatta euroa kuukaudessa tienaavat hyötyvät kaikkein eniten hallituksen veropolitiikasta ja samaan aikaan kun laittaa nämä leikkaukset ja veropolitiikan yhteen niin

käteen jäävät tulot tulevat vähenemään eli hallitus antaa eniten heille joiden palkat ovat yli seitsemän tonnia ja ottaa pois niiltä joilla on kaikkein pienimmät tulot hallitus ottaa pois kaikilta eläkeläisiltä jotka saavat alle kaksituhattaviisisataa euroa kuukaudessa eläkettä eli yhdeksältäkymmeneltäviideltä prosentilta eläkeläisistä mihin mihin unohtuivat ne lupaukset joita eläkeläisille ennen vaaleja annettiin nyt viisi prosenttia eläkeläisistä jonkun verran hyötyy käteen jäävät tulot pienenevät ja miten tämä vaikuttaa siihen työllisyyteen josta puhuttiin no tämä on juuri se joukko joka käyttää jokaisen euron ja jokaisen sentin kotimaiseen kysyntään luo työpaikkoja työllisyyttä antaa sysäyksen talouskasvuun te leikkaatte siltä mahdollisuudet tämä sen nimissä ettei saa velkaantua no mitä kun katsoo ensi vuoden budjettia niin hallitus ottaa enemmän velkaa kuin tänä vuonna ja enemmän kuin viime vuonna eli hallitus ottaa velkaa jotta voisi laskea isotuloisten verotusta ja se on aikamoista kuurakettipolitiikkaa arvoisa herra puhemies nämä laskelmat on tuotettu eduskunnan tietopalvelulla niitä hallitus ei tehnyt ja kun käynyt läpi niin ei voi kuin sanoa että kaikki mitä erityisesti perussuomalaiset mutta mitä myös pääministeri sipilä ennen vaaleja sanoi kaikki nämä lupaukset on petetty ne on syöty ne on unohdettu ja sen tuloksena meillä on tilanne jossa tuloerot kasvavat köyhyys lisääntyy eläkeläisköyhyys lapsiperheiden köyhyys ja sen seurauksena taskut pullottavat entistä enemmän niillä joilla on jo valmiiksi paljon samaan aikaan valtio ottaa enemmän lainaa arvoisa herra puhemies tältä pohjalta on helppo kannattaa kaikkia kolmea edustaja uotilan tekemää lausumaesitystä

harakka kävi esittelemässä oman vaihtoehtomme tuloveroasteikkolain muutoksista sekä niistä muutoksista jotka näiksi muiksi laeiksi esiteltiin tässä hallituksen esityksessä tältä osin totean arvoisa puhemies että kannatan edustaja harakan tekemiä muutosesityksiä vastalauseemme mukaisina tähän hallituksen hallituksen esitykseen ja lisäksi totean että täällä on useita vastalauseen vastalauseen lausumaehdotuksia joita myös kannatan ja toivon että nämä muutokset tulevat voimaan vastalauseemme mukaisina kuten edustaja harakka jo edellä kävi kävi niitä avaamassa arvoisa puhemies joitakin keskeisiä linjauksia on hyvä tästä vielä todeta minusta on käsittämätöntä se että näin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ollaan tultu siihen lopputulokseen hallituksen puolelta että erityisesti yhteiskunnan kaikkein varakkaimmat olisivat tässä tilanteessa oikeutettuja verojen kevennyksiin on ihmeellinen asia että samalla kun erityisen pienituloisten ihmisten niin eläkeläisten kuin muidenkin ostovoima kaventuu silti kilpailukykysopimuksen vaikutuksia tasattiin eri tulotasoilla niin että ne antavat saman prosentuaalisen verojen alennuksen mikä johtaa tietenkin siihen että suurituloisille näin koituu suurin hyöty sitä voi ja ihmetellä miksi tällainen linjavalinta tehtiin me kannatamme sitä että ensinnäkin tuloverotuksen osalta palataan takaisin vuoden kaksituhattaviisitoista asteikoille sen tulojakovaikutukset ovat yhteiskunnan politiikan kannalta kestävämmät ja tältä osin emme kannata näitä hallituksen tekemiä ratkaisuja

edustaja pääministeri sipilän suuri hokema siitä että kaikki on pidettävä mukana näin ollen myös suurituloiset on pidettävä mukana
arvoisa puhemies muutama sananen tästä tuloveroasteikkolaista ihan niin kuin edustaja östman tuossa aiemmin totesi kd tukee kiky sopimusta mutta me kuitenkin jakaisimme tätä veronkevennysvaraa oikeudenmukaisemmin kuin mitä hallitus tekee

käyttäisimme tulonhankkimisvähennyksen nostamiseen seitsemästäsadastaviidestäkymmenestä eurosta kahdeksaansataankymmeneen euroon tämä olisi sellainen toimenpide joka lisäisi ostovoimaa erityisesti kaikkein pienituloisimmille henkilöille tiedämme sen että varmasti näitten ihmisten

uuden uuden prosenttiluokan eli kolmenkymmenenkuuden prosentin verotus näille henkilöille jotka ansaitsevat yli seitsemänkymmentätuhatta euroa pääomatuloja se tekisi valtion budjettiin noin viisikymmentäkaksi miljoonaa euroa lisää

arvoisa herra puhemies tuossa edellä jo esiteltiinkin sdpn keskeiset verotukselliset linjat jotka lähtevät siitä että ne ovat oikeudenmukaisempia ja me emme tuhlaisi veronkevennysvaraa sellaisiin hyväosaisia suosiviin esityksiin jotka kaiken kukkuraksi lisää työpaikkojen määrää tai työllisyyttä puhemies sdpn veropoliittisessa vaihtoehdossa yhdeksänkymmentäviisi prosenttia palkansaajista ja eläkkeensaajista hyötyy enemmän kuin hallitus esittää yhdeksänkymmentäviisi prosenttia pienituloinen palkansaaja ja pienituloinen eläkkeensaaja työtön ihminen heidän osaltaan meidän veroratkaisumme olisi oikeudenmukaisempi ja reilumpi kuin hallituksen on haluan myös tässä yhteydessä edelleen kiinnittää huomiota siihen samaan mihin tässä jo useissa puheenvuoroissa on kiinnitetty että hallituksen verolinja suosii suurituloisia piste ostovoima jää miinukselle mikä minusta on hyvin ikävää samoin kuin se että pieni ja keskituloisen eläkkeensaajan ostovoima jää miinukselle hallituksen ratkaisuissa kun kuuntelee näitä salin tulee ihan mieleen että tunnetteko te edes omien esitystenne seuraukset ja merkityksen kannattaa katsoa ne tietopalvelun laskelmat ostovoimasta miinusmerkkiä näyttää hyvätuloiset hyötyvät hallituksen veropolitiikasta ja pieni ja keskituloiset eivät hyödy ja se ei ole kerta kaikkiaan oikein täällä käytiin hyvin läpi näitä hallituksen leikkauksia hallitus leikkaa perusturvasta hallitus leikkaa työttömiltä ja ja antaa samaan aikaan hyväosaisimmille verohelpotuksia ei ihme että on käymässä niin kuin nyt näyttää että hallitus tällä politiikallaan ei lisää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa mutta eipä lisää myöskään työllisyyttä ja työpaikkojen määrää tässä ja nyt

ja kumppanit eräänä viikonloppuna ministeri orpo puhui jopa kahden miljardin sopeuttamistarpeesta pahimmassa tapauksessa ja samana viikonloppuna pääministeri sipilä hieman toppuutteli että josko näin onkaan kyllä me nyt haluamme vastauksen siihen onko hallitukselta tulossa julmia lisäleikkauksia jälleen koska hallitus tekee politiikkaa jossa työpaikat eivät lisäänny eikä kasvu lisäänny vaan mennään väärään suuntaan toinen kysymys aivan olennainen kysymys minkä olemme täällä

käydä tätä riihtä ennen kunnallisvaaleja se on varmasti teknisesti mahdollista ja tarvittavat ennusteet siihen mennessä tulevat jos niin halutaan mutta tässä nyt tulee väistämättä puhemies mieleen sellainen kysymys että halutaanko tässä tahallisesti näitä talouspäätöksiä siirtää kunnallisvaalien jälkeiseen aikaan

se on mielestäni väärä politiikka ja toivoisin saavani siihen hallituspuolueilta ja myös koko hallitukselta hallitukselta vastauksen puhemies tähän ihan loppuun sanon sanon kotitalousvähennyksestä mistä täällä jo heräsikin debatissa joitain näkemyksiä sdp kyllä kannattaa ehdottomasti kotitalousvähennystä mutta esittää siihen paremman ratkaisun kuin mitä hallitus esittää omavastuun poistamisella useampi pienituloinen pääsisi kotitalousvähennyksen piiriin ja me haluaisimme laajentaa kotitalousvähennystä myös siten että se koskisi myös kerros ja rivitaloasukkaita mikä on ollut paljon kansalaisten toiveena

peruskorjauksen tukemiseen lähiökerrostaloissa ja mielestäni tämän kaltainen ideointi on edelleen tarpeen näin me saisimme lisää myös työtä tähän tilanteeseen mihin työtä työtä vahvasti tarvitsemme mutta näillä eväillä puhemies toivon että saan vastauksia kysymyksiin kehysriihestä ja sen ajankohdasta ja lisäleikkauksista hallituksen työryhmissä toden totta käsitellään työllistäviä toimia hallituksen työryhmissä käsitellään eriarvoisuuden estämistä ja ja päinvastoin teot tässä ja nyt puhuvat aivan toista eli nyt tarvitaan suunnanmuutos

puhemies edustaja viitanen sanoi sanatarkasti seuraavaa hallitus tekee politiikkaa että ei työllisyys lisäänny ei kasvu lisäänny edustaja viitanen puhui varmasti edellisestä hallituksesta missä hän itse oli mukana sillä nykyisen hallituksen aikana päinvastoin työllisyys lisääntyy ja kasvu lisääntyy tämä ei tietystikään ole yksinomaan hallituksen ansiota mutta kyllä se on myös hallituksen ansiota on pystytty tekemään sellaista politiikkaa joka lisää työllisyyttä antaa tukea talouskasvulle tätä politiikkaa on tärkeä jatkaa tämä hallitus toisin kuin edellinen hallitus ei kirjaa hallitusohjelmaan työllisyystavoitetta ja sitten unohda sitä tämä hallitus seuraa työllisyystavoitteen ja tasapainotavoitteen toteutumista ja kuten täällä on todettu on valmis uusiin toimenpiteisiin näihin tavoitteisiin pääsemiseksi

pelkäänkin edustaja zyskowicz että te olette valmiit uusiin tasapainotustoimiin jotka suomeksi tarkoittavat että te leikkaatte lisää pienituloisimmilta työttömiltä perusturvaa mitä ikinä tämä hallitus tekee väärää politiikkaa se ei ole työllistävää politiikkaa ja se on epäoikeudenmukaista politiikkaa nythän näyttää siltä kuin sosialidemokraatit ovat koko viime syksyn koko viime kevään koko tämän syksyn varoittaneet että ellei tehdä työllisyystoimia tässä ja nyt niin joudutaan kierteeseen että huomataan että velkaantuminen lisääntyy niin kuin hallitukselta nyt lisääntyy

tästä on edustaja zyskowicz kyse ja mitä tulee työllisyyden kohentumiseen niin ne viime kaudella tehdyt tehdyt satsaukset muun muassa infraan ja muuhun tuottavat nyt jonkin verran tulosta samoin karhisen lyhennysvapaat ovat tainneet sykkiä talouteen tuoda enemmän sykettä kuin hallituksen toimet yhteensä puhemies tämä on vakava paikka ennen kaikkea haluan kuuluttaa verotuksen oikeudenmukaisuutta tässä yhteydessä

arvoisa puhemies unohditte edustaja zyskowicz tuosta sanan piste vielä sitaattien perästä on kuunnellut nyt puolitoista vuotta näitä keskusteluja niin tuntuu että sdpllä on semmoinen käsitys että kun he vain kertovat jonkun asian niin se on näin ja piste ja ja sitä kaikki kuunnelkoot tässä itse asiassa katson juuri tilastokeskuksen tilastoja ensimmäiseltä vuosineljännekseltä yksityisiä työpaikkoja avoimia työpaikkoja on tullut yli kymmenentuhatta lisää ja tällä hetkellä prosenttia

yksityisten yritysten tarjoamia työpaikkoja kun se oli vuosi sitten seitsemänkymmentäkaksi prosenttia eli kyllä minun mielestäni tämä linja on työllistävä linja eikä työttömyyttä edistävä linja kuten te sanoitte ja ehkä on silloin parempi kun sanoo piste perään tulee vielä uskottavampi

arvoisa puhemies kyllä talouden kuva on edelleenkin synkkä ja synkäksi se jää vaikka kuinka täällä hallituspuolueet pitäisivät puheenvuoroja paremmasta tulevaisuudesta kasvu on jäänyt heikoksi ja jää näillä toimin joita hallitus esittää ensi vuodelle tehtäväksi työllisyyden hoidossa ikävintä on se että pitkäaikaistyöttömyydestä on muodostunut aivan uusi valtaisa ongelma ja ja tässä hallitus on tekemässä jo ensi vuodelle historiaa ainakin guinnessin historiaa siinä miten

pitkäaikaistyöttömyyteen ei pystytä hakemaan uusia lääkkeitä siltä osin myös valtiovarainvaliokunnassa on jouduttu pohtimaan sanatarkasti niitä kirjauksia joilla tiistaina tullaan kyllä on osoittautumassa että hallituksen työllisyystavoite ei tule toteutumaan ja myöskään ne toimet joilla sitä

tähän debattivaiheeseen edustaja zyskowicz
arvoisa puhemies edustaja viitanen en puhunut uusista tasapainotustoimista vaan päinvastoin puhuin sellaisista uudistuksista joilla pyritään välttämään uusien säästöjen tarve nämä uudistukset joita hallitus valmistelee puoliväliriiheensä liittyvät juuri työllisyyden edistämiseen mikäli pystymme vauhdittamaan talouskasvua edistämään työllisyyttä silloin pystymme välttämään uudet säästötoimet

työmarkkinauudistuksiin ja liittyvät esimerkiksi myös veroratkaisuihin sen lisäksi on hyvä tarkastella esimerkiksi perhevapaajärjestelmää

arvoisat edustajat samat edustajat käyvät samasta asiakohdasta kaiken aikaa debattia ilman että puheenvuorot ollenkaan listalla edistyisivät ei ole hyvästä siitä syystä myönnän aina aika ajoin vissin debattivaiheen mutta sitten pitää päästä eteenpäin ja palataan taas debattiin kun joku herättää riittävän kiinnostavalla tavalla aiheet

osittain juuri näin tein kirjoitin kommenttipuheenvuoroja tänne varsinaisen puheenvuoroni sisään voin niitä avata tässä näin edustaja meri toi ihan hyvin esiin tilastokeskuksen sarjat niistä kannattaa katsoa kausitasoitettua sarjaa joittei tehdä semmoista virheanalyysiä että katsotaan satunnaisotannalla joku yksi luku täältä ja toinen luku täältä näin koska ne eivät kerro

kertoo työllisten määrästä kaikkein eniten ja tällä hetkellä työllisten määrä on siinä aika vaakasuora tolppa sen voi varmistaa edustaja juhana vartiaiselta

juhana vartiaiselta se on aika olennainen asia kaikkein eniten ne viime vaalikauden lopun isot investoinnit näkyvät työllisten määrän lisääntymisessä mutta muuten tämän vaalikauden toimet vaikka haluttaisiin että niillä olisi merkittäviä työllisyysvaikutuksia eivät olisi ehtineet vielä realisoitumaan joten siltäkin osalta edustaja zyskowiczin kommentit olivat hieman enemmän poliittisia kuin faktuaalisia mitä tulee valtiovarainministeri orpon puheisiin ja mitä edustaja viitanen toi esiin ihan ansiokkaasti niin budjetin lähetekeskustelussakin valtiovarainministeri orpo toi esiin sen että että jos tähän asteen työllisyysastetavoitteeseen ei päästä niin hallituksen talouspolitiikalta häviää pohja pois ja jos ei sitten saada mitään uusia uusia toimia vaikuttamaan riittävästi niin joudutaan tosiaan arvioimaan nämä uudet leikkaukset yksi viiva kaksi miljardia euroa toki ihmeiden aika ei ole ohi mutta löytääkö edustaja zyskowicz yhtään ekonomistia joka sanoisi että työllisyysastetavoite ei ole karkaamassa yhtäkään ekonomistia joka sanoisi että tähän on ihan realistista päästä aika heikossa on tämä kertoo että se paine niihin uusiin leikkauksiin on täysin ilmeinen mutta siinä on se iso ongelma että jos mennään näihin uusiin leikkauksiin niin se talouden negatiivinen kierre syvenee ja uutta kasvua ei pääse syntymään oikein mistään ja myös valtion veroeurot heikkenevät joudutaan tämmöiseen hysteeriseen tilanteeseen jossa käytännössä talouden potentiaali tippuu ja se realisoituu myös talouden tuotannon pienentymisenä myöhemmin tämä on se asia se negatiivinen kierre mistä ekonomistit hyvin usein varoittavat suomi on siinä tilanteessa jos joudutaan tähän uuteen leikkauskierteeseen että koska uutta kasvua ei synny mistään budjetti budjetilta talous supistuu ja pienentyy jatkuvasti niin se kierre vain syvenee ja uutta kasvua ei pääse syntymään oikeastaan mistään sen takia olisi hirveän keskeistä löytää niitä työllisten määrää lisääviä isoja rakenneuudistuksia

paljon odotuksia ja toiveita sinne työllisyysryhmään mutta pelkään pahinta ennen kaikkea meidän verojärjestelmään ehkä sosiaaliturvajärjestelmään ei olla pääsemässä koska ne ovat niin ristiriitaisia ja ennen kaikkea meidän työmarkkinajärjestöt kummaltakin laidalta vastustavat kaikkein isoimpia muutoksia joilla työllisten määrää aidosti saataisiin ylös millä kansantalouteen tehtyjä työtunteja voitaisiin lisätä ja se on kaikkien kannalta ongelmallinen iso asia siinä oli niitä kommentteja se oli se debattipuheenvuoro varsinainen puheenvuoroni minkä minkä pyysin liittyy sitten siihen että kun kun euroja on käytössä vähän ne pitäisi käyttää talouden ja työllisyyden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta erityisen harkiten nyt näitä euroja on käytetty hallitusohjelman verolinjauksen vastaisesti terveen markkinatalouden vastaisesti ja talouden ja työllisyyden kannalta tehottomasti ja siten että köyhyys ja eriarvoisuus eivät pienene päinvastoin ne erot vain suurenevat siinä ei ole minkäänlaista järkeä ei sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta ei kansantalouden kannalta eikä kansantaloustieteen kannalta hallituksen verolinjaa että kuten muun muassa roope uusitalo talouspolitiikan arviointineuvostosta on sanonut miksi turhaan kaventaa finanssipolitiikan keinovalikoimaa ankkuroimaan joitakin tiettyjä tavoitteita jotka ovat puhtaasti vain poliittisia eivätkä millään tapaa auta

hallituksen verolinja oikeasti hyödyttää ovat ylimmät tulodesiilit se mitä pienituloinen ihminen joutuu sitten miettimään yksi saatu veronalennuseuro käytännössä johtaa siihen että ensi keväänä uudessa leikkauskierroksessa se tarkoittaa että ensin pienituloinen saa yhden veronalennuseuron ja ensi keväänä leikataan kaksi euroa pois se ei hyödytä kansantaloutta ei

tuloeroja vaan toimii oikeastaan kaikkia näitä tavoitteita vastaan sen takia vihreät ovat vaihtoehtobudjetissaan lähteneet siitä että että kiky sopimus tarvitsisi rinnalleen sitten tuloeroja ja köyhyyttä tasaavaa politiikkaa ja olemme esittäneet edellisen kerran kun tätä tuloveroasteikkolakia käytiin läpi tosiaan perusvähennykseen reilua korotusta ja työtulovähennykseen reilua korotusta näillä on se hyvä vaikutus että ne eivät vaikuta pelkästään palkansaajiin vaan myös etuuksien saajiin eläkeläisiin kun fakta on se että tutkitusti pienituloisille annettu euro tulee työllisyyden ja ostovoimakehityksen kautta takaisin kansantalouden kiertoon ja se olisi vain hirveän fiksua sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja talouskasvun ja kaiken kestävän kehityksen kannalta niin sen takia vihreät esittävät tässä tuloveroasteikkolain toisessa käsittelyssä yhden hurskaan toiveen lausuman muodossa ja toivon että eduskunta sitä kunnioittaisi esitän vastalauseen lausumaehdotuksena seuraavaa eduskunta edellyttää että hallitus huomioi päätöksenteossaan erityisesti pieni ja keskituloisten ja tulonjaon oikeudenmukaisuusvaikutukset kiitoksia

nyt selvästi pohtii keinoja torjua eriarvoisuutta ja on sinänsä ihan perusteltua myöskin kysyä onko eriarvoisuuden vähentäminen mahdollista kun samanaikaisesti tehdään isoja säästöpäätöksiä ilmiselvästi se on kun tarkastelee niitä tuloksia mitä edellisellä hallituskaudella saatiin aikaiseksi jolloin tehtiin mittavia sopeutustoimia mutta siitä huolimatta tuloerot kapenivat mitkä ne syyt olivat kaksi keskeistä syytä ensimmäinen on se että joka ikisen budjettiriihen ja myöskin veromuutoksen yhteydessä laskettiin ja selvitettiin tehtyjen päätösten tulonjakovaikutuksia ja toinen on se että hallitus päätti historiallisesta korotuksesta perusturvaan näillä päätöksillä oli myöskin todellisia seurauksia eli siitä huolimatta että ankaria sopeutustoimia tehtiin ja julkisia menoja vähennettiin eriarvoisuus ei kasvanut mitä hallitus nyt tekee linja on selvästi muuttunut erittäin radikaalilla tavalla hallitus leikkaa kaikista pienituloisimpien suomalaisten toimeentuloa eli leikkaa perusturvasta kansaneläkkeistä vanhempainrahoista lapsilisistä ja työttömyysturvasta samanaikaisesti kun tehdään veroratkaisuja joita kohdennetaan niin että ne hyödyttävät kaikista suurituloisimpia suomalaisia se näkyy sekä näissä erikseen päätetyissä vähennyksissä kuten perintö ja lahjaveron keventämisessä ja yrittäjävähennyksessä että myöskin tässä esityksessä ansiotuloverotuksen keventämiseksi joka kuten tiedämme hyödyttää eniten yli seitsemäntuhatta euroa kuussa tienaavia suomalaisia arvoisa puhemies lyhyt kommentti vielä tästä työllisyydestä on aivan totta että tämä yleinen tilanne nyt on parantumassa erityisesti rakennusalalla rakentamisen volyymin kasvussa ja myöskin telakkateollisuuden osalta mutta onko tämä hallituksen esittämien toimenpiteiden ansiota
nyt pyytäisin edustajaa puhujapönttöön niin

arvoisa puhemies kiitän jatkan tästä eli on aivan totta että yleinen työllisyystilanne nyt näyttäisi parantuvan hieman se näkyy siis rakentamisen volyymissa josta iso kiitos myöskin kuuluu isoille kunnille suomessa jotka ovat tehneet melko mittavia investointipäätöksiä ja sitten se näkyy muun muassa länsi suomessa telakkateollisuuden ja autoteollisuuden puolella mutta se keskeisin kysymys nyt on se tämä kehitys hallituksen ansiota vai ei ja miten nämä konkreettiset esitykset joita me tänään

hallitus itse arvioi niiden työllisyysvaikutusten olevan kilpailukykysopimus kuten tiedämme ei ole vielä edes voimassa minä olen tässä salissa kysynyt valtiovarainministeri orpolta onko hallitus selvittänyt näiden ansiotuloveron kevennysten työllisyysvaikutuksia minä en saanut häneltä vastausta mutta se vastaus minkä olen ministeriöstä saanut on se että epävarma arvio on noin kahdeksantuhatta työpaikkaa se on aika vähän ottaen huomioon miten paljon valtio nyt menettää verotuottoja näiden ansiotuloveron kevennysten seurauksena mitä tulee esimerkiksi yrittäjävähennykseen niin hallituksen omassa esityksessä todetaan että yrittäjävähennyksellä ei tule olemaan mitään merkittäviä työllisyyttä edistäviä vaikutuksia joten jos halutaan veroratkaisuilla edistää työllisyyttä niin silloin veronkevennykset kannattaisi kohdistaa selvästi pienituloisiin jolloin tämä lisäraha menee kulutukseen ja sitä kautta myöskin eteenpäin kansantalouden kiertoon hyödyttää palveluita ja tuotteita myyviä pieniä yrittäjiä suomalaisilla kotimarkkinoilla nämä hallituksen esittämät veronkevennykset eivät tee nämä eivät siis ole työllisyyden kannalta perusteltuja vaan ennen kaikkea nämä lisäävät jo valmiiksi hyvätuloisten suomalaisten käytettävissä olevia tuloja

arvoisa herra puhemies täällä keskustelussa aikaisemminkin on sanottu että kun tuloveroasteikkoon tehdään kautta linjan nolla pilkku kuuden prosenttiyksikön alennus niin se hyödyttää eniten suurituloisia sekä euromääräisesti että suhteellisesti no euromääräisesti luonnollisesti euromääräisesti luonnollisesti aivan kuten tasaiset tuloveron kiristyksetkin euromääräisesti kirpaisevat eniten suurituloisia mutta mitä suhteellisuuteen tulee niin ymmärtääkseni kun tehdään kautta linjan samankokoinen veronalennus niin suhteellisesti se hyödyttää tietysti enemmän pienituloisia koska nolla pilkku kuusi prosenttiyksikköä on pienemmästä veroprosentista enemmän kuin suuremmasta veroprosentista

arvoisa puhemies tietopalvelun laskelmien perusteella hallituksen veronkevennyksestä hyötyvät sekä suhteellisesti että euromääräisesti eniten suurituloiset eli kyllä se painotus kun tarkastelee tätä hallituksen veropolitiikkaa ja kilpailukykysopimusta kokonaisuutena on selvästi eniten suurituloisia hyödyttävää ja kuten tässä on useasti tuotu esille niin totta kai kilpailukykysopimusta ja näitä ansiotuloveron kevennyksiä pitää käsitellä kokonaisuutena kyse on tulonjakopoliittisesta kokonaisuudesta mitä hallitus nyt tekee eli tämä iso linja ei selittämällä muuksi muutu hallitus on tehnyt arvovalinnan ja päättänyt kohdentaa käyttää käytettävissä olevia varoja mahdollisimman huonosti perustellulla tavalla riippumatta siitä tarkastellaanko tätä eriarvoisuuden vähentämisen näkökulmasta vai työllisyyden edistämisen näkökulmasta

edustaja pakkaselle ja sitten siirrymme puhujalistaan edustaja hassi odottaa varsinaista puheenvuoroaan edustaja pakkanen vastauspuheenvuoro teille
arvoisa herra puhemies kysyisin vielä edustaja anderssonilta te äsken puheenvuorossanne sanoitte että veronkevennykset pitäisi kohdistaa pienituloisille jotta työllisyys parantuisi miten se parantaa työllisyyttä jos pienituloiselle annetaan veronkevennyksiä kun mielestäni yrittäjät ja työnantajat ovat ne jotka työllistävät ymmärrän sen että pienituloisen tilanne paranee jos ei se työllisyyttä paranna koen koen niin ettei se pienituloinen pysty työllistämään vaikka kuinka hänen veronsa henkilökohtaisesti

yrittäjät eivät pysty työllistämään ketään lisää ellei heillä ole asiakkaita jotka ostavat tuotteita ja ostavat niitä palveluita mitä pienyrittäjät tuottavat

verotusta kevennetään tämä lisäraha kasvanut ostovoima pienituloisten osalta menee suoremmin kulutukseen ja sitä kautta myöskin hyödyttää palveluita ja tuotteita myyviä kotimaisia yrittäjiä sen sijaan kun suurituloisten verotusta kevennetään on todennäköisempää että tämä lisäraha menee esimerkiksi säästöön lainojen lyhentämiseen tai esimerkiksi sijoituksiin ja häviää sitä kautta finanssimarkkinoiden finanssimarkkinoiden pohjattomaan kassaan

ensinnäkin kannatan edustaja aallon tekemää esitystä eduskunta hyväksyisi toiseen vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen ja sitten lyhyenä kommenttina äsken käytyyn keskusteluun kun meriteollisuus mainittiin alana jolla työllisyys on paranemassa niin huomauttaisin vain että tässäkin salissa paljon parjattu asia eli laivojen päästöjen tiukentaminen joka päätettiin kansainvälisessä merenkulkujärjestössä ja ja sitten saatettiin niin sanotulla rikkidirektiivillä osaksi eun lainsäädäntöä on meriteollisuudessa erittäin kiitetty asia erityisesti niissä laivatilauksissa joissa laivat toimivat nesteytetyllä maakaasulla suomalaiset suomalaiset ovat hyötyneet näistä merenkulun uusista ympäristönormeista

arvoisa herra puhemies on aivan selvää että suomen talouden suunta on kokenut varsin radikaalin muutoksen sillä aikaa kun sipilän hallitus on ollut vallassa viime vaalikaudella niin kuin tilastot kylmästi osoittavat bruttokansantuote aleni kaksituhattakaksitoista ja kaksituhattaneljätoista nyt bruttokansantuote kasvaa viime vaalikaudella työttömien määrä lisääntyi yli sadallatuhannella nyt työttömien määrä on alentunut noin kahdellakymmenellätuhannella ja avoimien työpaikkojen määrä on on lisääntynyt ja kuntien velka kasvoi viime vaalikaudella reilusti yli kolmekymmentä miljardia nyt velkaantuminen hidastuu koska kunnat eivät velkaannu koska hallitus pitää huolta kuntataloudesta aivan toisella tavalla kuin viime kaudella viime kaudella hallitus leikkasi kuntien valtionosuuksia rajulla kädellä mikä johti kuntien velkaantumiseen kuntaveron kiristyksiin irtisanomisiin vanhuspalvelujen ja muiden palvelujen heikkenemiseen ja niin edelleen nyt tilanne on muuttunut kunnat voivat paremmin ei ole kriisikuntia eivätkä kunnat velkaantumisen takia tai valtion toimenpiteiden takia joudu irtisanomaan työntekijöitä eikä heikentämään koulutusta eikä vanhustenhoitoa eikä muitakaan toimintoja tämä on erittäin tärkeää huomata viime vaalikaudella veroja kiristettiin kautta linjan paitsi hyvätuloisten suuryhtiöiden osalta jopa arvonlisäveroa ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakolmetoista kiristettiin ja se iski pienituloisiin suhteellisesti raskaimmin nyt arvonlisäveroa ei ole nostettu siihen on tehty tiettyjä muutoksia siltä osin että esimerkiksi yritystoimintaa palvellaan sillä että arvonlisäveron maksuperusteisuus ollaan ottamassa käyttöön arvoisa puhemies nämä tosiasiat kertovat siitä merkittävästä muutoksesta joka on tapahtunut nyt viimeisen kahden vuoden aikana tai oikeastaan puolentoista vuoden aikana jonka tämä hallitus on istunut kilpailukykysopimus saatiin aikaan kovan väännön jälkeen hallitus ansaitsee siitä erityisen tunnustuksen mutta vielä suuremman tunnustuksen ansaitsevat työmarkkinaosapuolet

siinä kiky sopimuksessa on toki ongelmia paikallista sopimista ei saatu vietyä eteenpäin niin kuin olisi pitänyt se suosi hyvätuloisia palkansaajia mutta hallitus korjasi ammattiyhdistysliikkeen jäljiltä tämän ongelman tällä veropolitiikalla jota täällä nyt käsittelemme kilpailukykysopimus toi yhteiskuntaan luottamuksen se se luottamus näkyy kaikessa tänä päivänä jo vaikka sopimus ei vielä ole voimassa tai käytännössä voimassa se on mutta ole vielä vielä astunut käytäntöön luottamus on palautunut sitä ei viime vaalikaudella ollut poukkoileva politiikka joka ei ei luonut luottamusta aiheutti sen että suomen kansantalous meni alaspäin nyt olemme siis positiivisissa lukemissa arvoisa puhemies tältä pohjalta on äärettömän tärkeää jatkaa suuret uudistukset tarvitaan rakenneuudistukset tarvitaan ja jos niitä ei saada aikaan hallitus on epäonnistunut mutta minä uskon että tämä hallitus saa ne aikaan edellinen hallitus ei saanut mitään rakenneuudistusta aikaiseksi nyt on jo saatu useita ja lisää tapahtuu

työvoimahallinnon määrärahat ollaan aktivoimassa työllisyyden hoitoon eikä työttömyyden ylläpitämiseen tämä on tärkeä toimenpide sote uudistus etenee ja niin edelleen eläkeuudistus astuu voimaan ensi vuoden alusta ja kärkihankkeilla panostetaan ihan järkeviin kohteisiin jotka uudistavat yhteiskuntaa arvoisa puhemies vielä totean yksityiskohtana kotitalousvähennyksestä se otettiin lipposen ykköshallituksen aikana yhdeksäänkymmeneenseitsemään käyttöön kokeiluna silloin oli kaksi eri kokeilua oli oli verovähennysmalli joka on nyt voimassa ja sitten oli yritystukimalli joka oli siitä hyvä että se meni myös niille joilla ei ollut verotettavaa tuloa jostain käsittämättömästä syystä lipposen hallitus kuitenkin hylkäsi sen yritystukimallin nyt huomaan että sosialidemokraatit haikailevat sen perään ja minustakin se olisi nyt selvittämisen arvoista että otettaisiin se malli mukaan ja sillä voitaisiin ohjata ohjata tätä tukea myös muualle kuin mihin nyt on menossa tältä osin kotitalousvähennys kyllä olisi paikallaan ottaa tarkasteluun laajemminkin mutta nyt hallitus esittää siihen hyviä kannatettavia uudistuksia arvoisa puhemies täällä on puhuttu myös uusista leikkauksista ei niitä ole tulossa mikäli nämä uudistukset purevat ja ne purevat niin kuin näemme ei silloin ole mitään leikkausten tarvetta oppositio ymmärrettävästi tulkitsee tätä näitä valtiovarainministerin puheita sillä tavalla mikä ei ole totuuden kanssa ihan yhteisymmärryksessä arvoisa puhemies voisin vielä kehysriihen ajankohdasta kertoa mitä valtiovarainvaliokunnassa siitä sanottiin mutta kun tämä aika ja kello käy niin jääköön toiseen puheenvuoroon kiitos

arvoisa

niin kaikki hyvä on nykyisen hallituksen ansiota ja kaikki paha on edellisten hallitusten syytä

luottamus työmarkkinoihin on kyllä historiallisen alhainen kuntataloutta voi iskeä kahdella eri tapaa voi viedä valtionosuudet tai tehdä hyvin kiristävää finanssipolitiikkaa voisi sanoa näin että aivan sama ongelma on kuntien kannalta paketti on erilainen koska verotulot heikkenevät

myönnän tässä debattivaiheessa vielä vastauspuheenvuorot edustajille nylander räsänen adlercreutz ja sitten vielä edustaja kankaanniemi
arvoisa puhemies jotta nyt ei jäisi ihan väärää käsitystä haluaisin pöytäkirjaan

että minun mielestäni on aika pöyristyttävää että edustaja kankaanniemi puhuu koulutuksesta ikään kuin hallitus panostaisi jotenkin koulutukseen minä ymmärrän että hän tarkoitti sillä sitä että ei leikata nyt tällä hetkellä valtionosuuksista mutta jos edustaja kankaanniemi ei ole tietoinen siitä minkälaisia heikennyksiä tämä esimerkiksi varhaiskasvatukseen niin pelkästään siinä hallitus on tehnyt todella suuria haittoja mittavia haittoja niin että pitäisi kyllä puhua aivan toisella tavalla puhumattakaan ammatillisesta koulutuksesta yliopistoista ynnä muusta ei saa puhua siitä että tämä hallitus panostaisi jotenkin

arvoisa herra puhemies edustaja kankaanniemi väitti että edellinen hallitus ei saanut mitään rakenneuudistuksia aikaan tämä ei pidä paikkaansa nostan yhden esimerkin esimerkiksi poliisin hallintorakenneuudistus tehtiin viime kaudella ja se saatiin voimaan sillä tavalla että se jo käytännössä vaikuttaa niin että mikäli tuota uudistusta ei olisi tehty meillä olisi useita satoja poliisimiehiä vähemmän varsinaisessa kenttätyössä koska tuon uudistuksen ansiosta saatiin hallinnosta siirrettyä resursseja siihen poliisin kenttätyöhön toinen esimerkki on todellakin puolustusvoimien rakenneuudistus

lienee se oleellisempi tekijä se on pitkälti rakentamisen kasvua se on pitkälti kasvua joka tapahtuu helsingissä miksi helsinki kasvaa siksi että tämä hallitus toimillaan on hyvin paljon vaikuttanut siihen että muualla suomessa on hyvin vaikea asua

edustaja aaltoa harmittavat nämä faktat jotka toin esille koulutuksesta en varsinaisesti puhunut sen enempää mutta totesin että kun kuntatalous on kunnossa kunnilla on mahdollisuus panostaa koulutukseen ja se on äärettömän tärkeätä viime hallituskaudella siihen ei panostettu vaan kunnat ajettiin syvään ahdinkoon velkaantumis ja

myönnän että puolustusvoima ja poliisiuudistus tehtiin niiden onnistumisesta sitten voidaan tietysti olla eri mieltä esimerkiksi liikkuvan poliisin osalta on toisenlaisiakin ajatuksia esitetty mutta tämän hallituksen aikana nämä uudistukset jotka epäonnistuivat hallitukselta toisen asteen koulutuksen uudistus sote uudistus ja ja eläkeuudistus ovat ovat menossa eteenpäin ne ovat isoja uudistuksia joilla on tärkeä merkitys

puhemies eduskuntaryhmämme puheenjohtaja on jo esitellyt kristillisdemokraattien vaihtoehdon tähän mietintöön enkä ryhdy sitä toistamaan mutta sen sijaan kiinnitän huomion käytyyn keskusteluun kotitalousvähennyksestä haluan muistuttaa että kotitalousvähennyksen etuna on myös se että se tuo harmaata taloutta verotuksen piiriin kotitalousvähennyksen vaikutustahan on arvioitu ja on todettu että verotulojen väheneminen kotitalousvähennyksen vuoksi on maksanut itsensä takaisin koska työllisyys ja näin ollen verotulot ovat kasvaneet ja on pystytty edistämään yrittäjyyttä ja parantamaan työllisyysastetta tältä osin pidänkin hallituksen esitystä tältä osin kannatettavana korvausasteen korottaminen kannustaa ikäihmisiä hankkimaan hoiva ja hoitopalveluita ja edistää näin kotona asumista mikä on erittäin tärkeä tavoite kun väestö ikääntyy täällä on keskusteltu pienituloisten tilanteesta muistutan että pienituloisilla on mahdollisuus hyödyntää toimeentulotukea kotipalvelun ja kotisairaanhoidon maksuihin ja myös että jatkuvan kotipalvelun maksut on jo suhteutettu tuloihin mutta tämän hallituksen esityksen lisäksi kyllä pidän kannatettavana tätä sosialidemokraattien lausumaa jossa edellytetään että hallitus antaisi eduskunnalle esityksen kotitalousvähennyksen ulottamisesta kerrostalo ja rivitaloasunto osakeyhtiöihin tämä mielestäni toisi yhden merkittävän käyttäjäryhmän kyllä tähän

arvoisa puhemies edustaja kankaanniemi tässä arvosteli edellistä hallitusta mutta jos en muista muista väärin niin te olitte itse kyllä mukana neuvottelemassa edellisen hallituksen hallitusohjelmasta säätytalolla silloin kyllä kristillisdemokraattien riveissä hieman ehkä osuu omaan nilkkaan tämä arvostelu tässä nyt

kotitalousvähennys on siis hyvä asia se lisää yrittäjyyttä ja vähentää myöskin harmaata taloutta rkpn vaihtoehtobudjetissa haluamme kannustaa yrittämistä nostamalla kotitalousvähennyksen kahdestatuhannestaneljästäsadasta eurosta kolmeentuhanteen euroon lisäksi haluamme myöskin nostaa työkorvauksen vähennyskelpoista osuutta nykyisestä neljästäkymmenestäviidestä prosentista kuuteenkymmeneen prosenttiin ja maksetun palkan vähennyskelpoista osuutta nykyisestä viidestätoista prosentista kolmeenkymmeneen prosenttiin tämä ehdotus sisältyy sellaisenaan vastalauseeseen numero neljä ja ehdotankin että vastalauseen numero neljä mukaisesti hyväksytään hyväksytään seuraava lausuma eduskunta edellyttää että valtioneuvosto valmistelee tuloverotuksen veroperusteisiin ne muutokset jotka sisältyvät ruotsalaisen eduskuntaryhmän varjobudjettiin

arvoisa puhemies täällä on kritisoitu perintö ja lahjaveroa ja otan siitä esimerkin meille on nyt tulossa muun muassa äänekoskelle investointeja ja puukauppa pitää saada liikkeelle siitä on nyt tällä hetkellä varmasti suurin huoli ja verottamalla se ei varmasti lähde ainakaan sillä keinolla mutta nyt kun saadaan tämä perintö ja lahjavero poistettua sukupolvenvaihdokset saadaan käyntiin ja sillä keinolla puuhuoltovarmuus näille investoinneille käyntiin ja sitten vielä semmoinen asia että kun meillä yrittäjien keski ikä alkaa olla viisikymmentäneljä vuotta vai olikohan se viisikymmentäkuusi vuotta niin mitenkä nämä vanhat yritykset saadaan siirrettyä uusille yrittäjille jotka ottavat vastuuta ja riskejä ei varmasti sillä keinolla että verotus jätetään korkealle tasolle vaan sillä että se sukupolvenvaihdos on joustavaa tähän pyrkii hallitus ja sitä kautta niitä työpaikkoja tulee kun saadaan joustavuutta ei sillä että ensimmäiseksi verokarhu tarttuu kiinni vaan sillä että sitä kautta tulee niitä verotuloja kun tulee työllisyyttä ja työllisyydestä tuleva verotulo on paljon parempaa kuin se mikä sosiaaliluukulla jaetaan ja sieltä kautta yritetään sitten yrityksille muka työpaikkoja saada se on tempputyöllistämistä

puhemies kannatan edustaja wallinin tekemää ehdotusta

arvoisa puhemies

tämä hallitus on kyennyt tekemään suunnanmuutoksen kestämättömään kehitykseen työllisyys lisääntyy kasvu lisääntyy arvoisa puhemies täällä eduskunnassa harvoin kuulee huolta siitä jos meidän hyvätuloiset joilla on valinnanvaraa ja mahdollisuuksia muuttavat pois suomesta hyvinvointivaltion merkittävin rahoitushan tulee ylemmiltä tuloryhmiltä suomen hyvätuloisin kymmenen prosenttia maksaa käytännössä jo seitsemänkymmentä prosenttia progressiivisista tuloveroista noin kuusikymmentä prosenttia suomalaisista kotitalouksista saa enemmän tulonsiirtoja kuin maksaa veroja

emme voi mitään sille jos nämä tulonsiirroilla eläville välttämättömät korkeita veromääriä maksavat hyvätuloiset käyttävät valinnanvapauttaan muuttavat pois suomesta suuremmissa määrin mitä jo viime vuosina on alkanut tapahtumaan kyllä minäkin sitä paheksuisin mutta mitä hyötyä siitä olisi ei mitään lypsävää lehmää ei kannata tappaa hyvätuloiset ovat siis osallistuneet ja osallistuvat jatkossakin merkittävällä tavalla taloustalkoisiin meidän tulee antaa kannustimia myös heille asua suomessa niin kuin myös alempi ja pienituloisille näin on hallitus tehnyt muun muassa alentamalla palkkatuloverotusta arvoisa puhemies tälle vuodelle

työn tuloverotusta kevennettiin neljälläsadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla kasvattamalla työtulovähennystä kevennys toteutettiin painottaen pieni ja keskituloisten verotusta

se työtulovähennys on yksitoista pilkku kahdeksan prosenttia vähennykseen oikeuttavien tulojen kaksituhattaviisisataa euroa ylittävältä osalta vähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin tuhatkaksisataakuusikymmentä euroa arvoisa puhemies keskustelin viime viikolla sotaveteraanin yli lesken kanssa hän on pienituloinen eläkeläinen hän pyysi minua sanomaan terveisiä tänne hänen tekstinsä oli niin kovaa ja täysin päinvastaista kuin miten me nuoremmat ymmärrämme pieneläkeläisten arjessa selviämisen lyhyesti totean hänen ymmärtävän valtion kokonaistalouden dynamiikan erinomaisesti hän vaati tiukkaa talouskuria vastikkeettomia tulonsiirtoja vain vammaisille ja sairaille totesipa lopuksi että kyllä me eläkeläiset pärjätään leikkaatte tai ette arvoisa puhemies tuo oli yksi esimerkki ja kerroin sen kun se yllätti minutkin ihmiset ovat erilaisia ja varmasti eläkeläisistä löytyy muunlaisiakin mielipiteitä sen uskon mutta kun keskustelin tästä toisen poliitikon kanssa hänellä oli samansuuntaisia kokemuksia iäkkäin sukupolvemme iäkkäin sukupolvemme suorastaan ihmettelee nykypäivän mentaliteettia jossa työttömien pitäisi saada saman verran tuloja kuin työssä olevien tämä hallitus onkin myös pureutunut kannustinloukkujen poistamiseen

arvoisa herra puhemies muutamia kommentteja tuosta matkan varrelta kiitän edustaja aaltoa siitä että hän ohjasi minut edustaja vartiaisen puoleen mutta kuitenkin olen elämässä oppinut että katson myös itse tietoa kuitenkin täältä tilastokeskuksen tilastoista ajattelin jatkossakin katsoa minä en kyllä löytänyt sieltä ihan tämmöisiä ehkä me katsoimme eri tilastoa tämä on kuudestoista yhdettätoista kaksituhattakuusitoista julkaistu tilasto jossa todetaan että avoimia työpaikkoja oli tilastokeskuksen tilaston mukaan vuoden kaksituhattakuusitoista kolmannella neljänneksellä kolmekymmentätuhattakahdeksansataa

täältä minä tämän otin niin että minä en edustaja vartiaisen tilastoista nyt tiedä jatkakaa te hänen kanssaan niistä sitten olisin vielä edustaja aallolle tuonut esille kun te kovasti kerroitte että teillä on niin työllistävää tämä teidän verotuspolitiikka mikäli olen oikein ymmärtänyt ja hallitus on pikkusen väärällä kurssilla niin sikäli kun minä nyt katson tätä teidän hyvinkin ohutta ohutta vaihtoehtobudjettianne ei täältä nyt ihan kaikkia laskelmia saa auki te esimerkiksi vähentäisitte oikeutta kilometrikorvauksiin ja työmatkavähennyksiin niin sitä sitä mietin miten se kannustaa työllistävään politiikkaan kun ihmisethän kulkevat autoilla ja asutaan pitkin suomea niin jotenkin tuntuisi ainakin itsestäni että jos on hankalat liikenneyhteydet liikenneyhteydet niin tarvitsisin tukea siihen että ihan oikeasti pystyn käymään työssä kun siellä ei varmaan sitä bussilinjaa kannata pitää jos jos ymmärrän oikein niin te myös nopeuttaisitte asuntolainan korkovähennyksen poistamista ymmärrän ymmärrän tuonkin ajatuksen se on tosi pieni nykyisin ja sitten tietysti ennakoitavuuskin pitää verotuksessa olla että silleen mennään loivasti eteenpäin meidän täytyy myös muistaa ainakin minuun ovat olleet monet perheet yhteydessä että he toivoisivat että nykyisinkin saisi asuntolainan niin että

asunto olisi sata prosenttia vakuudesta koska vuokralla asuminen on nykyisin kallista ja asuntolainan lyhennys tulisi jopa edullisemmaksi monet haluaisivat omistusasuntoihin mutta sitä vakuutta ei saa finanssialan keskusliitto on antanut näitä ohjeistuksia pankeille elikkä ihmiset eivät saa säästettyä sitä omavastuuosuutta moni haluaisi olla omistusasuja eikä eikä tuo varmasti ole niin iso osa mutta kuitenkin joillekin on laskettu sinne seuraavat vuodet sen mukaan että täytyy yrittää sopeuttaa sitä tilannetta en minä nyt tiedä onko nyt niin niin hienoja keinoja siihen työllisyyden lisäämiseen

reilun vuoden verran kuunnellut itsekin niitä samoja argumentteja viikosta toiseen vähän niin kuin puolin ja toisin joutuu aina vastaamaan siihen samaan sama kysymys esitetään että näin se menee mutta kankaanniemi on tuonut hienosti esille sen täytyy huutaa kovempaa kun tuosta eturivistä tulee niin kovalla äänellä edustaja kankaanniemi on tänään esittänyt tosi hyviä vertailuja viime hallituskauteen bruttokansantuotteen kasvusta työttömien määrän määrän vähentymisestä ja kuntataloudesta kuntataloudesta ja sen sen kurjistamisen lopettamisesta on esitetty myös että muutos ja luottamusilmapiiri on muuttunut kuluttajien ja ja ihmisten ja yrittäjien usko on parantunut muistan itse kun olin tuolla tv ruudun toisella puolella viime hallituskaudella ja katselin siinä kaksituhattaneljätoista syksyn ja kaksituhattaviisitoista kevään ohjelmia niin kyllä minä olin tosi huolestunut kun isot hankkeet aina pysähtyivät ja tuli semmoinen tunne että mihinhän tämä suomi joutuu ja minkälainen hallitus meillä on no minä en ole mikään politiikan tutkija mutta muistan sellaisen ylen ohjelman missä oli politiikan toimittajia ja he kertoivat että eivät he muista että miesmuistiin olisi tämmöistä sohlinkia ollut ennen kuin se hallituskausi päättyi mutta nythän sitä ei enää taas tietenkään muistella nyt ollaan uusissa asioissa mutta haluan palauttaa sen mieleen se on jotenkin niin huvittavaa aika nopeasti se aika kultaa ne kultaa ne muistot sitten olisin vielä todennut edustaja veera ruoho otti todella hyvin esille että tarvitseeko hyvätuloisen kokea syyllisyyttä siitä että hänellä on hyvät tulot ja juuri sen että mitä me teemme jos jos me kiristämme verotusta niin paljon että he muuttavat suomesta pois hän toi esille tämän suhdeluvun kymmenen prosenttia jo nyt maksaa seitsemänkymmentä prosenttia verosta se on hyvä kysymys koska heidän valinnanvapauttaan emme voi estää ja niin kuin edustaja ruoho sanoi voimme paheksua mutta se ei tietystikään ketään estä muuttamasta ja vielä muutamia hyviä asioita mihin hallitus on hallitus on taidan laittaa seuraavalla kerralla kuulosuojaimet niin pystyn keskittymään omiin ajatuksiini mitä minä yritän kun tämä edustaja viitanen huutaa niin kovaa keskittyä tähän puheeseeni tämä tulonhankkimisvähennys nousee se on myös erittäin hyvä asia koska niin kuin tässä valtiovarainvaliokunnan lausunnossa todetaan hallitus on halunnut panostaa nyt nimenomaan työn verotuksen kevennykseen mikä on erittäin hyvä asia

lisäksi itse perustuslakivaliokunnan jäsenenä olin mukana käsittelimme tämän eläketulon lisäverotuksen niin sanotun raippaveron joka tuli vuonna kaksituhattakolmetoista sitähän nytten kevennetään elikkä tämä prosenttimäärä laskee ja se tuloraja nousee tätä tätä eläkeläiset ovat pitäneet erittäin kohtuuttomana nythän oli aika mielenkiintoinen tilanne siinä mielessä että me jouduimme perustuslakivaliokunnassa katsomaan sen kaksituhattakolmetoista perustuslainmukaisuuden sehän ei silloin ollut perustuslakivaliokunnassa tästähän oli korkeimmassa hallinto oikeudessakin oikeustapaus ja nyt joka tapauksessa katsoimme sen taannehtivasti jotenkin tällä hallituskaudella on on ollut niin että sinne perustuslakivaliokuntaankin on tullut enemmän asioita edustaja zyskowicz on usein tuonut esille sen että sillä jopa ratsastetaan nykyisin että aivan kuin hallitus toisi vain perustuslain mukaisia esityksiä eduskuntaan minä luin sen teidän juttunne en silloin ollut illalla täällä salissa ja kyllä täytyy sanoa että allekirjoitan aika monta teidän näkemyksistänne kaikkia en ulkoa muista mutta se oli erittäin hyvin sanottu sitten lopuksi vielä tuossa ihan alkuminuuteilla täällä edustaja kari uotila puhui siitä että että verotus on nykyisin epäjohdonmukaista ja sen pitäisi olla selkeätä eikä pitäisi olla juuri poikkeuksia siitä on noin kaksikymmentä vuotta kun minä olen vero oikeuden tenttinyt helsingin oikeustieteellisessä ja kyllä minä sanon että siinä on ollut jo silloin tuhansia tuhansia pykäliä että ei tämä hallitus ole tehnyt siitä yhtään monimutkaisempaa se vain on niin että kun on monenlaista tulolajia ja monenlaista elämäntilannetta niin joudutaan tekemään niitä poikkeussäännöksiä kaikilla ei voi olla se sama verotus kyllä se on aina ollut tosi monimutkaista ja korkein hallinto oikeus joutuu jatkuvasti antamaan ennakkopäätöksiä siitä miten niitä tulkitaan koska ne ovat monimuotoisia se ei ole mitenkään viimeisen vuoden aikana tapahtunut

arvoisa herra puhemies sipilän hallitus on moneen kertaan todennut että talouden kuva on edelleen haasteellinen ja näinhän se on tässäkin salissa yhteisesti todettu jotta siihen haasteeseen pystytään vastaamaan kaikki toimet työllisyyden parantamiseksi ovat välttämättömiä ja toki uusia esityksiäkin hallitus on kuunnellut ja ottanut niistä opikseen tärkeitä asioita siellä

ja niillä on merkittävää aluepoliittista merkitystä tässä salissa on tänään ja useina päivinä tätä kotitalousvähennystä arvioitu ja arvosteltu itse kuulun niihin edustajiin jotka pitävät sitä erittäin hyvänä se antaa mahdollisuuden pienituloisille ja pienille yrittäjille työllistää luo uusia työpaikkoja ja niin kuin tässä on todettu se myös lisää verotuloja monilta osin on moneen kertaan täällä käyty keskustelua tästä alvin alarajan nostosta kymmenestä kolmeenkymmeneen vai olisiko se viiteenkymmeneen mikä vain tällä hetkellä kun se asia ei ole eu lainsäädännön mukaan mahdollista minusta on tarpeetonta sitä keskustelua käydä ja ja luoda sellaista turhaa toiveikkuutta koska se asia ei tällä hetkellä ole meidän päätettävissämme

tuolla muualla suomessa on vaikea asua minusta siellä on erittäin hyvä asua asua meillä vain on tietenkin haasteita siellä muualla työpaikkojen kanssa ja nyt kun länsi suomessa työllisyys on kehittynyt hyvin toivoisin että itä suomessa nämä biotaloushankkeet lähtevät liikkeelle ja saadaan sillä lailla sitä

edustaja tolppanen

myönnän varsinaiset puheenvuorot nyt niille edustajille jotka ovat tunnista kahteen odottaneet on kohtuullista että he he saavat ensimmäisen puheenvuoron käyttää ennen jatkuvia debatteja sen edustaja tolppanen

arvoisa puhemies täällä oltiin kovasti huolissaan suurituloisista ja heidän verokohtelustaan no tämä hallitus on huomioinut tämän huolenaiheen koskapa tämä verohuojennus joka nyt sitten palkkaverotukseen tulee antaa kaikkein eniten ihmisille jotka tienaavat euroa kuukaudessa tähän voi peilata sitä mikä on suomalaisten keski ansio keskiansio on tällä hetkellä kolmetuhattaviisisataa euroa kuukaudessa tosin toki suurin kokoaikaista työtä tekevien ihmisten määrä tienaa noin kuukaudessa siis ne ne jotka tekevät kokoaikaista työtä tästä kaikesta huolimatta mediaanikotitalouksien tulot ovat noin tuhatviisisataa viiva per capita eli per henkilö tämä kertoo sen millä tavalla luvut menevät riippuen siitä mistä niitä katsotaan kaikkein harmittavinta tässä asiassa on se että edelleenkin suurin osa tienaa työstään alle kaksituhatta euroa kuukaudessa

noin keskimäärin tämä johtuu siitä että meillä on osa aikaisia väliaikaisia ja määräaikaisia työsuhteita jolloinka sitten myöskin tämä vuosiansio jää varsin pieneksi se jää jopa niin pieneksi että siihen tämä palkkatulovähennys verovähennys mikä nyt annetaan ei edes yllä koska verovähennystä eivät saa ne ihmiset joiden palkkatulo ei nouse valtionverotuksen tasolle tämä on se karu tosiasia siitä ei päästä yhtään mihinkään jos puhutaan tulonsiirroista näissä kohdissa niin tulonsiirtoja on oltava sen takia että suomi on yksi euroopan kalleimpia maita asua meidän vuokrakantamme on varsin kova ja varsin korkea kannustinloukkuja tämä hallitus on on luvannut purkaa ehkäpä ne purkaantuvat sillä että työttömyysturvaa leikataan todella rajusti ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrää pienennetään viidestäsadasta päivästä neljäänsataan päivään ja nuorten osalta jotka ovat olleet töissä vasta alle kolme vuotta kolmeensataan päivään minä muistuttaisin kuitenkin hallitusta että myös nuorten työssä olevien jotka joutuvat ilman omaa syytään työttömiksi leipä maksaa täsmälleen yhtä paljon kuin ministerin leipä samaten maitolitra maksaa jokaiselle aivan saman verran sen lisäksi arvoisa puheenjohtaja haluaisin vielä kerran sanoa kun täällä hehkutettiin tätä kuinka suomen yrittäjät verohuojennukseen ja annanpa tässäkin muutaman luvun jotka toivottavasti hieman selventävät asiaa meillä on suomessa suomen yrittäjien mukaan noin runsas kaksisataakahdeksankymmentätuhatta yritystä mutta näistä yrityksistä mikroyrityksiä eli korkeintaan kahden ihmisen yrityksiä työllistää kaksi ihmistä on

näistä sadastakuudestakymmenestäkahdeksastatuhannesta joka viides on pienituloinen se tarkoittaa että noin kolmekymmentäneljätuhatta yrittäjää on pienituloisia ja suomessa pienituloisuuden raja on tällä hetkellä per vuosi heitä nämä verohuojennukset eivät juurikaan koske jos yksinyrittäjän palkkatulo jää tuonne kahteenkymmeneentuhanteen niin verohuojennus hänen kohdallaan on viisisataa euroa per vuosi sillä ei herran huonetta rakenneta eikä sillä uutta ihmistä palkata eikä sillä kovin paljon suunnitella vientiä tai tehdä lopputyötä niin hyväksi että se sellaisenaan menisi myöskin eteenpäin jos täällä haluttaisiin todellakin tehdä sellaisia töitä että töitä riittäisi kaikille ja että kannustinloukkuja purettaisiin niin silloin meidän pitäisi pystyä ottamaan paljon suurempi paketti pöydälle se paketti lähtee siitä että jokaisen ihmisen pitäisi saada työstään sellainen palkka jolla elää jos me siihen pääsemme että ihmisistä on kiva mennä töihin on kiva saada se palkka on kiva kuluttaa tällä maalla menee paljon paremmin mutta se vaatii ystävät hyvät aika paljon solidaarisuutta se vaatii aika paljon yhteiseen hiileen puhaltamista se vaatii töitä yhdessä

arvoisa puhemies täällä on paljon puhuttu tästä tuloverotuksesta mutta haluaisin kysyä miksi olemme nyt tässä että varsinkaan opposition edustajat eivät ole mihinkään hallituksen esitykseen tyytyväisiä täytyy muistaa vaikka puhutaan arvoisa viitanen että jätitte yli satatuhatta työtöntä tänä vuonna ollaan jouduttu maksamaan maahanmuuttajista lähes miljardi euroa ja vienti ei vedä ja se ei ole yksistään suomen hallituksen syy koska tämä on maailman taloudellinen tilanne tällainen mutta näyttää että hieman on valoa näkyvissä piste

suurempi yritys ja samoin sitten arvonlisäveron maksuperusteisuus eli kaikki tämmöiset pienet viestitykset ei yksistään täällä pääkaupunkiseudulla vaan kyllä siellä kihniön korvessakin yrittäjät ovat huomanneet ja mieltyneet siihen että tämä hallitus haluaa olla yrittäjäystävällinen ja tiedättekö että jollei täällä suomessa ole näitä yhden hengen yrityksiä täällä edustaja tolppanenkin ne mainitsi ja kyllä minun oma poikanikin on yksinyrittäjä ei sieltä paljon sitä palkkaa heru mutta aamuseitsemältä lähtee ja ehtoolla saattaa tulla kahdeksan yhdeksän aikaan ja oikein hyvä säkä käy on vielä sunnuntaisin ja lauantaisinkin töissä eli kyllä siellä on hyvä yrittää ja on myös saatu kaikkea hyvää sinne kun on teitä ja tällaista oppimista haluan kehua tuota meidän opetusministeriä aikoinansa että hän myös ymmärsi että pieneen tämmöiseen sivukylään kihniöön on on hyvä satsata saimme hänen ansiostaan homekoulun tilalle uuden koulun ja myös päiväkodin että kyllä kun vain näitä eri puolilla olevia kuntia arvostetaan tämä yrittäjyys lähtee käyntiin

yrittäjille uskoa tiedätte sen että jos me vain valtion turvin satsaisimme kymmeniä satoja miljoonia näihin julkisiin työpaikkoihin niin meidän elämämme olisi entistä surkeampaa tässä vuosien varrella kun ensi vuonna suomi täyttää sata vuotta ja teemana on yhdessä niin toivoisin kyllä että on se oppositio tai hallitus niin me voisimme oikein ei eipäs juupas keskustelulla vaan semmoisella rakentavalla yhteistyöllä miettiä

hyväksi mitään vai näemmekö että kaikki on surkeata me tiedämme että tämä ei ole hallituksen vika että ollaan tässä on niin monia eri seikkoja jos oppositio antaisi joskus jonkinlaista tunnustusta hallituksen työskentelylle jossa mekin perussuomalaiset nyt olemme ensimmäistä kertaa niin varmaan tämä suomen talouskin tästä kohentuisi mutta tämmöisellä vastakkainasettelulla ei tule yhtään mitään mutta niin kuin sanoin tämä hallitus on nyt kasvun yrittäjyyden ja työllisyyden vahvistaja annetaan verohelpotuksia niin palkansaajille kuin yrityksille ja kun esimerkiksi ajatellaan sitä tasapuolisuutta tiedämme että jos joltain eläkeläisiltä otetaan matkakuluvähennyksiä enempi sairauskuluvähennyksiä enempi niin totta kai ne aina pienituloiseen kuin rikkaaseen rikkaaseen ihmiseen mutta sitten kun käydään esimerkiksi keskustelua siitä olemmeko me sitten aina sen köyhän asialla minä olen jo monta kertaa jo edellisellä hallitus ja eduskuntakaudella esittänyt että kun tällä hetkellä lapsilisiä maksetaan tuhatviisisataa miljoonaa

nyt kuusituhattakahdeksansataa sitä lapsilisää aina tulee vastaus se on lapsen oikeus mutta en ainakaan minä elämässäni ole koskaan voinut sitä lapsilisärahaa laittaa sinne pankkiin vaan se on mennyt kulutukseen tämmöisistä periaatteellisista asioista kannattaisi käydä kyllä ihan semmoinen keskustelu rauhassa ja yhdessä niin kuin ensi vuoden suomi sata vuotta teema osoittaa

arvoisa puhemies

ei tuo työpaikkoja lisää tässä korkean verotuksen maassa olemme samaan aikaan ottaneet velkaa viimeiset kahdeksan vuotta ja silti velkaantuneet seitsemänkymmentä miljardia euroa nyt pitää ruveta miettimään mitä sellaisia keinoja me voimme tehdä jotta me saisimme työpaikkoja lisää meidän pitää verrata omaa maatamme muihin maihin esimerkiksi muihin pohjoismaihin tietenkin ne ovat hyvin masentavat luvut jos ajattelemme islanninkin työttömyyslukuja mitkä ovat noin neljä prosenttia mutta tämä tietysti johtuu siitä että euroalueen ulkopuolella maat ovat tuottaneet kolme kertaa euromaita enemmän euron ulkopuoliset maat ovat päässeet hyödyntämään näitä yhteismarkkinoita ilman haittoja ja pitää muistaa kuka meidät euroon vei se oli demarit demarit veivät meidät euroon joten me olemme tässä suhteessa hyvin tiukassa lieassa ja koska emme voi halpuuttaa valuuttaa niin me joudumme tekemään muita ratkaisuja mutta tämä hallitus on tehnyt hyviä ratkaisuja esimerkiksi maksuperusteinen alvi viiden prosentin yrittäjävähennys ja olemme myös byrokratiaa purkaneet me haluamme kannustaa ihmisiä työntekoon siksi esimerkiksi tämä työn tulonhankkimisvähennys on hyvä asia myös työttömien määrä on lisääntynyt tällä hallituskaudella me voimme esitellä kaikkia hienoja lappuja että jos joku muu olisi hallituksessa niin mitä te tekisitte mutta jos me katsomme mitä käytännössä on tapahtunut ja pitää aina muistaa että käytäntö voittaa teorian kuusi viiva nolla

niin viime kaudella työttömiä tuli lisää tällä kaudella työllisten määrä on lisääntynyt me olemme saaneet lisää työpaikkoja on myös hyvä miettiä miten me voisimme vielä lisää saada niitä työpaikkoja meillä on positiivinen pöhinä päällä ja minä ymmärrän että oppositio on hieman kateellinen siitä me pystymme myös sopimaan sote asiasta me pystymme myös sopimaan tästä maakuntauudistuksesta mikä ei viime hallituskaudella ollut mahdollista ja koska tämä hallitus pystyy sopimaan asioista niin se lisää luottamusta se lisää luottamusta yritysmaailmassa ja se lisää luottamusta suomeen ja sellaiseen maahan halutaan investoida jos me haluamme näitä työpaikkoja lisää niin meidän pitää lisää rohkeasti lähteä miettimään mitä me voisimme tehdä toisin tämä hallitus on myös tehnyt tällaisen työssäoppimissopimuksen jotta me saisimme lisää yhteistyötä yritysten ja koulutuksen välillä tämä on oppisopimuskoulutus me tiedämme että saksankielisissä maissa oppisopimus on pääväylä siellä on paljon vähemmän nuorisotyöttömyyttä sveitsissä ei ollenkaan tämä hallitus haluaa enemmän tehdä yhteistyötä yritysten kanssa tämä on kokeilukulttuuria me harrastamme myös sitä esimerkiksi kielikokeilu on erittäin tärkeä asia tuli mieleen kun edustaja andersson tuolla katsoo minua

adlercreutz katsoo minua ja myös andersson kyllä tämä kielikokeilu on hyvä molemmille tämä kielikokeilu on yksi sellainen mitä tämä hallitus tekee mitä edellinen hallitus ei tehnyt vaikka noin seitsemänkymmentä prosenttia kansasta haluaisi ruotsin kielen vapaaehtoiseksi tällä hallituksella on oikea suunta meillä on oikea pöhinä toinen asia mihin pitää kiinnittää huomiota on se että suomen viennistä poikkeuksellisen suuri osuus prosenttia on erilaisia välituotteita suomen päärooli maailmantaloudessa on nykyään se että suomi palvelee arvoketjun seuraavaa vaihetta eikä sitä loppukäyttäjää tässäkin pitää miettiä minkä takia on näin että meille jää viennistä yhä vähemmän käteen minkä takia me emme osaa myydä kuluttajille minkä takia me olemme parempia myymään yrityksille yksi ratkaisu tähän on se että yritykset

me olemme saaneet kannustusta yrityksiltä siis tästä viiden prosentin yrittäjävähennyksestä me olemme saaneet hyvin paljon positiivista palautetta mitä tulee kuntatalouteen niin viime kaudella esimerkiksi porissa pistettiin kouluja todella paljon kiinni koska kuntataloudesta edellinen hallitus leikkasi niin paljon onneksi tämä hallitus pitää parempaa huolta kuntataloudesta onneksi tämä hallitus tekee sellaisia päätöksiä olemme saaneet suomeen aikaan positiivista pöhinää ja lisää työpaikkoja

arvoisa herra puhemies näin on miten edustaja huhtasaari tuossa edellä

mitä teemme tarkoitus on lisätä työtä ja toimeentuloa se lähtee rakenteellisista uudistuksista koska jos voimme toimia tehokkaammin meillä riittää voimavaroja entistä enemmän siihen että voimme satsata kasvuun kaikki kärkihankkeemme tuovat uutta kasvua ja työtä ne toimet mitä mitä olemme yrittäjyyden hyväksi tehneet ovat lukuisia ja tässäkin edellisessä puheenvuorossa moneen niistä viitattiin ihan työllistämisen helpottamista niin määräaikaisissa työsuhteissa irtisanomisvelvoitteissa ja monessa muussa ja kaikki nämä tähtäävät siihen että yrittäjän olisi entistä helpompi tarjota työtä ja että sitä työtä olisi entistä helpompi ja kannattavampi ottaa vastaan tärkeä asia oli myöskin vastaantulo yrittäjien verotuksessa näin on myös suomen yrittäjät lausunut he he pitävät tätä vastaantuloa erittäin tärkeänä mutta tänään puhumme tuloveroasteikosta

käyty keskustelu on mielestäni osin epä älyllistä yksi tärkeimmistä toimistamme työllisyyden eteen on ollut kilpailukykysopimus ja minusta epä älyllistä on se jos täällä joku edustaja joka kannattaa kilpailukykysopimusta vastustaa tuloveroasteikkoa ja vastustaa vielä sitä että hallitus omilla lisäpanostuksillaan helpotti etenkin pieni ja keskituloisten toimeentuloa eli teki siellä päässä vielä kaiken voitavansa että että suhteellisesti saimme lisättyä nimenomaan vähennyksiä sinne sinne suuntaan täällä on väitetty että se ei koske kunnallisverotuksessa olijoita väärin kunnallisverotuksen rajaa nostetaan koko ansiotuloverotaulukko totta kai läpi kentän kohdistuu samanlaisena kaikkiin mutta olisiko jollain teistä ollut pokkaa ei koske paperimiehiä teitä tullaan verottamaan eri tavalla kuin kuin muita minun mielestäni tämä asia pitäisi ihan sitten suorilta tunnustaa jos kerran vastustaa näitä näitä hallituksen esityksiä kilpailukykysopimus on mielestäni erittäin tärkeä ja arvokas askel siihen että tulemme saamaan työllisyyttä paranemaan se lisää luottamusta kuten ovat lisänneet nämä monet muut lukuisat hallituksen toimet ja onhan meillä tästä jo näyttöäkin viime lopputulemana oli satakolmetoistatuhatta työtöntä lisää nyt meillä on yli kymmenentuhatta ihmistä työllistynyt tästä joukosta paljon on vielä taivalta jäljellä mutta kehottaisin kollegoita siihen että että rakentavasti yhteistyössä mietitään miten sen työn antaminen on entistä helpompaa ja miten sen työn vastaanottaminen on entistä helpompaa ja kannattavampaa

herra puhemies tässä keskustelussa on puhuttu hyvin laajasti kaikenlaisista asioista palautan tässä vähän asiaa vielä tähän varsinaisesti käsittelyssä olevaan tuloveroasteikkolakiin ja tuloverolain muuttamiseen tällä

ja paketilla hallitusohjelman mukaisesti veropolitiikalla tähdätään kasvun yrittäjyyden ja työllisyyden vahvistamiseen ja se on ylivoimaisesti tärkein tavoite

nämä kaksi lakiesitystä vähentävät verotuloja kaikkiaan seitsemänsataaseitsemänkymmentäkaksi miljoonaa joista miljoonaa on kunnallisveron puolella mutta nyt poiketen aiemmasta valtio kompensoi kunnille nämä veronmenetykset täysimääräisesti se on erittäin tärkeää pääpaino on työn verotuksen keventämisessä mutta myös eläketulon verotusta kevennetään sadallakolmellakymmenelläseitsemällä miljoonalla eurolla sekin on erittäin tärkeää ja oikeudenmukaista työtulovähennyksen enimmäismäärää korotetaan tuhannestakahdestasadastakuudestakymmenestä eurosta tuhanteenneljäänsataankahteenkymmeneen euroon ja siihen tulee muita toimenpiteitä jotka vahvistavat pieni ja keskituloisten asemaa tämä on aivan oikea linja ja vahvistaa myös

tulonhankkimisvähennyksen muutos suosii pieni ja keskituloisia ja kunnallisverotuksen perusvähennys keventää erityisesti pienituloisten verotusta tämä on se linja joka hallituksen esityksestä siis on syytä muistaa näin esitys ei myöskään lisää tuloeroja vaan pitää ne suunnilleen

värderade talman hallitusta pitää toki kiittää silloin kun siihen on aihetta ja se että alv on maksuperusteinen on toki hyvä asia hetken kun odotamme niin hevosenlantaakin varmaan saa polttaa tässä on on puhuttu nyt muutoksista viime vuoteen sen me valitettavasti tiedämme että vienti on laskenut ja nyt ollaan valmistelemassa suomelle elintärkeän vaasan seudun vientiveturin rampauttamista puhuttiin tästä työllisyysasteesta ja ja valitettavasti asia on näin että työllisyysaste tänä vuonna on viime vuotta heikompi miesten työllisyys on noussut kolmellakymmenellätuhannella naisten laskenut kolmellakymmenelläkahdellatuhannella eli sen suhteen ei valitettavasti olla päästy eteenpäin no miten päästäisiin eteenpäin nimenomaan rakenteellisilla muutoksilla kiky sopimus on toki hyvä asia mutta se ei ole millään muotoa rakenteellinen muutos se sementoi olemassa olevia rakenteita paikallisen sopimisen edistäminen olisi ollut mutta siihen ei valitettavasti päästy toinen asia on on yleinen yleinen työelämän tasa arvo hallitusohjelmaa tulkitaan valitettavasti hyvinkin mekaanisesti eikä strategisesti puuttunut kirjaus kirjaus vanhempainvapaiden uudistumisesta on estänyt siinä asiassa etenemisen koska nimenomaan naisten työllisyyshän tässä on on se se iso ongelma se on oleellisesti heikompi kuin ruotsissa ja se on huomattavasti laskenut sitten viime vuoden eli tässä asiassa toivon että hallitus näkisi kokonaisuuden ryhtyisi perhevapaiden uudistamiseen ja palauttaisi subjektiivisen oikeuden päivähoitoon mikä poistaisi taas yhden kannustinloukun ja sillä tavalla edistäisi kokonaisuutta rakenteellisilla todellisilla muutoksilla
tässä vaiheessa keskustelua puheenvuoroja voi varata p painikkeella

arvoisa puhemies

muistutan teitä hyvät kollegat siitä ennen kuin teette näitä vertailuja että kokonaisveroaste eri maissa pitää sisällään hyvin erilaisia asioita ja sen takia näitä lukuja on aika vaarallista lähteä vertailemaan keskenään on poliittinen valinta pitääkö suomalaista verotusta korkeana vai matalana ja hyväksyn sen jos joku on sitä mieltä että meillä verotus on korkea itse olen eri mieltä mutta se että sanotaan että suomessa on muihin maihin verrattuna korkea verotus ja kokonaisveroaste ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa koska asioissa on hyvin eri sisältöjä jos muistetaan se että suomessa kokonaisveroasteeseen kuuluvat sosiaaliturvamaksut työttömyysvakuutusmaksut eläkemaksut täysimääräisesti toisin kuin lukemattomissa muissa maissa saadaan hyvin erinäköinen tulos silloin saattaa tulla sellainen vaikutelma että suomessa on korkea kokonaisveroaste mikä ei sinänsä ole kuitenkaan vertailukelpoinen näihin muihin maihin nähden otan yhden esimerkin usata pidetään usein veroparatiisina suomeen verrattuna jos muistetaan että usassa on ihmisen omalla vastuulla maksaa työttömyysvakuutuksesta on ihmisen omalla vastuulla maksaa sosiaalivakuutusmaksuja eläkemaksuja siellä verotus on huomattavasti suomea korkeampi sama pätee jos verrataan esimerkiksi yhteisöverotusta sen takia toivon että tässä salissa ei käytetä puheenvuoroja siitä miten korkea verotus suomessa on muihin maihin verrattuna täällä on käyty keskustelua siitä onko tämän hallituksen aikana tullut lisää työpaikkoja vai ei kannattaa muistaa se että me kaikki ensinnäkin iloitsemme uusista työpaikoista se on ilman muuta selvää niin oppositio kuin hallitus se mitä on tapahtunut tähän mennessä on tapahtunut kuitenkin edellisen hallituksen toimin vasta ensi vuoden alusta tulee voimaan kiky sopimus vasta ensi vuoden alusta tulevat voimaan erilaiset työllisyyslait joita on säädetty ja se kannattaa tietysti muistaa myös siinä kohtaa itse sattuu istumaan hallituksessa eli näitä häntiä on aina eri hallitukselta toiselle pidän aika eriskummallisena sitä että täällä esimerkiksi keskustalaiset kollegat julistavat epä älylliseksi sitä että olemme huolissamme pienituloisten toimeentulosta ja veroratkaisuista pienituloisia koskien olen aina ymmärtänyt että pienituloiset olisivat erityisesti keskustapuoluetta lähellä näin ei kuitenkaan sitten taida olla vai mitä sanotte siitä että lopputulema kun lukee eduskunnan tietopalvelun selkeitä lukuja tässä on otettu huomioon niin veroratkaisut kuin kaikki muutkin ratkaisut ostovoima vähenee kaikkein eniten nimenomaan pienituloisilla pienituloiset eläkeläiset ovat kaikkein heikoimmassa asemassa ja niistä pienituloisista eläkeläisistäkin kaikkein heikoimmassa asemassa ovat takuueläkkeen varassa olevat eli ne kaikkein pienituloisimmat eli tämä tämä on selkeä selkeä teksti eduskunnan tietopalvelulta se ratkaisee mitä viivan alle jää ja valitettavasti näillä päätöksillä sinne jää vähän kannatan valtiovarainministeri orpoa siinä yritysverotuksesta tehdään kokonaisarvio vain tämän arvion perusteella ja pohjalta pääsemme tekemään aidosti sellaisia ratkaisuja ja toimia jotka edistävät nimenomaan työllistämistä siihen keinovalikoimaan voi kuulua sivukulujen korvaaminen ensimmäisen työntekijän kohdalla tai joitain vastaavia keinoja mutta kaikkien sekä viime hallituksen että tämän hallituksen tekemien päätösten jälkeen on hyvä kasata kaikki asiat samaan koriin samalle pöydälle ja miettiä mitkä keinoista ovat olleet tehokkaita mitkä vähemmän tehokkaita ja miettiä sitä miten saamme yritysverotusta

arvoisa puhemies me olemme tässä kuulleet hyvin erilaisia puheenvuoroja kun me nyt käsittelemme ensi vuoden verotusasteikkoa tässä on puhuttu myöskin viennistä ja tässä on puhuttu myöskin kielipolitiikasta no ovatko nämä kytkennässä toisiinsa ehkä ovatkin edustaja huhtasaari ilahtui näistä kielikokeiluista mutta sen minä haluaisin kyllä sanoa että ulkomailla ei myydä tuotteita suomeksi kyllä se on vaan niin että jos me haluamme että että vienti kasvaa niin se edellyttää kielten osaamista jos katsotaan esimerkiksi vuoden kaksituhattaviisitoista vientimääriä niin suurin maa oli saksa kakkosena euroopassa oli ruotsi viidellä pilkku ja vasta sen jälkeen venäjä kolmen pilkku yhden miljardin edestä eli siinä mielessä ajattelen kyllä että on tärkeätä että me jatkossakin pystymme tarjoamaan hyvää ja laadukasta ruotsin kielen opetusta kautta maan koska silloin kun on nuori ihminen teini iässä on hyvin vaikea tietää mitä tekee isona ja katson kyllä että siinä mielessä se on tavallaan perusoikeus myöskin suomenkielisille oppilaille että he saavat tämän mahdollisuuden jotta he pystyvät sitten aikuisiässä myöskin harjoittamaan liiketoimintaa ruotsiin menestyksekkäästi

arvoisa puhemies edustaja östman elää nyt vähän menneessä maailmassa tosiaan seitsemänkymmentä luvulla oli asia näin että jos sinä halusit päästä isoon vientiyritykseen töihin niin ruotsin kieli oli täysin välttämätön tänä päivänä ruotsiin myydään englanniksi siellä nämä isot vientiyritykset puhuvat englantia me opettelemme kaksi marginaalikieltä tarkoittaa että se sitten vie tilaa pois joltakin valtakieleltä suomenkin on aika eurooppalaistua kansainvälistyä ja esimerkiksi kaakkois aasiaan me tarvitsisimme enemmän kielten osaajia saksan kieli on tärkeä espanjan kieli on tärkeä ja meidän olisi nyt syytä astua tulevaisuuteen tästä menneisyyden tilasta haluaisin vielä sanoa että ruotsin kielihän säilyy edelleen mutta vapaaehtoisena

kiitos arvoisa puhemies minusta tuo debatti oli ihan hyvä ja tarpeellinen kyllähän se liittyy työllisyyteen ja työllistämiseen mutta en aio olla eri mieltä puhemiehen kanssa totesin vain näin

täällä muutamia puheenvuoroja siitä että että subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoittaminen ja hallituksen toimenpiteet päivähoito oikeuden puolella esimerkiksi varhaiskasvatuksen hoitajamitoitus pitäisi peruuttaa mutta jos te olette huomanneet niin kunnat voivat päättää tästä asiasta haluamallaan tavalla

että työkalupakkiin annetaan työkaluja kunnille lisää heidän itsemääräämisoikeuttaan niin etten ymmärrä miksi meidän pitäisi täällä säätää erikseen sellaisesta että kunnat eivät saa käyttää niitä työkaluja mitä haluavat en en ymmärrä sitä mitä tähän veroasteeseen tulee niin edustaja järvinen te sanoitte suurin piirtein näin yritin kirjata oikein toivottavasti sain toivon että täällä ei käytetä puheenvuoroja korkeasta veroasteesta katsoin veronmaksajien sivuilta määritelmän veroaste eli kokonaisveroaste on yleisimmin käytetty verotuksen tason mittari eri maissa tarkoitetaan julkisen sektorin keräämien pakollisten verojen ja veronluonteisten maksujen vuosikertymää suhteessa saman ajan bruttokansantuotteeseen sitten täällä on tämmöinen taulukko jossa on suomi oecd ja eu maat

minun mielestäni tästä pitää puhua ja vaikka nyt edustaja järvinen toivoo että tästä ei puhuta niin kyllä siitä puhutaan sitä minä ihmettelen että vihreiden puolelta vielä sitten todettiin että iloitaan jokaisesta työpaikasta mutta kuitenkin edustaja järvinen ei varmaan ollut silloin salissa kun tuossa edustaja aallon kanssa kävimme vihreiden vaihtoehtobudjettia ja verotusta hieman läpi niin teillähän oli sinne työmatkoihin kiristyksiä elikkä kilometrikorvauksen verovähennysten poistoa ja muuta ne eivät välttämättä edistä työntekoa muualla kuin ehkä pääkaupunkiseudulla nyt on hyvä muistaa että koko maa pitää pitää asuttuna ja kaikkialla ei ole julkisia kulkuvälineitä

arvoisa herra puhemies itse asiassa se mitä edustaja järvinen totesi siitä että se jos kansalainen itse hoitaa maksut vakuutuksin esimerkiksi sairausvakuutukset terveydenhuollon kustannukset työllisyysvakuutukset eläkevakuutukset on tietenkin eri asia kuin jos ne yhteiskunnan kautta hoidetaan tämä on aivan tosiasia että näitä pitäisi pystyä laskemaan siihen veroasteeseen vaikka ne usein unohdetaan mutta siitä huolimatta kyllä tavoitteenamme pitää olla kohtuullinen veroaste todellakin tämä verotaulukko jota nyt käsittelemme oli osaratkaisu kiky sopimuksessa se oli valtion vastaantulo ja minusta se oli sen arvoinen ja on hienoa että tämä kilpailukykysopimus on saatu vielä edustaja adlercreutzille siitä miten tasa arvoa voidaan toteuttaa mielestäni on erittäin hienoa se että tämä hallitus viimein teki todellisia tekoja naisten työllistymisen hyväksi työnantaja yrittäjä joka palkkaa henkilön joka jää sitten äitiyslomalle ja ja palaa töihin saa siitä tuon kaksituhattaviisisataa yrittäjän ei tarvitse kantaa sitä vastuuta mikä mielestäni meille kaikille kuuluu olisi toki hienoa jos työmarkkinajärjestöt olisivat pystyneet tämäntyyppisen asian keskenään sopimaan mutta kun eivät niin on upea vastaantulo valtiolta se että että vanhemmuuden kustannuksia korvataan vielä lyhyesti työllisyyteen liittyen tai joudun varmaankin sinne sinne puhujakorokkeelle siirtymään ei ole pitkästi miten teemme arvoisa

arvoisa puhemies kun luulen että tässä salissa tullaan vielä työllisyyteen liittyvistä asioista moneen otteeseen keskustelemaan ja ja paikallisesta sopimisesta sen mahdollisuuksista ja etenemisestä haluan jakaa teille pienen pätkän keskisuomalaisen tämän päivän artikkelia joka koskee biolaitoksen rakentamista äänekoskella

seuraava kohta meillä oli alihankinnan kautta kokeilussa kaikkiaan neljäkymmentäseitsemän pitkäaikaistyötöntä nuorta työnhakijaa vuokratyöpalvelu parantainen järjesti omia hakuja joilla porukkaa saatiin kokeiluun työtä olisi ollut tarjolla kaikille mutta heistä vain kahtatoista kiinnosti jäädä töihin osa kokeilijoista lähti jo parin päivän jälkeen ville varis ihmettelee

keinoja siihen että se työnteko olisi aina kannattavampi vaihtoehto kuin se että ei ota työtä vastaan

arvoisa herra puhemies aivan totta mutta nyt edustaja kalmari vain sekoittaa kaksi asiaa onko ammatillista pätevyyttä ja sen onko ammattisuojaa on todellakin tärkeätä että meillä on on mahdollista että ihminen voi oppia ammatin myös työn kautta ja siinä mielessä oppisopimusjärjestelmää tulee kehittää jotta me me saamme työttömyyden kautta kohtaanto ongelman paremmin blokattua ja sitä kautta valtion kassaan enemmän verotuloja jotta voimme talousarvioesitystä käsitellä niin että meillä on positiivinen syke siihen mutta en voi olla puuttumatta edustaja adlercreutzin pettymykseen siitä että kiky sopimuksessa ei pystytty sopimaan paikallisesta sopimisesta se on varmasti tässä oppositiopuolueitten kesken sellainen erilainen juopa mistä onkin varmaan hyvä tuolla eduskunnan kuppilassa keskustella sillä pakottaminen siihen että työnantajille tulee sellainen oikeus joka antaa mahdollisuuden kriisitilanteessa alentaa palkkoja ei edistä työllisyyttä eikä edistä sanotaanko että se aiheuttaa markkinahäiriöitä jos joku huono yrittäjä voi laskea palkkoja pärjätäkseen sille joka hoitaa paremmin työnsä on täysin mahdotonta ajatella että se on kysymys kysymys on juuri siitä että kaksi kioskia kilpailee keskenään ja toinen hoitaa asiansa hyvin ja toisessa on huono isäntä joka maksattaa oman kilpailukyvyttömyytensä sillä että lähtee kriisitilanteessa maksattamaan oman kilpailukykynsä työntekijöiden palkoilla siinä mielessä en voi milloinkaan olla hyväksymässä sellaista paikallisen sopimisen rakennetta

arvoisa puhemies muutama huomio jotka kirjasin tässä osaksi keskustelua ensimmäinen on se että tässä lähdetään ihan perusteista kun puhutaan kokonaisveroasteesta kuten edustaja järvinen toi esiin on syytä muistaa että eri maiden numerot on laskettu eri tavoin suomen veroasteessa on laskettu mukaan työeläkemaksut lisäksi julkisen sektorin itse itselleen maksamat verot ja maksut eivät ole mukana näissä suomen numeroissa joita vertaillaan jos suomen numeroista jätetään pois pelkästään yksityiset työeläkemaksut suomen veroaste keskiarvon ja jos nuo työeläkemaksut tulkittaisiin ja laskettaisiin veroiksi silloin sadanseitsemänkymmenen miljardin euron työeläkevarat pitäisi laskea julkisiksi varoiksi ja silloinhan koko tämä velkakeskustelu olisi täysin turhaa eli aina pitää muistaa mitä nämä luvut ovat syöneet sisälleen ja eri maita voi vertailla keskenään mutta on hyvä muistaa että yksi yhteen niitä ei voi verrata vaan pitää katsoa mitä verrataan tosiasiassa jos kokonaisveroastekeskusteluissa ei ymmärrä mistä puhutaan niin silloin syntyy vähän väärinkäsityksiä helposti mitä tulee vihreitten vaihtoehtobudjettiin ja siitä käytyyn keskusteluun niin vihreät ovat esittäneet monta kertaa että vaikkapa auton käyttö olisi huomattavasti edullisempaa siellä missä ei ole mitään joukkoliikennemahdollisuuksia ja ja kalliimpaa siellä missä on paljon joukkoliikennemaksuja mitä tulee kilometrikorvauksiin niin kaikki ne todelliset kustannukset liikkuvat ja pysyvät kustannukset katetaan aina mutta siitä ylikompensaatio osuudesta hieman nipistetään sen takia että me emme tahdo koulutuksesta tutkimuksesta tieteestä osaamisesta leikata mutta kun raha ei tule suoraan seinästä pitää pyrkiä budjetin sisällä tekemään

edustaja voi jatkaa puhujapöntöstä

arvoisa herra puhemies keskeisintä olisi tosiaan miettiä miten työllisten määrää voidaan lisätä ja miten saadaan kansantalouteen tehtyjä työtunteja lisättyä se on aivan keskeistä sen takia pitäisi pystyä miettimään miten voimme yhdessä toteuttaa jopa sitä hallitusohjelmaan kirjattua verotuksen kärkihanketta mikä lähtee verrattain matalista veroasteista ja laajasta veropohjasta ja miten voisimme yhä enemmän siirtää verotuksen painopistettä pois työstä ja yrittämisestä enemmän kulutukseen ja haittoihin joitain tiettyjä hyviä askelia on saatu tehtyä se on totta ja niistä kaikki kiitos mutta taas sitten vastapuolesta on tehty niin paljon toiseen suuntaan siirtoja että kun katsoo mitä viivan alle on aika paljon miinusta ja pakkasta tärkeintä olisi se että me voisimme tehdä tässä maassa kokonaisverouudistuksen jossa voisimme oikeasti mennä näiden kahden kuvaamani verotuksen keskeistä tavoitetta kohti ja se olisi hirveän keskeistä nyt kun katsoo metsälahjavähennystä perintö ja lahjaverotusta raskaan teollisuuden omaa metsälahjavähennystä elikkä päästöhuutokaupan kompensaatiota ja monia muita ne kulkevat sekä järkevän veropolitiikan että hallituksen itse itselleen asettamien verotuksen tavoitteiden suhteen väärään suuntaan ja ne ovat täysin järkevän terveen markkinatalouden vastaisia sen takia verotuksen kokonaisuudistus olisi järkevä saada aikaan se voitaisiin toteuttaa vähän samalla tapaa kuin hetemäen verotyöryhmä aikoinaan hetemäen verotyöryhmän suurin ongelma oli siinä että se tuli aikaiseksi ja valmistui kolme kuukautta ennen vaaleja ja kaikki irtisanoutuivat siitä minä näkisin että nyt on ihan hyvä mahdollisuus koska hallitus tekee kiitos siitä hallitukselle yritysverotukseen uutta remonttia ja sen yritysverotusraportin pitäisi tulla muistaakseni tuossa tammikuun loppupuolella sitä työtä voitaisiin jatkaa sillä tapaa ettei käytetä pelkästään yritysverotusta katsotaan myös suorat verotuet ja yritetään mennä kohti niitä laajoja mutta verrattain matalia veropohjia parlamentaarisesti tämmöinen hetemäen verotyöryhmä numero kaksi sen voisi tehdä niin että koko koko eduskunta olisi mukana siinä ja se taimattaisiin aikataulutettaisiin sillä tapaa että se tulisi valmiiksi vaikka ensi vaalikauden puolivälissä jotta vaalien pelko ei tyrmäisi kaikkia hyviäkin esityksiä se olisi hirveän järkevää

vaikka asuntojen varainsiirtoveroa uudestaan pitäisi pystyä rakentamaan enemmän tekemään enemmän seudullista kaavoitusta ja tekemään monia semmoisia järkeviä asioita millä voitaisiin tehdä enemmän kohtuuhintaista asumista koska unelma kohtuuhintaisesta asumisesta karkaa yhä kauemmaksi monelta ihan tavalliselta ihmiseltä asuntopolitiikassa toki pitäisi pystyä myös miettimään meidän asumistukijärjestelmäämme siinäkin pitäisi palata vähän niin kuin sata komitean vanhempaan työhön ja miettiä sitä miten sosiaaliturvaa uudistetaan niin että voisi vähän pienemmän osan korvamerkitä suoraan asumiseen ja isomman sosiaaliturvan perusosaan ja siten aina kun tehdään hyvää tarkoitetaan hyvää nyt kun nostetaan asumistukea niin se käytännössä valuu taas sitten vuokrien nousuun sosiaaliturvassa pitäisi mennä aina sitä kohti että kaiken työn tekeminen ja vastaanottaminen olisi aina kannattavaa ja siihenhän perustulo pyrkii kolmensadan euron puskuriosat ovat olleet hyviä alkuja ja sitä voidaan toteuttaa ottaa pieniä askelia kohti perustuloa se auttaa työllisyyttä varmasti aivan varma asia on että työmarkkinoilla tarvitaan joustoja minun mielestäni on ikävää että eduskuntakeskusteluissa siitä kun sanoo pelkän sanan paikallinen sopiminen on tullut mörkö kysymys on siitä mitä sillä paikallisella sopimisella tarkoitetaan se pitää aina tehdä työntekijät osallistavalla tavalla voidaan käyttää esimerkiksi saksan yritysneuvostomallia se on se on kollektiivinen tavallaan työntekijöiden oma pääluottamusmies ja toimii hirmuisen hyvin se että luottamuksen tasapaino säilyy siinä se on ehkä se keskeisin asia malleja on monenlaisia nyt käsitelty hankintalaki on iso asia me teemme monen kymmenen miljardin euron julkisia hankintoja joka ikinen vuosi ja miten niitä voidaan kohdentaa enemmän paikallistaloutta tukemaan siinä on paljon hyviä asioita energiaremontin osalta minkä takia käytetään jopa kestävyysvajeen verran vuosittain siihen että tuodaan fossiilisia polttoaineita suomeen kun voitaisiin pistää ne eurot tukemaan kotimarkkinakysyntää

on summattavissa siihen että mikäli vastustaa tätä tuloveroasteikkoa vastustaa samalla kilpailukykysopimusta ja sitä kautta koko suomalaista sopimusyhteiskuntaa minun mielestäni olisi varsin hyvä nyt kyllä että oppositio kertoo äänestäjilleen oletteko te nyt todella kilpailukykysopimuksen kannalla vai ettekö te ole

lähes kymmenen prosenttia korkeampi kuin oecd maiden keskitaso muutenkin on hyvä muistaa tässä verokeskustelussa että meillä on suomessa jo tilanne jossa parhaiten ansaitseva kymmenen prosenttia maksaa noin seitsemänkymmentä prosenttia ansiotuloverokertymästä tällainen tilanne alkaa näkemykseni mukaan kyllä lähenemään jo sosialismia ja tietysti ymmärrän minkä takia se miellyttää ainakin suurta osaa vihervasemmistoa

ei veroja tarvitse kerätä ja kyllä on pakko ihan lyhyesti kommentoida tätä kielikokeilun tuuletusta jonka saimme kuulla varmaan itänaapurissakin iloitaan mitä enemmän vieraannumme muista pohjoismaista jotka ovat elintärkeitä vientimarkkinoita meille pelkällä suomen kielellä ei hirveästi ole tavaraa palveluita maailmalle myyty eikä haettu rahaa hyvinvointipalveluiden rahoittamiseksi edustaja östman ehti lähteä mutta kertoi myös terveisiä että siellä vanhanaikaisessa maailmassa pohjanmaalla kuitenkin viedään enemmän kuin viidessä vähiten vievässä maakunnassa yhteensä näillä rahoilla rahoitetaan palveluita minua harmittaa että tätä hallitusta ei kiinnosta vientiteollisuuden toimintaedellytysten kehittäminen ei millään tavalla se nähtiin tänään viimeksi äänestyksessä sosiaali ja terveysvaliokunnassa ja siihen

värderade talman muutama sana veroasteikosta työllistävämpi veroasteikkomuutosvaihtoehto löytyy rkpn varjobudjetista johon hallituspuolueet mielellään saavat tutustua edustaja kalmari otti puheeksi tämän kahdentuhannenviidensadan euron maksun äitien työnantajille se on toki hyvä asia mutta taas esimerkki siitä miten ei uskalleta tehdä rakennemuutoksia silloin kun helppo laastari on käytettävissä eli nähdään ongelmat niihin ei uskalleta tarttua vaan yritetään keksiä paikallisia pieniä lievityksiä jos nähdään että tämä on oikea ongelma niin kuin se on ainoa pitkän tähtäimen järkevä ratkaisu sille on että että pohditaan näitä vanhempien rooleja näitä vanhempien rooleja ja naisten asemaa työmarkkinoilla noin isossa kuvassa tämä on pelkkä laastari jolla ei isoa kuvaa muuteta

kun nyt puhutaan näistä kokonaisvaikutuksista niin yksi sellainen mitä nyt ei ole vielä tässä käsitelty juurikaan on nämä reformit työttömyysturvaan nehän ovat vain pelkästään leikkauksia haluaisin tietää hallitus ja hallituspuolueet onko nyt laskettu niiden kustannusvaikutuksia koska kun työttömyysturvaa leikataan ihmiset joutuvat siirtymään luukulta toiselle eli silloin mennään mennään sosiaaliluukulle koska joka tapauksessa eläminen kaikille maksaa kustannusvaikutukset olisivat äärimmäisen tärkeitä tehdä aina silloin kun tehdään erilaisia verouudistuksia tai erilaisia reformeja varsinkin jos reformi suomessa tarkoittaa siis on synonyymi sanalle leikkaus leikkaushan tarkoittaa taas sitä että ihmisten elämisen mahdollisuuksia leikataan näissä verohelpotuksissa ei myöskään eläkeläisten verotusta vieläkään tuoda palkansaajien verotuksen kanssa samalle tasolle erittäin harmillista koska eläkkeet ovat suomessa varsin pienet joudutaan tulemaan todella pienillä summilla toimeen ja sitten jos verotus on vielä huomattavasti kovempaa kuin palkkatyössä niin eihän se varmasti mukavalta tunnu kun siihen lisätään sitten lääkeleikkaukset mitä meillä on tullut nyt niin ei ole eläkeläisen osa suomen maassa tällä hetkellä helppo jotenkin toivoisin että jostakin tulisi semmoinen edes pieni inhimillisyys kaikkein heikoimmassa asemassa olevia kohtaan

puhemies muutama kommentti täällä esille nousseisiin kysymyksiin ensinnäkin liittyen kokonaisveroasteeseen on hyvä huomioida se että kaikissa pohjoismaissa on suhteellisen korkea kokonaisveroaste mikä johtuu siitä että meillä täällä on käytössä edelleen jonkunlainen hyvinvointivaltion malli joka pitää sisällään kattavan julkisten palveluiden

ja siitä että me täällä myöskin maksamme vähemmän itse esimerkiksi koulutuksesta ja päivähoidosta kuin mitä tehdään monissa muissa maissa joissa näitä palveluita ei ole samalla tavalla järjestetty kaikkien kansalaisten saavutettaviksi sitten vielä kommentti liittyen kilpailukykysopimukseen ja paikalliseen sopimiseen hallitus teki nyt sinänsä valinnan kun lähti kilpailukykysopimuksessa näin voimakkaasti hakemaan palkanalennuksia lähti mukaan tähän palkkakilpailuun tämän koko pakkolakiesitys ja kilpailukykysopimusprosessin kautta hallitus myöskin tuhosi luottamusta työmarkkinaosapuolten välillä ja sitä kautta myöskin tuhosi mahdollisuudet saada aikaiseksi kunnianhimoisen ratkaisun paikallisen sopimisen edistämisen osalta paikallista sopimistahan tehdään suomessa jo tällä hetkellä sitä on mahdollista kehittää myöskin työehtosopimusjärjestelmäpohjaisesti siinä olisi varmasti ollut mahdollisuutta saada jonkunlaista yhteisymmärrystä niin työntekijä kuin työnantajapuolen välille mutta käytännössä hallitus halusi mieluummin painottaa tätä käsittämätöntä palkanalennuslinjaa ja sai sitten kilpailukykysopimuksensa joka ei mielestäni edistä sellaista kilpailukykypolitiikkaa mitä suomen kaltaisessa maassa pitäisi tehdä ja jossa leikataan koulutuksesta ja osaamisesta ja samanaikaisesti lähdetään mukaan palkkakilpailuun

arvoisa puhemies palaan nyt kuitenkin vielä näihin tilastoihin ymmärsin että edustaja andersson ainakin on ilmeisesti lukenut näitä samantyyppisiä tilastoja ja jos ymmärsin oikein niin hän ei ainakaan kiistä näitä tilastoja minua huvittaa tämä että vihreät toteavat että nämä tilastot

näitä lukuja kiistävät mitä valtakunnallisesti kaikki muut käyttävät ehkä heillä on nyt sitten suurempi viisaus takataskussaan haluaisin muistuttaa että seitsemään vuoteen ei ole ihmisten työtuloverotusta alennettu kyllä se on minun mielestäni ihan hyvä asia on monia monia pieni ja keskituloisia ihmisiä jotka ovat todella odottaneet joskus elämässänsä että tulisi nyt vuosikausiin edes pieni veronalennus

kokouksessa oli joitakin kilpailukykyyn liittyviä asioita siellä oli mielestäni vaasan ja seinäjoen sairaaloihin liittyvä päivystysasetus ainakin mutta miten tämä nyt liittyy jo suomen kilpailukykyyn minusta tämä oli hieman mielenkiintoista kielikokeilun osalta haluaisin sitten kertoa sellaisen asian että lukiolaisten liitto on tänä syksynä antanut lausunnon jossa he toivovat vapaaehtoista kielikokeilua olen hyvinkäällä kaupunginvaltuustossa ja samoin meillä nuorisovaltuusto on antanut tämänsuuntaisen lausuman elikkä

samalla huomautan että käsittelemme tuloveroasteikkoja

tästä kokonaisveroasteesta tosiaan sanoin että maissa kuten pohjoismaissa joissa on kattava järjestelmä julkisia palveluita kattava sosiaaliturvajärjestelmä totta kai on veroaste myöskin korkeampi kuin monissa muissa maissa mutta tästä syystä ei myöskään ole mielekästä verrata maita puhtaasti perustuen kokonaisveroasteeseen vaan pitää samalla myöskin huomioida meidän erilaiset yhteiskuntamallit ja mitä kaikkea me suomessa saamme tällä suhteellisen korkealla veroasteella täällä meillä on muun muassa maksuton koulutus joka on äärimmäisen tärkeää niin maan elinkeinoelämän ja kilpailukyvyn näkökulmasta kuin myöskin tasa arvon näkökulmasta ja kyllä minä mieluummin

jos edustaja meri jaksaa kuunnella siteeraan tässä wärtsilä finland oyn toimitusjohtajaa liittyen tähän päivystysasiaan otan pari sitaattia toivon että tässä asiassa tarkastellaan myös elinkeinoelämälle tärkeitä tosiasioita sitten jatkuu keskussairaalalla on merkittävä rooli tässä ekosysteemissä eikä sen asemaa pidä heikentää vaan päinvastoin sitä on vahvistettava tulevien vuosien kasvuodotuksia silmällä pitäen eivätkö vientifirmojen kasvuodotukset kiinnosta ne tuovat huomattavasti enemmän miljardeja kuin mitä se sairaala maksaa rahoitetaan siis myös muita sairaaloja

en tiedä mihin nämä yksittäiset kommentit nyt liittyivät mutta jos tästä tästä edustaja strand vetää sen johtopäätöksen että hallitusta ei kiinnosta kilpailukyky niin kyllä minä sanon että aika heikoilla jäillä ollaan perusteluiden kanssa jos ne vedetään tästä yhdestä jostakin kommentista mistä minä en tiedä edes mihin se liittyy totta kai julkisella sektorilla on tilauksia ja näin poispäin mutta jos meillä tehdään rakenneuudistusta ja sote uudistusta niin siellä on sitten uusia uusia malleja ja ja uusia tilaisuuksia minun mielestäni tämä on nyt niin kaukaa haettu jo että minä en oikein ymmärrä miten tämä tähän liittyy mutta jos edustaja strand näin kokee niin olkoon näin minä en tästä jatka enempää

arvoisa herra puhemies nostan tämän keskustelun tasoa huomattavasti enkä käytä enempiä sanoja

arvoisa puhemies minusta tuntui jo tässä aiemmin kaikki on tästä aiheesta sanottu täällä useassa käsittelyssä mutta en nyt voi olla puuttumatta tähän vihreiden taisi olla edustaja järvinen esilletuomaan veroasteen määritelmään kun täällä on puhuttu korkeasta veroasteesta ja siitä että oecd vertailussa suomen veroaste on kymmenisen prosenttiyksikköä korkeampi kuin oecd maissa no nythän tässä määritelmässä tosiaan suhteutetaan verot ja veronluonteiset maksut bruttokansantuotteeseen ja vihreiden mukaan tässä laskelmassa pitäisi jollain tavalla huomioida myös työeläkerahastojen varallisuus ole kyllä mielekäs määritelmä koska tämä bruttokansantuotehan on virtasuure ja tämä työeläkerahastojen varallisuus taas on varantosuure ja näin ollen toistankin edustaja meren vihreille esittämän hyvän kysymyksen millä tavalla he he muuttaisivat oecdssä yleisesti hyväksyttyä ja käytettyä veroasteen määritelmää sitten toinen asia vielä minkä tässä puheenvuorossani tuon lyhyesti esille nythän eduskunta tällä hallituksen päätöksellä on lieventämässä viime vaalikaudella säädettyä raippaveroa hieman eli eläketulon lisäveron tulorajaa korotetaan kahdellatuhannella eurolla ja lisäveroprosenttia alennetaan kuudesta kuudesta prosentista viiteen pilkku kahdeksaankymmeneenviiteen prosenttiin monelta eläkeläiseltä on tullut tästä viime kaudella tehdystä mielestäni voisinko sanoa kohtuuttomasta veronkiristyksestä palautetta ja nyt tätä raippaveroa tämän hallituksen päätöksellä hiukan kohtuullistetaan ja näin ollen eläkeläisten verotus lähenee palkansaajien

sanon vielä kerran ensinnäkään omassa puheenvuorossani en maininnut sanallakaan työeläkerahastojen varallisuudesta yhtään mitään mutta sanon painokkaasti sen että kun verrataan eri maiden kokonaisveroasteita kannattaa muistaa että ne luvut pitävät sisällään hyvin erilaisia asioita kun suomessa veroluonteisina maksuina maksamme työeläkemaksuja työttömyysvakuutusmaksuja täysimääräisesti toisin kuin monessa muussa maassa niin jo näistä syistä luvut ovat vain helposti huonosti verrattavissa ne ovat erilaisia kun vielä muistetaan

arvoisa puhemies seurattuani ja kuunneltuani nyt tätä monella tapaa varsin ansiokasta verokeskustelua kokonaisveroasteesta haluan yhden näkökulman sanoa täällä eräs edustaja totesi että korkea verotus on sosialismia

nyt ruvettaisi joulun alla keskustelemaan tästä sinällään mielenkiintoisesta käsitteestä franklin d roosevelt kolmekymmentä luvulla yhdysvalloissa vaikean laman aikana nosti kaikkein korkeimmat veroasteet yhdeksäänkymmeneen prosenttiin kaikkein rikkaimpien kohdalta

arvoisa puhemies hyvin lyhyesti kaksi asiaa tästä kokonaisveroasteesta kuten edustaja järvinen toi esiin toki saa ja voi vertailla mutta kun kokonaisveroastetta eri maiden välillä verrataan se ei kerro kovin paljoa koska eri maissa lasketaan niin eri asioita sisään se keskeisempi se periaatteellinen kysymys on sen voi kiteyttää vaikka näin tonni käteen jenkeissä on hyvin eri asia kuin tonni käteen suomessa koska suomessa on katettu niin monet ihmisen perustarpeet yhteisillä yhteisillä veroilla toisin kuin vaikkapa jenkeissä ehkä tämä riittänee havainnollistamaan tätä koko asiaa edustaja saviolle sanon vain sen että siinä puheenvuorossani oli mainittu että jos

arvoisa puhemies edustaja adlercreutz otti esille että meidän pitäisi perua tämän subjektiivisen päivähoidon varaus tämähän on älyttömän hyvä päätös sitä ei missään nimessä tule perua koska se on erittäin hyvä päätös keltikangas järvinen asiantuntija sanoo näin jos kotona

yksi vuotias tuttisuu konttaamassa konttaamassa kannattaisi miettiä mitä on se varhaiskasvatus jota se pieni tarvitsee jota ne vanhemmat eivät voi hänelle antaa jos otamme huomioon että vanhempi tai vanhemmat ovat kotona niin minkä ihmeen takia yhteiskunnan tulisi hoitaa pieniä lapsia joiden on parempi olla kotona erityisesti olen olen sitä mieltä että että jos seitsemän vuotiaalle riittää yhdeksäntoista tuntia koulussa niin minkä takia kaksi vuotiaan pitäisi olla neljäkymmentä tuntia viikossa päiväkodissa jos vanhemmat tai vanhempi on kotona no niin

puhemies perun edelliset vaitiolopuheeni ja täytyy kyllä vastata edustaja huhtasaarelle kun kuulin tässä näistä sosialismipuheista ja nyt tästä mikä on varhaiskasvatuksen rooli niin kyllä minä toivoisin että meillä kokonainen kielten opiskelu joka talousarviossa sinällään tulee esille myös kun puhutaan veroasteista on sitä että meillä pitäisi jo varhaisopetuksessa olla kielten opetusta meidän pitäisi antaa niitä kielikylpyjä siellä kun te pohditte minkä takia esiopetus on tärkeää otetaan ihan uusi suunta ja kansainvälistytään sitä kautta tämmöiset kädelliset oppijat jotka ovat lukihäiriöisiä edustaja myllykoskia voisivat saada sitä opetusta silloin kun se on tarttuvampaa jo siellä varhaiskasvatuksen vaiheessa siinä mielessä voin vaalipiirini

arvoisa puhemies jos sallitte niin vastaan vastaan tähän kysymykseen

meillä tässä korkean verotuksen maassa korkeammat veroasteet oecdn mukaan on tanskalla ranskalla ja belgialla on verovaroin tällainen päiväkotijärjestelmä niin eihän se millään tavalla poissulje sitä

etteikö siellä voisi antaa kielikylpyä sen kaksikymmentä tuntia viikossa mikä on jokaiselle lapselle mahdollista

arvoisa puhemies minun on kyllä pakko todeta nyt edustaja huhtasaaren puheisiin että te olette ollut itse hyväksymässä viikko sitten sivistysvaliokunnan mietinnössä lauseet tällä hetkellä suomalaiset lapset osallistuvat kuitenkin varhaiskasvatukseen muita oecd maita ja muita pohjoismaita huomattavasti vähemmän esimerkiksi tita tutkimuksen mukaan suomalaislapset hyötyvät varhaiskasvatuksesta eniten jos se aloitetaan yksi viiva kolme vuotiaana nämä lapset pärjäävät siis tutkimuksen mukaan koulussa paremmin jatkavat toisen asteen koulutukseen menevät lukioon ja opiskelevat yliopistossa useammin kuin varhaiskasvatuksen myöhemmin aloittaneet tai esiopetusikään saakka kotihoidossa olleet sanon kuitenkin omana käsityksenäni lopuksi sen että kyllä minä ymmärrän sen että yksivuotiaitten kotona oleminenkin on sinällään arvokasta mutta kannattaa perehtyä tähän tieteelliseen tutkimukseen eikä puhua ja käyttää totuutta säästeliäästi

hyvin että tästä varhaiskasvatuksesta voidaan puhua myöhemmin illalla kun tulee erillinen pykälä mutta minä haluaisin nyt vain kysyä perussuomalaisilta oletteko tietoisia että te istutte hallituksessa jonka virallisena tavoitteena hallitusohjelman myötä on lisätä lasten osuutta varhaiskasvatuksessa se on hallituksen virallinen

arvoisa puhemies tätä edustaja gustafssonin

keltikangas järvinen kommentoi näin viime päivinä paljon keskustelua herättänyt tutkimus kertoo vain sen että koulutettujen vanhempien lapset kouluttautuvat pitkälle korrelaatio aikaisen päivähoitoonviennin ja kouluttautumisen välillä hävisi kun mukaan tuli toinen selittäjä eli vanhempien koulutus se jos suomessa ovat lapset vähemmän päiväkodeissa ei kyllä oppimistuloksissa näy meillä on erittäin hyvät oppimistulokset ja näitä maksuja pienennetään joten kyllähän tässä myös on mahdollisuus viedä päivähoitoon olen jo sanonut että

pois me olemme rajoittamassa sitä kahteenkymmeneen tuntiin viikossa

puhemies kun täällä keskustellaan verotuksesta ja siitä mihin verorahoja käytetään ja mikä on kohtuullinen taso niin mielestäni voidaan varmasti keskustella hyvin monesta kohteesta joissa joskus voi olla kyseenalaista se onko järkevää käyttää verorahoja mutta kyllä nyt ainakin voi sanoa että meillä on varaa ja meillä pitää olla sellainen me voimme kustantaa sen että kaikilla lapsilla on mahdollisuus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja kaikilla lapsilla olisi sellainen peruskoulutus jossa he oppivat maan molempia kotimaisia kieliä sekä hyvin monia muitakin kieliä meillä ei ole varaa jättää joitakin nuoria ja ja lapsia ulkopuolelle hallituksen linja tarkoittaa sitä että juuri ne lapset jotka tarvitsevat kaikkein eniten tukea koulusta varhaiskasvatuksesta jätetään heikoille sitä sitä hallitus tekee

arvoisa puhemies otan tässä nyt muutamia kantoja esille kun täältä rkpsta tulee kovia syytöksiä että hallitus ei välitä varhaiskasvatuksesta eikä tue perheitä ensinnäkin siis kaikilla lapsilla on tällä hetkellä kaksikymmentä tuntia sitä varhaiskasvatusta jos vanhemmat haluavat sitä käyttää erityistarpeissa olevat lapset saavat sitä esimerkiksi meillä hyvinkäällä on laadittu hyvin kevyt menettely elikkä hyvin helposti perheen pyynnöstä sen saa en en oikein ymmärrä

edustaja myllykosken puhuessa kuului että siirtykäämme kansainvälisyyteen just tässä varhaiskasvatuksessa siis minä en ymmärrä onko se kansainvälisyyttä että lapsi laitetaan joka päivä hoitoon pitkäksi päiväksi jos vanhemmat vaikka haluavat pitää hänet kotona minä olen saanut jo yhteydenottoja siitä että vanhemmat kokevat että he ovat huonoja ihmisiä jos he eivät halua koko aikaa viedä tarhaan vaan haluavatkin elää kotona lastensa kanssa täytyy nyt muistaa minkälaista signaalia me täällä annamme että perhe joka haluaa kasvattaa lapsensa kotona koulu ikään asti ja heidän lapsensa on tuomittu syrjäytymiseen ihan oikeasti ihmiset kokevat ahdistuneisuutta tuosta moralisoinnista kun te moralisoitte heitä ja määräätte mitä täällä pitää tehdä ja sama se on tämän kaksikielisyyden kanssa monilla pojilla on vaikeuksia koulussa oppia kieliä ja te kerrotte täällä että se on hieno asia ja se pitää se pitää ehdottomasti säilyttää ja lapset pakottaa vaikka he eivät itse haluaisi vaikka he itse antavat lausuntoja että vanhemmat päättävät ettekö te aina korosta sitä että pitää kuulla ja sitä paitsi seitsemänkymmentä viiva kahdeksankymmentä prosenttia kansalaisista hyväksyi subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoituksen mutta rkp tietää parhaiten mitä suomen kansa haluaa eivät nuoret eivätkä muut

arvoisa puhemies erittäin hyvä puheenvuoro edustaja mereltä asiahan on monta kertaa myös niin että moni haluaisi hoitaa lapsensa kolme vuotiaaksi kotona mutta ei ole varaa hoitaa on pakko mennä töihin näinkin päin meillä on tilanteita jos me nyt edustaja biaudet otti esille sen kun ruotsissa lapset ovat paljon enemmän pisa tuloksia niin suomessa pisa tulokset ovat paremmat kuin ruotsissa lisäksi ne kaikkein heikoimmat ja ne lapset jotka tarvitsevat enemmän kuin kaksikymmentä tuntia viikossa saavat

sen arvoisa puhemies täällä edustaja nylander huomautti perussuomalaisille että puolue on nyt hallituksessa ja niin tosiaan on kyllä me sen tiedämme nyt puhuttaessa tästä varhaiskasvatuksesta yritän sitä hiukan hiukan lähentää tähän tuloveroasteikkokäsittelyyn hallituksen alkuperäinen esityshän oli se että päivähoitomaksut hieman nousevat mutta nyt budjettiriihen yhteydessä tätä päätöstä kyllä parannettiin merkittävästi eduskunta nyt sen täällä myös hyväksyy sellaisenaan että kaksituhattakaksisataa euroa kuukaudessa bruttona käteen saavien yksinhuoltajien joilla on yksi tai kaksi lasta päivähoitomaksut alenevat peräti kuusikymmentä euroa kuukaudessa mielestäni tämä on kyllä erittäin merkittävä kädenojennus näille kaikkein pienituloisimmille yksinhuoltajaperheille sehän tarkoittaisi käytännössä lähes kolmen prosenttiyksikön veronalennusta heille ja muissakaan tuloluokissa nämä päivähoitomaksut eivät nouse joissakin tapauksissa alenevat myös korkeammissa tuloluokissa eli eli kyllä tämäkin lisää työnteon kannustavuutta huomattavasti

arvoisa puhemies tätä puheenvuoroa olen odottanut kohtalaisen pitkään

jos jos hallitusohjelmasta poistuu asioita reilun vuoden kuluttua oppositiolla on syytä tyytyväisyyteen mutta makeisveron osalta näin ei ole se kuului hallituksen ohjelmaan ja nyt se poistuu kun viime vuonna ilmeni että eulle tehdyt kantelut vaarantavat makeisveron jatkon kun kuitenkin on ollut tuolloin jo selvää että terveysperusteinen vero nauttii laajaa kannatusta on ihmeellistä että tässä tuhlattiin kokonainen vuosi valmistelematta veronmuutosta sellaiseksi ei ole riskiä eun valtiontukisäännösten rikkomisesta sivumennen sanoen suomi on osa euroopan unionia eikä mikään tahdoton brysselin uhri suomi voi osoittaa tahtoa ja tarmoa kuten unkari ja tanska jotka ovat säätäneet kansanterveyttä edistäviä veroja ja euroopan unioni suhtautuu myönteisesti terveysperusteisiin veroihin puhuimme aikaisemmin täällä pienten yritysten arvonlisäverovelvollisuuden rajasta jossa suomi on nyt aikanaan eu jäsenneuvotteluissa sovitussa maksimisummassa kymmenentuhannen euron liikevaihdossa mutta jotta yrittäjävähennyksen sijaan aidosti autettaisiin pienyrityksiä olemme esittäneet neuvottelujen avaamista eun kanssa jotta liikevaihtoraja voidaan nostaa kolmeenkymmeneentuhanteen tämä on pienyritysten suurin toive ja mitä tekee viro se on tiettävästi avannut neuvottelut alv rajan nostamisesta neljäänkymmeneentuhanteen euroon näin toimii siis maa joka ei uhriudu ja anna periksi vaan toimii aktiivisesti euroopan unionissa suomi oli vielä viime vuosikymmenellä kokoaan suurempi vaikuttaja eussa luotettu rakentava ja ratkaisuja tarjoava maa nyt hallitus on perässähiihtäjä joka arvostelee ja syyttää euroopan unionia siitä mitä se ei kykene tekemään ihan niin kuin edellinen hallitus on syntipukki kaikkeen pahaan jota hyvä hallitus ei viisaimmillakaan päätöksillä pysty korjaamaan voi voimattomuutta ja nyt tämä uhriutuminen maksaa suomen valtiolle sata miljoonaa euroa verotuloja ne on jouduttu kattamaan nestemäisten polttoaineiden veron korotuksilla ja uusilla säästöillä eduskunnan sosiaali ja terveysvaliokunta teki yksimielisen siis myös hallituspuolueiden edustajien kannattaman lausuman se kuuluu näin eduskunta edellyttää että hallitus käynnistää välittömästi säädösvalmistelun elintarvikkeiden terveysperusteisen valmisteverotuksen kehittämiseksi valtiovarainvaliokunnassa näiden samojen hallituspuolueiden edustajat eivät voineetkaan yhtyä lausumaan ja ainakin yhdelle edustajalle joka istuu molemmissa valiokunnissa kävi niin että hän joutui äänestämään itseään kahden pöydällejätönkään jälkeen hallitus ei voinut olla itsensä kanssa samaa mieltä joten sosialidemokraatit vihreät ja vasemmistoliitto esittävät tämän lakiesityksen hylkäämistä eli sadan miljoonan euron säilyttämistä hylkäämisen lisäksi meillä on ilo esittää lausuma se kuuluu näin eduskunta edellyttää että hallitus käynnistää välittömästi sosiaali ja terveysvaliokunnan yksimielisen kannan mukaisesti säädösvalmistelun elintarvikkeiden terveysperusteisen valmisteverotuksen kehittämiseksi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys on ristiriidassa sipilän hallituksen hallitusohjelman kanssa hallitusohjelman veropoliittisiin linjauksiin kirjattiin että makeisveroa tullaan korottamaan mutta yhtäkkiä hallitus päättikin että euroopan komission moittima makeisvero poistuu vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alusta suomi voisi ottaa käyttöön terveysperusteisen sokeriveron mutta hallitus ei ole siihen halukas valtiovarainvaliokunnan mietinnössä luetellaan pitkä lista mahdollisen terveysperusteisen sokeriveron samaan hengenvetoon hallituspuolueiden valtiovarainvaliokunnan jäsenet ovat hyväksyneet mietintötekstin jossa todetaan että tämä ei kuitenkaan estä että suomi seuraa aktiivisesti eun jäsenmaissa ja eun tuomioistuimen ratkaisukäytännössä tapahtuvaa kehitystä terveysperusteisten verojen osalta ja arvioi uudelleen terveysperusteisen veron käyttöönottoa valtiovarainvaliokunnan käsityksen mukaan valtiovarainministeriö on päivittämässä sokerivero työryhmän loppuraporttia ja selvittämässä muiden eu jäsenmaiden tämänhetkistä tilannetta sekä eu tuomioistuimen asiaan liittyvää viimeaikaista ratkaisukäytäntöä myös mahdollisuuksia muihin terveysperusteisiin veroihin seurataan valtiovarainministeriössä minun mielestäni tämä tämä mietintöteksti kuulostaa siltä että hallitus kyllä ehkä haluaisi taipua tähän sokeriveroon mutta he eivät vain tässä vaiheessa voi siihen myöntyä arvoisa puhemies vaikka makeisverosta luovutaankin on sokerin kulutusta vähentävälle terveysperusteiselle verolle edelleen kansanterveydellinen tarve ja vero on myös eun lainsäädännön puitteissa mahdollista asettaa

esittelemme aloitustasoksi voitaisiin kantaa veroa esimerkiksi vajaa kaksi euroa per kilo jolloin arvioitu verokertymä vuoden kaksituhattaseitsemäntoista ajalta olisi kolmesataa

nämä laskelmat on tehty eduskunnan tietopalvelussa arvoisa puhemies sokeriveron määrääminen tulee suomessa ensi vuodenvaihteessa mahdolliseksi kun pakkausmerkintälainsäädäntö uudistuu ja elintarvikkeiden elintarvikkeiden sokerimäärän ilmoittaminen tulee joka tapauksessa pakolliseksi edellä olevan perusteella ehdotan että hyväksytään yksi lausuma tämä vastalauseen lausumaehdotus on eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin makeisveron korvaavan

arvoisa puhemies täällä edelliset puhujat ovat aika tarkkaan kalunneet läpi mitä me sosiaali ja terveysvaliokunnassa tästä asiasta lausuimme joitakin huomioita ja näkökulmia haluan ottaa oikeastaan ehkä sen ulkopuolelta edellisessä puheenvuorossa edustaja järvinen totesi että elintarviketeollisuudella olisi mahdollisuus ottaa koppi tästä asiasta niin olisi ja toivon että heidän kantansa tässä asiassa muuttuu mutta itse asiassa suomalainen elintarviketeollisuus oli euroopan soijatuottajien rinnalla se toinen joka kanteli komissioon meidän makeisverostamme toivoisin tosiaan että suomessa elintarviketeollisuus pystyisi asennoitumaan toisella tavalla kuten esimerkiksi unkarissa jossa tullinimikkein toteutetaan tällaista terveysperusteista verotusta sokeri on yksi näistä verotuksen kohteista siellä ollaan pystytty reseptiikkaa muuttamaan elikkä siellä on elintarviketeollisuus lähtenyt mukaan verokannustimen kautta ja siellä vaikutukset nähdään myös kulutuksessa tämä verokannustin on toteutunut niin kuin on tahdottu siellä ihmiset ostavat ja valitsevat terveellisempiä tuotteita tähänhän meidän pitäisi suomessakin pyrkiä edustaja tanus totesi tuottajista varmaan tarkoititte tässä nimenomaan valmistajia elikkä elintarviketeollisuutta joka tosiaan voisi ottaa uuden näkökulman voi sanoa etteikö meillä asioita olisi tehty ihan oikein esimerkiksi valio tuotteissaan mainitsen tässä esimerkiksi jogurtit ihan oma aloitteisesti ja seuraten varmasti kuluttajien halua siitä mihinkä suuntaan halutaan mennä minkälaisia tuotteita halutaan käyttää jogurteissa on esimerkiksi jo huomattavasti vähäsokerisempia tuotteita tuotteita joissa ei ole lainkaan lisättyä sokeria ja sitten täysin täysin maustamattomia tuotteita totta kai kuluttaja on vahva valitsija mutta mitä me myös valiokunnassa painotimme ja myös asiantuntijat jotka tietävät sokerin haitoista painottavat niin aikuisen periaatteessa pitäisi olla se taho tai toimija joka pystyy tekemään rationaalisia päätöksiä mutta eivät meidän lapset sen takia erityisesti meidän pitäisi pystyä tämän verotuksen kautta turvaamaan suomalaisten lasten hampaita minkä kehitys valitettavasti ei ole mennyt hyvään suuntaan viime vuosina lasten hampaitten reikiintyminen on lisääntynyt ylipaino lihominen on meillä lisääntynyt sokeri vaikuttaa osaltaan sydän ja verisuonitauteihin syöpien esiintymiseen tuki ja liikuntaelinsairauksiin tyypin kahteen diabetekseen monia monia kansanterveysasioita linkittyy liikaan sokeriin pitää muistaa että sokeria sinänsä ihminen ei tarvitse mihinkään meidän elimistömme pystyy muodostamaan muista aineista riittävät hiilihydraatit toimintansa energiansa aikaansaamiseksi sokeria ei tarvitse lisätä mihinkään tuotteeseen tämän takia tosiaan haluaisin muistuttaa siitä niin valtiovarainministeriötä kuin myös meitä kaikkia päättäjiä täällä että

esimerkiksi europarlamentaarikko anneli jäätteenmäki vastikään kysyi komissiolta sen kantaa sokeriveroon ja komissio sanoi että sieltä ei rajoiteta muodostakaa vain semmoinen laajapohjainen verotus jossa ei voida nähdä mitään viitteitä siihen että se suosii toisia yrityksiä enemmän kuin toisia tässä on nyt kyse siitä että pitää pystyä muodostamaan sellaista lainsäädäntöä joka on aidosti terveydellä perusteltu

minä toivon ja uskon että vaikka valtiovarainvaliokunta jätti lausumatta tästä asiasta niin se ei tarkoita sitä etteikö valtiovarainministeriössä ruveta asiaa kehittelemään näin ja näin toivon ja toivon että me kaikki haluamme sitä edellyttää sille sadalle miljoonalle eurolle mikä makeisverosta jää nyt käyttämättä on paljon käyttöä muistutan vielä että makeisverolla on ollut laaja kansan hyväksyntä ja sen takia tämmöisessä taloustilanteessa tämmöistä juttua ei kannata jättää käyttämättä

arvoisa herra puhemies

keskustelun kautta moneen kertaan läpi jotenka tiivistän ja kiteytän hieman jopa edustaja soinin hengessä

ei ensinnäkään pakota suomea poistamaan makeisveroa mikään ei ei estä suomea valmistelemasta omaa uutta tuotekohtaista haittaveroa vähän niin kuin tanskasta ja unkarista mallia ottaen ainoa este on hallitus aivan itse tämä kansantalouden ja kansanterveyden kannalta asian voisi kiteyttää jopa niin että missä hallitus siellä keksityt ongelmat

ymmärrän hyvin että sosiaali ja terveysvaliokunta on tätä asiaa tarkastellut terveyspolitiikan kannalta niin kuin valiokunnan kuuluukin ja päätynyt sitten siihen ratkaisuun että joku tämäntyyppinen vero terveysperusteinen vero on paikallaan yhdyn siihen ajatteluun ihan täydellisesti valtiovarainvaliokunta joutuu katsomaan veroasioita toisestakin näkökulmasta ja ottamaan huomioon monenlaiset eri tekijät ja ne on tässä mietinnössä nostettu esille sokeriveron osalta mistä täällä nyt on paljon puhuttu tähän mietintöön sen kolmannelle sivulle on kirjoitettu hyvin auki ne monenlaiset ongelmat jotka toivonkin että edustajat vielä lukevat tämän mietinnön tältä osin hyvin tarkkaan ja totean että sokeriveron kaltaista veroa ei ole toteutettu missään eun jäsenvaltiossa todetaan sitten on on näitä tiettyihin tullinimikkeisiin liittyviä veroja osalta taas kun niitä joissakin maissa on ei ole testattu niiden eu kestävyyttä ja jos suomi tällaisen uuden veron luo niin kuin toivon se on notifioitava ja voi olla että se ei ihan siitä vaan mene läpi siksi valmistelu on tehtävä huolella valtiovarainministeri orpo täällä kyselytunnilla muistaakseni kerran totesi että asiaa on ministeriössä hyvin huolella tutkittu mutta on nähty että sitä ei ole helppo toteuttaa niin että se kestäisi tämän joka puolelta esiin tulevan ponnistuksen mietinnössä on nostettu lopussa kuitenkin hyvin esille se että valtiovarainvaliokunnan tahtokin on että asiassa jatketaan selvitystyötä ja se mahdollisesti toteutetaan niin pian kuin on

kannatan kannatan lämpimästi edustaja harakan hyvää lausumaehdotusta sillä tällä verolla olisi vain myönteisiä vaikutuksia ensinnäkin välittömän verotuoton lisäksi tällä niin sanotulla sokeriverolla saadaan paljon kansanterveydellisiä ja sitä kautta myös kansantaloudellisia hyötyjä me tiedämme liiallisen sokerinkäytön olevan riskitekijä moniin kansansairauksiin ja etenkin kun tiedetään lasten ja nuorten sokerinkäytön lisääntyneen huolestuttavasti ja sitä kautta myös ylipainon lisääntyneen niin sokerinkäytön vähentämiseksi olisi tehtävä kaikki mahdollinen ja verotus olisi kyllä yksi ihan hyvä keino tähän asiantuntijat ovat kyllä melko yksimielisiä olleet tämän veron hyödyistä eun selän taakse meneminen tässä asiassa osoittaa minun mielestäni lähinnä vain laiskuutta etsiä semmoisia vaihtoehtoja joita voitaisiin voitaisiin hyödyntää ja toisaalta meillähän on tiedossa niitä eu maita joissa tämänkaltaista veroa jo tällä hetkellä käytetään

vastalauseessa esitettyä hallituksen esityksen hylkäämistä ja lausumaa edustaja kankaanniemi puhui siitä miten monimutkaista olisi säätää sokerivero epäilemättä näin on mutta ei se nyt aivan ylivoimainen tehtävä ole kyllä niitä monimutkaisia lakeja on suomessa valmisteltu ennenkin silloin kun siihen on tahtoa ollut edustaja hannakaisa heikkinen toivoi elintarviketeollisuuden muuttavan tietenkin yhdyn tähän toiveeseen mutta mutta toivon että eduskunta ja myös hallitus tässä asiassa osoittavat selkärankaa ja säätävät sokeriveron ihmisten terveyttä edistämään aivan riippumatta siitä kääntyykö elintarviketeollisuus tälle kannalle vai ei terveyden ja hyvinvoinnin laitos arvioi että puolisen miljoonaa suomalaista sairastaa diabetesta ja heistä merkittävä osa tietämättään kun vertailee tämän päivän koulukuvia vaikkapa seitsemänkymmentä ja vielä kahdeksankymmentä luvunkin koulukuviin näkee hyvin selvästi eron siinä miten ylipaino on lastenkin keskuudessa kasvanut ja yksi siihen liittyvä asiahan on myöskin kakkosdiabeteksen esiintyminen yhä nuoremmissa ikäluokissa

diabetesliiton sivujen mukaan diabetes on suomessa merkittävin yksittäinen syy valtimotauteihin kuten sepelvaltimotautiin ja aivoverenkiertohäiriöihin sekä alaraaja amputaatioihin lisäksi se lisää lukuisien muiden sairauksien riskejä eli tässä on kysymys valtiontaloudesta kahteen suuntaan edistämmekö terveyttä ja terveydenhoidon kulujen laskua sitä kautta ja haluammeko veron

arvoisa herra puhemies tässä muutamassa puheenvuorossa on tullut puheeksi että esimerkiksi valtiovarainvaliokunnan verojaostossa kuultujen asiantuntijalausuntojen perusteella tämä on kovin monimutkainen ja tuli esille se että esimerkiksi tullinimikkein sokerin verottamista eu ei välttämättä hyvällä katsoisi mutta muistutan että esimerkiksi unkarissa tämä terveysperusteinen verotus tapahtuu tullinimikkein ja se on eun hyväksymää että edelleenkin kannustan siihen että asiaa ei tähän jätettäisi eri tahoilta kuullaan valtiovarainministeriön virkamiesten kanta että asia on monimutkainen mutta eihän se tarkoita sitä etteikö silloin pitäisi töihin ryhtyä on monia asioita meidän yhteiskunnassa myös täällä eduskunnassa jotka ovat monimutkaisia mutta ne on vain hoidettava ja ja jos kansan tahto siitä on riittävä että tällainen verotus viedään eteenpäin niin se mielestäni on sen kuitenkin toistan tässä vielä sen uskomukseni että vaikka valtiovarojen verojaosto ei lausumaamme toteuttanut se ei tarkoita sitä etteikö tahtotila olisi se että tämmöistä terveysperusteista verotusta lähdetään suomessa kehittämään ja näin sen pitää olla tälle on laaja kansan tuki ja tämä ei tavallaan ole keneltäkään pois vaan erilaisin kannustein tuemme elintarviketeollisuutta tavallaan kepillä siihen suuntaan sitten samoin myös

jotka sisältävät enemmän sokeria tai muita haitallisia aineita joita voidaan myös verottaa kuluttaja valitsee ja saa kannustuksen valita terveellisemmin tähän meidän tulee pyrkiä

puhemies odotan hallituksen selvitystä terveysperusteisesta valmisteverosta täällä on hyvin tullut esille että sosiaali ja terveysvaliokunnassa jonka jäsenenä olen teimme lausuman jossa edellytimme sitä että aloitettaisiin valmistelu terveysperusteisesta valmisteverosta tuo lausunto meni sitten valtiovarainvaliokunnan käsittelyyn jonka jäsen myöskin olen ja toivon että olette lukeneet tuon mietinnön siinä mietinnössä todellakin todetaan että tarkoitus on että vm selvittää mahdollisuuksia säätää

se on laajempi kysymys kysymys ei ole pelkästään sokeriverosta vaan terveysperusteisesta valmisteverosta ja ja todellakin mietinnön mukaisesti toivomme että tuo selvitystyö tuodaan eduskunnan käsittelyyn kyllä tässä oppositiolle pitää sanoa jos tämä vero olisi niin helppo säätää miksi esimerkiksi valtiovarainministeri rinne ei tuota veroa säätänyt näin näin ei

puhemies tässä hallituksen esityksessä on siis kyse makeisten ja ja jäätelön valmisteverosta luopumisesta ja näkisin että varsin yksinkertaisesti asia voisi olla niin että kun tämä tulee äänestykseen äänestämme nurin tämän hallituksen esityksen elikkä että makeis ja jäätelövero jatkaisi olemassaoloaan seuraavanakin vuonna ja sinä aikana kun se vielä on voimassa sitten tämä muu terveysperusteinen verotus esimerkiksi sokerivero kehitettäisiin ja otettaisiin käyttöön niin kuin sanottu tässähän komissio ei ole aloittanut mitään tutkintamenettelyä edes muodollista vaan on epävirallisesti ilmaissut kantansa niin minkä ihmeen takia suomen pitää nyt olla eturintamassa toteuttamassa tätä epävirallista vihjaisua näkisin että hyvinkin makeisista ja jäätelöstä niin kuin tähänkin asti keräisimme veroja saisimme niistä myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen potkua ja sitten mitä pikaisimmin hallitus valmistelisi

edustaja sarkomaalle tämä hallitushan oli omassa ohjelmassaan siinä luulossa että makeis ja jäätelövero voidaan säilyttää nykymuodossaan on vaikea käsittää miksi edellisen hallituksen valtiovarainministeriltä olisi pitänyt edellyttää tällaista suorastaan maagista katsetta tulevaisuuteen joka nykyiselle hallituksellekin tuli yllätyksenä mutta tähän kysymykseen jonka alussa esitin on edelleen vastaamatta mihin tämä vuosi on hukattu me tiesimme jo vuosi sitten että tämä sadan miljoonan euron verotuoton menetys uhkaa meitä tässä olisi ollut vuosi aikaa ryhtyä toimiin ja nyt täällä tehdään lausumia ja nyt täällä toivotaan nyt todetaan että seurataan tilannetta ja aletaan pikku hiljaa valmistella tiedän mainiosti kun olen kahlannut läpi tuon sokeriverotyöryhmän mietinnön vuodelta kaksituhattakolmetoista että harjoitus ei suinkaan ole yksinkertainen mutta sitä suuremmalla syyllä se olisi pitänyt aloittaa välittömästi kun tehtiin se ratkaisu että tästä joudutaan luopumaan nyt on vuosi hukattu täysin täysin tarpeettomasti tähän me olisimme jo paljon pidemmällä voisimme keskustella siitä minkälainen se uusi kansanterveysperusteinen vero olisi sen sijaan että hurskaasti toivomme että sellainen joskus tehdään

arvoisa puhemies sosiaali ja terveysvaliokunta oli lausumassaan ja lausunnossaan tästä asiasta hyvin yksimielinen eli kyllä me kaikki olimme sitä mieltä että että on syytä kehittää verotusta siihen siihen suuntaan suuntaan että pystytään ohjaamaan ihmisiä terveellisempään käyttäytymiseen sitten toisaalta katsoimme myöskin että että tämmöisen sokeriveron säätäminen loisi myöskin yrityksille sitten tämmöisen insentiivin kehittää terveellisempiä tuotteita markkinoille katsoimme hyvin yksimielisesti että tämäntyyppisellä verolla olisi pelkästään hyötyjä kansantalouden ja sitten myöskin talouden näkökulmasta että sinänsä pidän tätä kiistelyä tässä kohtaa aika turhana voi tietysti todeta että että parempi olisi ollut jos hallitus olisi alkanut heti kautensa alussa kehittämään tätä uutta veroa mutta mutta nyt kun valtiovarainvaliokuntakin on ollut tällä kannalla ei muuta kuin kannustamme hallitusta ripeään toimintaan

arvoisa herra puhemies tulen tänne korokkeelle vaikka ei ole pitkä puheenvuoro jottei tarvitse puhua niin nopeasti kun kello aina käy katselin tätä valtiovarainvaliokunnan mietintöä ja ja ymmärrän hyvin että tämä asia pitää huolellisesti selvittää aika usein kun hallitus on tuonut esityksiä on kritisoitu sitä että valmistellaan liian kiireellä ja sitten valiokunnissa joudutaan kovin paljon niitä oikaisemaan tai joitakin vaikutusarvioita kokonaisuuksiin ei ole tehty minusta ne on silloin hyvä huolella valmistella katselin täällä valtiovarainvaliokunnan lausuntoa ja siinä tuodaan hyvin esille sitä että että veron perusteena tulisi olla tuotteen tuotteen kokonaissokeripitoisuus jos puhutaan sokeriverosta ja ja pitäisi ymmärtää se että silloin

ja esimerkiksi maidolle ja hedelmille olisi oltava hyväksyttävät poikkeusperusteet mietin itse mietin itse esimerkiksi kotimaisia leipomoita leipiin leivonnaisiin lisätään sokeria täällä todetaan että että ravintotietojen perusteella tai analyysimenetelmin elintarvikkeista ei voida erottaa lisättyä ja luontaista sokeria joten veroa ei voisi perustaa vain lisätyn sokerin

tässä pohditaan juuri sitä että tämä hallinnollinen taakka olisi suurempi pitäisi katsoa miten se kohdistuisi erilaisiin tuotteisiin ja suomalaiseen elintarviketeollisuuteen jos lähtee vain keskusteluun siitä että sokeri on pahasta ja sen liiallinen käyttö on pahasta eikä ajattele ollenkaan sitä kokonaisvaikutusta niin se voi tuntua hyvinkin yksinkertaiselta että selvä säädetään vain vero niin kukaan ei osta enää niin niin paljon suklaata ja jätskiä sopii minulle itse pidän suklaalevyistä ja oikein mielellään ne voisivat olla kaksi kertaa kalliimpia minulle niin tulisi vähän vähemmän syötyä mutta nyt minun pitää ajatella tätä kokonaisuutta täällä lakeja säätävänä tahona mitä se tekisi suomalaiselle teollisuudelle itse kannatan ehdottomasti että me keksimme sokerille ja makeisverolle korvikkeen ja nimenomaan terveydelle haitallisuuden kautta mutta se pitää ihan aidosti tehdä huolellisesti täällä valtiovarainministeriön lausunnossa todetaan että on päivittämässä tämän sokeriverotyöryhmän loppuraporttia joka on siis aiemmin tehty ja siinä katsotaan myös muiden eu jäsenmaiden tämänhetkinen tilanne itse henkilökohtaisesti toivon että tämä löytyy minäkin muistan että ministeri orpo puhui puhui täällä salissa kuten edustaja kankaanniemi kertoi että tätä asiaa viedään eteenpäin ja otetaan vakavasti mutta se on niin helppoa juuri niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin sanoa vain että nyt vain nopeasti viedään ryminällä eteenpäin missä on nyt se huolellisen vaikutusarvioinnin vaatiminen minusta se on erittäin tärkeätä ettei nyt vain kaadeta pieniä leipomoita tässä ohimennen rymistellessä

aivan niin kuin edustaja harakka tuossa hyvin toi esiin voi tietysti miettiä mihinkä on vuosi tullut hukattua ja näin vuosi on hukattu mutta niin kuin sanotaan että sitten kun on huonot housussa sitten ei ei enää voi muuta kuin todeta että näin on elikkä vuosi on mennyt ja sitä ei saada takaisin mutta se mikä voitaisiin hyvinkin tehdä on se että me jatkaisimme tätä makeis ja keräämistä vielä jatkossakin se on iso raha ja me tarvitsemme verotuloja tarvitsemme euroja toisaalta tarvitsemme terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä mutta pelkkiä eurojakin ajatellen mielestäni hyvin voisimme jatkaa tämän makeisten ja jäätelön valmisteveron keräämistä ja pikimmiten

olen ihan samaa mieltä kuin edustaja meri joka totesi että korvaava vero täytyy valmistella huolellisesti se ei ole yksinkertaista mutta mitä pikaisimmin huolellinen valmistelu ja sinne asti tämän makeis ja jäätelöveron keräämistä kunnes on korvaava vero valmis ja se on valmis käyttöön otettavaksi minusta tämä olisi ainut järkevä toimintatapa tässä vaiheessa kun meillä kuitenkin niille veroeuroille on niin paljon käyttöä

arvoisa puhemies jos tätä terveysperusteista sokeriveroa vielä jatkossa selvitetään niin minä toivon että selvitetään samalla terveysperusteinen alkoholivero ja sitähän pitäisi tietenkin periä aina kun maahan tuodaan alkoholia että saataisiin tämä viinarallikin loppumaan

lahjavero on se viimeinen kolmas näistä rosvoista joka vielä täällä salissa on kaksi aikaisempaa eli niin sanottu yrittäjävähennys ja metsälahjavähennys ovat jo päässeet livahtamaan käsistämme esitimme lukuisia pykälämuutoksia tähän lakiesitykseen joista äänestettiin äskettäin olen pahoillani siitä että tässä taloudellisessa tilanteessa hallitus katsoo että työllisyys ja kasvuvaikutuksiltaan olematon mutta lähinnä varakkaita suomalaisia suosiva veroalennus on päätetty ottaa käyttöön tästä syystä kun emme ole päässeet vaikuttamaan tämän lakiesityksen järkevämpään sisältöön on esitettävä sen hylkäämistä ja lisäksi lausuma joka sisältyy vastalauseeseemme

arvoisa puhemies esitän tämän hallituksen esityksen käsittelyn jatkamista

puhemies tässä edustaja harakka hyvin toi esille niitä ongelmia jotka tähän esitykseen liittyvät tässä on tämän illan aikana myöskin käyty paljon keskustelua hallituksen veropolitiikan epäkohdista ja siitä kuinka huonosti hallituksen verokevennykset kohdennetaan tästä syystä kannatan edustaja harakan esitystä ja lausumaehdotusta

puhemies siitä mitä tässä juuri äsken lausuttiin että tässä taloudellisessa tilanteessa on aivan käsittämätöntä että me annamme tällaisia lahjoituksia niille joilla jo muutenkin paljon on se mitä edustaja harakka äsken esitti on erittäin kannatettava asia ja seison ihan tiukasti sen takana
arvoisa puhemies myös vihreät ovat sosialidemokraattien ja vasemmiston lausumavastalauseen takana

arvoisa puhemies myös minä kannatan edustaja jarvan ehdotusta asian käsittelyn

arvoisa herra puhemies sosialidemokraatit poistivat varallisuusveron suomen neljältäkymmeneltätuhannelta rikkaimmalta kymmenen vuotta sitten siitä on kertynyt valtava potti näille jotka siitä hyödyn saivat myös se yhteisöveron alennus koitui rikkaille tässä nyt suomalaisille pienyrittäjille ja viljelijöille annetaan mahdollisuus perinnön luovuttamiseen sillä lailla että perintöverotus ja lahjaverotus ei sitä yritystä tapa se on minusta vastuullista toimintaa kateus tässä suhteessa on minusta aika sairas ilmiö herra puhemies vielä tässä vaiheessa kun käsitellään tätä niin sanottua kolmatta iloista rosvoa kysyn edustaja harakalta ketkä ovat todellisuudessa ne iloiset rosvot eihän laki sinänsä ole mikään rosvo ketä te tarkoitatte rosvot ovat aina ihmisiä ketkä ovat teidän mielestänne ne kolme iloista rosvoa

arvoisa puhemies minua vähän nauratti tämä

tuli mieleeni kun täällä puhuttiin tosiaankin siitä minkälaista politiikkaa hallitus tekee ja siitä että meillä ei olisi tähän varaa otan tähän nyt yhden näkökulman olen itse ollut vuosikausia töissä holhoustoimen edunvalvonnassa on alaikäisten varallisuuden valvonnasta kyse siellähän on alaikäisiä lapsia jotka ovat saaneet perinnön usein ja pääasiassa lähes aina kyseessä ovat tavalliset ihmiset joilla on asunto auto ja jotain pientä omaisuutta toinen jää yksin yksinhuoltajaksi kun puoliso on kuollut aivan kuten edustaja kankaanniemi sanoi sanoi kateus on sairas ilmiö kyllä se tässä yhteydessä puhutaan perinnöstä siinä on aina läheinen ihminen menehtynyt lopullisesti se suru on valtava jos siihen tulee vielä taloudellisia ongelmia päälle niin ei siinä ketään naurata olen niin monta kertaa jutellut yksinhuoltajaäidin kanssa joka miettii mistä minä saan rahat lapset nimittäin saavat sen perintöveron maksettavakseen tälläkin hetkellä mistä minä saan rahat perintöveroon millä minä maksan hautajaiskulut meillä on kaikki omaisuus tässä kiinni meillä ei ole kuin pienet henkivakuutukset mitkä tulevat kaikille

puhemies tähän edustaja meren liikuttavaan puheenvuoroon täytyy kuitenkin heti todeta että että hallitushan nimenomaan on esittänyt kuolemanvaravakuutusten verottoman rajan poistamista kokonaan eli eli kyllä tässä lesket ja orvot olivat sdpn alkuperäisissä pykälämuutoksissa kuitenkin paremmin huomioituina kuin hallituksen alkuperäisessä esityksessä mutta nyt palaa siihen siihen esitykseen joka on jo menneisyyttä vastauksena edustaja kankaanniemelle on olemassa sellainen asia kuin kielikuva tämä kielikuva tarkoittaa sitä että nämä lakiesitykset ovat vieneet veronmaksajien rahoja lähes kaksisataa miljoonaa esityksiin jotka hyödyttävät jo ennestään varakkaita mutta joiden työllisyys ja kasvuvaikutukset ovat täysin olemattomat kiinnitän huomiota myös siihen että tämän perintö ja lahjaverotuksen alennuksen alkuperäinen ajatus oli se että perheyritysten ja sukutilojen jatkaminen helpottuisi näin ei kuitenkaan tule tämän esityksen kautta tapahtumaan ja miksi ei se johtuu siitä ja tähän liittyy se lausumaesityksemme että perintö ja lahjaverotuksen viideskymmenesviides viiva viideskymmenesseitsemäs pykälä sanelevat ne yrityshuojennusten ehdot jotka tämän mahdollistavat tähän hallitus ei uskaltanut kajota siinä pelossa että miljoonien arvopaperiomaisuus ei enää siirtyisi yritysvarallisuuden mukana täysin oikeudettomasti seuraaville polville tai lahjansaajille tämä on suuri sääli koska meidän tulisi puuttua itse ongelmaan eli siihen

arvoisa puhemies en tiedä onko tässä edustaja harakalta jäänyt huomaamatta mutta hallitushan on nostanut nimenomaan tätä puolisovähennystä ja alaikäisyysvähennystä elikkä en tiedä kuinka paljon olette ollut tekemisissä perintöverotuksen kanssa mutta kun tulee se laskennallinen osuus niin siitä siitä vähennetään nyt

nämä työntekijän ryhmähenkivakuutukset ja ne eivät ole monia tuhansia euroja minä jätän toiseen kertaan tuon mietinnän että te toteatte että minun puheenvuoroni oli liikuttava kehotan teitä menemään joskus töihin semmoisiin paikkoihin missä te te olette hyvin paljon tekemisissä minä olin kymmenen vuotta maistraatissa töissä ja olen tavannut satoja nuoria perheitä yksinhuoltajia jotka ovat menettäneet puolisonsa kuoleman vuoksi ja minä koen hieman että tämä tämä on vähän vähättelyä että liikuttavaa ja ja liikuttavaa menkää

arvoisa puhemies täällä jatkuvasti opposition edustajat lietsovat vastakkainasetteluja eri tuloluokkien välille oppositiosta ollaan vähän väliä moittimassa miten hallitus ottaa köyhiltä ja antaa rikkaille kuitenkin esimerkiksi perinnön jättäjissä tai lahjan antajissa on paljon tavallisia pienipalkkaisia ihmisiä jotka elämänsä varrella ovat saaneet sukanvarteen jotakin kuka enemmän kuka vähemmän salin vasemman laidan mielestä varmasti nekin jo moneen kertaan verotetut eurot tulisi perintö ja lahjaverolla verottaa tappiin siis kaikki ottaa pois ja sitten se liikuteltaisiin toiseen taskuun ja sieltä kolmanteen taskuun ja niin poispäin ilmeisesti ilmeisesti teidän mielestänne siitä syntyy talouskasvua se on sosialistista talouskasvuajattelua ja se kannattaa laittaa tuohon pöytäkirjaan nyt se varmaan menee

edustaja meren on ihan turha loukkaantua tarkoitin vain hyvää äskeisellä puheenvuorollani kiitoksia edustaja gustafssonille kiinnitän huomiota vain pieneen yksityiskohtaan tässä kuten sanoin se pääasia on tässä koko ajan ollut se että tässä lakiesityksessä hallituksen oli tarkoitus helpottaa alaikäisen yritysvarallisuuden perijän asemaa mutta se olisi edellyttänyt sen viidennenkymmenennenviidennen pykälän avaamista jossa näistä näistä verohuojennuksista määrätään ja siihen hallitus ei ollut valmis tämä on valitettavaa ja siksi meidän täytyy mahdollisimman nopeasti puuttua yritysvarallisuuden verohuojennuksiin siinä tarkoituksessa että perheyritysten asema paranee suomessa kiinnitän huomiota vain yhteen yksityiskohtaan tässä tässä leskien ja alaikäisten perijöiden asiassa ja se on se että täysi ikäisten lasten asema heikkenee tämän lakiesityksen johdosta siitä syystä että tämä kuolemanvaravakuutusten veroton osa koski myös heitä mutta sitä ei kompensoida täysimääräisesti tässä tässä lesken ja alaikäisten lasten perintöosuuden verottoman rajan nostossa

olemme ensi vuonna viettämässä reformaation viisisataa vuotisjuhlaa ja siihen liittyvät katekismus ja käskyt ja käskyissä on aina se osa että mitä se on nyt kysyin edustaja harakalta mitä se on kun te puhutte kolmesta iloisesta rosvosta se oli kuulemma kielikuva hyvä niin mutta se ei riitä kyllä selitykseksi että mitä se on mielestäni te vihjaatte että hallituspuolueet ja niiden puheenjohtajat ovat iloisia rosvoja onko näin onko näin mitä olen kuullut minulle on kerrottu että näin olisi että tarkoittaisitte näitä onko näin jos on niin kertokaa mitä se on mitä se tarkoittaa käytännössä

arvoisa puhemies tässä salissa on helppo yleistää asioita ja ymmärrän sen se on inhimillistä että näin tapahtuu haluaisin vaan pienen korjauksen sanoa kun edustaja hakkarainen omassa puheenvuorossaan viittasi oppositioon kokonaisuutena tässä asiassa haluan kuitenkin ilmoittaa että kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä jo ennen eduskuntavaaleja kirjasi hyvin selkeästi meidän tavoiteohjelmaamme että perintöverotusta on kehitettävä ennakkoperintöihin ja sukupolvenvaihdoksiin kannustavaksi

meidän linjamme mukaisia niin me kannatamme ja tämä on yksi sellainen asia ainahan se on näin että kun säädetään uusia lakeja muutetaan lakeja niin voi tulla joitakin pieniä asioita korjattavaksi mutta pitää katsoa se kokonaisuus mitä tämä asia ajaa ja se kannustaa nimenomaan sukupolvenvaihdoksiin ja sen takia olemme vahvasti tämän kannalla

arvoisa puhemies en huomannut kdtä tuossa edellisessä puheessani mutta jos nyt kolme rosvoa oli viime kaudella niin sieltähän löytyvät muun muassa demarit vihreät vasemmistoliitto ainakin tästä löytyy jo kolme semmoista tyyppiä tästä keskusteltiin ensimmäisen kerran kaksi kuukautta sitten täällä käytettiin silloin monia hyviä puheenvuoroja kaikki ne ne hyvät olivat hallituspuolueiden edustajien

niistä seitsemäänkymmeneenkahdeksaantuhanteen on tulossa lähivuosina sukupolvenvaihdos peräti peräti kaksikymmentätuhatta näistä yrityksistä on on ilmoittanut että he tulevat lopettamaan yritystoiminnan tässä tilanteessa elikkä mitenkä saadaan kannustettua sukupolvenvaihdoksia verottamalla vai helpottamalla luulisin näin että tämä vanha sukupolvi vaihtuu sieltä veronkevennyksellä ruotsissa luovuttiin luovuttiin perintöverosta jo yli kymmenen vuotta sitten ja norjassa pari vuotta sitten meidän tulee liikkua samaan suuntaan

arvoisa puhemies edustaja harakalle totean vain että tietysti erilainen kohtelu alaikäisten osalta johtuu siitä että alaikäiset ovat elatuksen varassa ja se on vähän toisentyyppinen tilanne täysi ikäinen henkilö ei ole enää oikeutettu elatukseen eikä hän hän siten ole ihan samassa asemassa eikä hän yleensä pystykään itseään elättämään siitä tämä erilainen kohtelu tietysti tulee

että henkilöä verovelvollista ei aseteta konkurssiin eikä siitä tehdä merkintää ennen kuin kaksi vuotta on kulunut veron ensimmäisestä eräpäivästä tämäkin auttaa monesti siihen että saadaan järjesteltyä elämäntilannetta ja ja asuntoja myytyä ja muuta siellä voi joskus olla todellisia maksuvaikeuksia takana

tuo tilanteen jossa sukupolvenvaihdoksessa olevan alaikäisen puolesta toimiva edunvalvoja rinnastetaan nyt jatkajaan aikaisemmin tästä on ollut erityistä epäselvyyttä oikeuskäytännössä ja on edellytetty ja katsottu että edunvalvoja ei välttämättä voisi jatkaa tätä yritystoimintaa on erittäin hyvä että tämä todetaan nyt laissa että edunvalvoja voi toimia osakeyhtiössä alaikäisen lukuun

pykälä oli tässä alkuperäisessä lakiesityksessä joka täydennettynä eli siis tyhjennettynä palautettiin uuteen lähetekeskusteluun ja uudestaan valiokuntaan eli viideskymmenesviides viiva viideskymmenesseitsemäs pykälä ovat ne joissa joissa yrityksen verohuojennus seuraavalle sukupolvelle määritellään se johtaa siihen että normaaleilla yrityksillä veroprosentti on kolme

prosenttia efektiivisesti ja maatiloilla yksi pilkku kuusi tämä ero siihen mikä on on normaali perintö ja lahjaveron taso on se ongelma tässä ja siihen ei nyt pystytä kajoamaan juuri olisimme itsekin toivoneet että teidän tässä esittämänne parannus alaikäisten yritysperijöitten asemaan olisi toteutunut mutta se nyt meni sen pesuveden mukana että pelättiin että ja eräisiin täysin kohtuuttomiin omaisuudensiirtoihin jotka liittyvät ennen kaikkea valtavan arvopaperiomaisuuden siirtymiseen tuotannollisen yritysvarallisuuden yhteydessä olisi kajottu ei ole tietenkään varmaa että perustuslakivaliokunta olisi näin tehnyt mutta kun se oli vuonna kaksituhattakahdeksan perustuslakivaliokunnan käsittelyssä ja vedettiin sieltä pois niin nyt hallitus edelleen pelkäsi että nämä miljoonaedut tässä vaarantuisivat ja näin ollen nyt hallitus hylkäsi nämä alaikäiset yritysperintöjen saajat

arvoisa puhemies asiaa valmisteltiin valtiovarainvaliokunnan verojaostossa he kuulivat muun muassa suomen yrittäjien veroasiantuntijaa lainaan tässä hänen lausuntoaan vuodesta kaksituhattayksitoista lähtien tehdyt tehdyt perintö ja lahjaveroasteikkojen kiristykset ovat painottuneet voimakkaasti veroasteikkojen yläpäähän minkä johdosta myös yritysten sukupolvenvaihdosten toteuttamiseen liittyvät verokustannukset ovat kasvaneet veronkorotukset ovat osaltaan lisänneet riskiä siitä että yritystoiminnan jatkajalle aiheutuva verokustannus heikentää yritysten toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia työllistää veronkiristysten purkaminen on siten yritysten toimintaedellytysten paranemisen johdosta tervetullutta tehtyjen perintö ja lahjaveron korotusten purkamista tulisi myös edelleen jatkaa julkisen talouden tasapainottamistavoitteen asettamissa raameissa

tämä oli yrittäjien veroasiantuntijan lausunto

arvoisa puhemies tällä hallituksen esityksellä heikennetään todellakin ammattikalastajien toimintaedellytyksiä näillä säästöillä joita saadaan ei ole suurta merkitystä valtiontaloudessa mutta jos ajatellaan ammattikalastajakuntaa näillä säästöillä on suuria vaikutuksia varsinkin kun tiedetään että suomalaiset mielellään syövät kotimaista kalaa voidaan todeta että kun tällä hetkellä suomessa syötävästä kalasta kotimaista on vain kuusitoista prosenttia

on kaupallisesti pyydettyä ja kymmenen prosenttia viljeltyä niin kyllä tämä luku tulee olemaan ihan toista luokkaa jos tätä hallituksen esitystä viedään eteenpäin siksi ehdotan että

hylätään

arvoisa herra puhemies hallituksen säästölaki leikkaa juuri ammattikalastuksen troolikalastuksen uusien kalastajien mahdollisuuksia ruveta harjoittamaan ammattia ei ole sellaista pankkia joka antaisi ilman vakuutusvastuuta yritykselle lainoja ja näin ollen tämä sulkee pois kokonaisuudessaan uusien troolikalastajien mukaantulon kalastukseen siltä osin tässä kohtaa on helppo yhtyä edustaja nylanderin esitykseen ja kannattaa

kun puhutaan kaupallisista kalastajista eli ammattikalastajista niin jos heidän vakuutusasiansa eivät voi olla enää sillä mallilla kuin aikaisemmin se uhkaa koko tuota ammattikuntaa nyt esimerkiksi merenkurkussa on harmaahylje erittäin suurena probleemana harmaahylje syö saaliit ja harmaahylje syö verkot verkot maksavat monta sataa euroa kappale ja tämä on ihan arkipäivää siellä tämän lakiesityksen hyöty valtion kassaan on arvion mukaan viiva viisisataatuhatta euroa eli puoli miljoonaa kannattaako tällaisen summan takia panna kokonainen ammattikunta ja kokonaisen ammattikunnan toimintaedellytykset vaakalaudalle kalastajat eivät tänä päivänä elä mitenkään isoiksi herroiksi meillä ei valitettavasti ole niin paljon sitä saalista pietarin saalista että sen avulla pystyisi rikastumaan he tekevät arvokasta työtä he kalastavat kotimaista tuotetta ja pyrkivät sitä myöskin kotimaahan jakamaan muun muassa merenkurkusta vaasan seudulta tuodaan tänne helsinkiin kauppatorille päivittäin

jälkeen valitettavasti täytyy panna pillit pussiin tässä kohdassa nytten kyllä pyytäisin että hallitus ja ja hallituspuolueet katsoisivat syyn ja seurauksen ja katsoisivat hyödyn ja haitan koska tämä ei oikeasti tuo valtiolle valtion kassaan juurikaan rahaa mutta sen sijaan uhkaa ja haittaa kokonaista

ammatinharjoittamisalaa

kannattavuuskriisin päälle hallitus kaataa nyt vielä lisää ongelmia tämä ehdotettu kalastusvakuutuslain muutos on valtion kassassa aivan mitätön säästötoimenpide mutta siellä kentällä itse elinkeinolle se on suoranaista myrkkyä kannatan lämpimästi edustaja nylanderin tekemää

arvoisa puhemies ammattikalastus on vaikeuksissa ollut jo pitkään ja tulee olemaan sitä vielä enemmän jatkossa etenkin kun jatkajia ammattiin on hyvin vaikea saada ja tämä lakiesitys ei todellakaan

prosenttia on kaupallista kalaa ja sitten tästä kymmenen prosenttia on viljeltyä kalaa ja vain kuusi prosenttia on pyydettyä kalaa ja vain kaksi prosenttia tästä syödystä kalasta on sisävesistä pyydettyä kalaa se että me saisimme tämän kotimaisen kalan käyttämisen ihan toiseen mittakaavaan vaatii todella paljon isoja toimenpiteitä ja ja

on se että meidän pitää alkaa miettimään isojakin määrärahoja millä tavalla me saamme kokonaisen systeemin muutettua me tarvitsemme muutoksia ammatilliseen kalastukseen me tarvitsemme muutoksia logistiikkaan me tarvitsemme muutoksia kauppaketjuun me me tarvitsemme muutoksia hyvin moneen eri kuvioon ja kokonaisuuteen jotta me saisimme tämän kotimaisen kalan käyttämisen ihan toiseen mittakaavaan kuin mitä se tällä hetkellä on kalatalouden keskusliitto olisi toivonut että tämä esitys olisi mennyt toisella tavalla kuin mitä tässä nytten on on esityksessä ja miten se ilmeisesti menee nyt sitten tässä tilanteessa minulle itselleni tämä on erittäin vaikea päätös tietenkin ollessani kyseisen liiton mutta me olemme joutuneet tällä vaalikaudella tekemään monia hyvin vaikeita päätöksiä ja ehkä tämä on nyt sitten minulle niitä erittäin vaikeita päätöksiä joiden mukaan joudutaan menemään eteenpäin että

tämä on säästölaki ovat usein erittäin ikäviä mutta tämä kuuluu tähän pahempaan luokkaan koska se iskee niin voimakkaasti ammattiryhmään jolla on jo erittäin haasteelliset olosuhteet kaikkein pahinta tässä on että se tulee vaikeuttamaan kalastajien pääsemistä mukaan bisnekseen on äärimmäisen vaikeaa saada esimerkiksi pankkilainaa vakuutuksia ja nimenomaan tähän se johtaa olen aivan samaa mieltä kuin edustaja maijala voin sanoa että myös maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö on kirjattu erittäin kriittisellä kriittisellä sävyllä mutta valitettavasti hallituspuolueitten johtopäätös tästä on aivan päinvastainen kuin mitä mietinnön mietinnön teksti antaa ymmärtää pienestä rahasta on kysymys mutta vaikutukset ovat

arvoisa herra puhemies täällä on voivoteltu ja mietitty mitä kaikkea pitäisi muuttaa että suomalaiset käyttäisivät suomalaista kalaa yksi asia ainakin minkä ekana pitäisi on asenne meillä luokitellaan roskakalaksi moni sellainen jonka poisto esimerkiksi särjen ja lahnan poisto vesistöistä vähentäisi ravinnekuormitusta kovasti ja joka on valtavan hyvää kala ainesta kun se osataan oikealla tavalla jalostaa onneksi viime päivinä ja viikkoina ja kuukausina on nähty myös

terveellisempää ravintoa vielä en malta olla mainitsematta sitä että kyllä siinä myös hankintaosaaminen on on yhdessä roolissa esimerkiksi meillä kiuruvedellä osataan hyödyntää lähijärvien paikalliset kalat kunnan omassa keittiössä siellä meidän koululaisten vanhusten ja muissa julkisissa ruokailuissa käytetään paljon kalaa kun ruokalukujärjestys suunnitellaan sillä tavoin että sinne sisältyy kalaa ja se ostetaan paikallisilta tuottajilta ja paikalliset ihmiset sitä sieltä järvistä pyytävät ei aina tarvita rahaa eikä muutoksia pienillä asioilla kun oikeanlaiset immeiset ovat oikeilla paikoilla paljon hyvää saadaan vaan ennen kaikkea asennetta

arvoisa herra puhemies edustaja heikkiselle on sanottava että tervetuloa tutustumaan satakuntaan jossa näitä asenteita ei tarvitse uudistaa vaan esimerkiksi pyhäjärvellä ollaan särkeä pyydetty jo useita vuosia miksi niin tapahtui valtiovalta lähti tukemaan särjen kalastusta jo niin kuin tässä sanotaan vesistönsuojelun vuoksi mutta nimenomaan siitä tehtiin kaupallinen tuote ja tällä hetkellä sitä muutama nuottakunta jo pyytää tekee siitä massaa ja sitä hyvää herkullista kalapihviä voimme syödä myös täällä eduskunnassa asenteissa ei sinällään ole kyllä vikaa kyllä asenteet ovat kohdallaan ainakin meillä satakunnassa mutta tämä hallituksen esitys itsessään on täysin hallitusohjelman vastainen tällä ei edistetä hallituksen tavoitetta kotimaisen kalan osalta tai niin kuin hienosti sanotaan oliko se nyt se nyt sininen vaan me olemme me olemme oppositiossa toteamaan että hallitus omilla toimillaan heikentää mahdollisuuksia kotimaisen kalan saamiseksi pöytään tämä tuo erinomaisesti esille sen kuinka voidaan näin yksisilmäisesti katsoa ja voidaan yhden ammattikunnan osalta tulevien toimijoiden ja uusien kalastajien mahdollisuudet mitätöidä asenteita ei ole

näitä vakuutuksia joten tällä ehdotuksella tulee olemaan kohtalokkaita seuraamuksia haluaisin esittää kiitokset valiokunnalle minun mielestäni on erinomaista että olette tässä

painottaneet että erityistä huomiota tulee kiinnittää kestävän käytön mukaiseen tehokkaaseen hylje ja merimetsokantojen vähentämiseen elikkä siinä missä esiintyy ongelmia meidän tulisi puuttua aivan toisella tavalla kuin mitä tehdään tänä päivänä joten on erinomaista että olette tässä teidän mietinnössänne tunnistaneet näitä ongelmia

herra puhemies erinomainen puheenvuoro edellä edustaja maijalalla juuri tärkeitä asioita siihen siihen mitenkä me saisimme nimenomaan kotimaista kalaa suomalaisiin pöytiin ettei se vähäinen kala mitä syödään tulisi muualta vielä nostaisin esille myös ne huolet että kun meidän talvemme muuttuvat jäätilanne muuttuu niin tämä osaltaan vaikuttaa myös siihen että talvikalastuksen mahdollisuudet muuttuvat se on myös huolestuttava asia kaiken kaikkiaan tätä kalastuksen perinnettä ja osaamista ei kyllä liikaa varmasti meillä ole voidaan myös ajatella että se tavallaan on yksi semmoisista ei nyt jokamiehenoikeuksista mutta ennen aikaan melkein jokamiehen osaamisalueista että osataan kalastaa mutta kyllä tällä hetkellä varmasti

niin että kalastus harrastusmielessä ei ole sellaista kalastusta että sillä yleensä joka viikko omaan pöytään saadaan kalaa vaan se on enemmän semmoista virkistykseen mielenterveyteen ja sen parantamiseen liittyvää kalastusta yhtä kaikki kun me käymme erilaisilla messuilla näin joulunkin alla niin siellä on todella upeita tuotteita mitä kaloista myös näistä niin sanotuista vähempiarvoisista kaloista on tehty jotka maistuvat aivan mahtavalle mutta kyllä meillä on vielä tekemistä tässä tuotteistamisessa mitenkä me saamme nämä tuotteet laajemmin suomalaisiin pöytiin ja entäpä se vienti

arvoisa puhemies edustaja myllykoski otti esille tämän sinisen sininen biotalous on yksi olennainen osa meidän hallitusohjelmaamme ja sinisen biotalouden mukaisesti siinä mietitään mitä kaikkia osa alueita aletaan kehittämään jotta saataisiin muun muassa kalatalouspuolen asioita kehitettyä yksihän siellä on tämä vaelluskala sinne on varattu määrärahoja mutta myös muihin innovatiivisiin asioihin on käytettävissä määrärahoja ja toimintoja elikkä mietitään näitä uusija toimintamalleja miten näitä kuvioita viedään nyt sitten eteenpäin meillä on monia asioita tässä vielä edessä muun muassa ensi vuonna on todennäköistä se että meidän täytyy kalastuslaissa mikä on uusi laki ainakin jonkun verran korjata tiettyjä asioita toivon mukaan me saamme korjattua sitä sitä myöskin sillä tavalla että se parantaisi asioita entistä enemmän niin että me saisimme sitä kotimaista kalaa monimuotoisesti käyttöön sitten matkailupuolelta vielä kalastuksesta minun on on pakko mainita hauki puhutaan koko ajan lohijoista jotka ovat tärkeitä ja hyviä jokia mutta paras matkailutuotteemme kalastuspuolella on hauen pyytäminen haukia meillä riittää joka paikassa ja se on herkullinen ja hyvä kala onneksi asenteet alkavat vähitellen muuttumaan siinäkin että me saamme sitä haukea kalastettua ja saamme sen myöskin matkailutuotteeksi

arvoisa puhemies vain kaksi päivää viikossa niin monta koulupäivää kertoi eräs ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva heillä olevan viikossa muuten tehdään etäkursseja eli opiskellaan tulevaa ammattia esimerkiksi kirjatenttien ja nettikurssien kautta ammatillisen koulutuksen säästöt näkyvät jo nyt lähiopetuksen vähäisyytenä leikkaukset uhkaavat heikentää ammatillisen koulutuksen laatua sekä tulevien ammattilaisten osaamistasoa kun lähiopetuksen lähtötaso on oajn mukaan ollut noin kolmekymmentäkuusi tuntia viikossa on se tällä hetkellä huomattavasti alle kaksikymmentä tuntia per opetusviikko ja tämä siis ennen näitä nyt esitettyjä säästöjä

sadanyhdeksänkymmenen miljoonan leikkauksia ammatillisen koulutuksen rahoitukseen on syystäkin kritisoitu ankarasti leikkaukset heikentävät koulutuksen laatua entuudestaan leikkaukset vaikeuttavat ammatillista aikuisopiskelua leikkaukset heikentävät koulutustakuun toteutumista ja leikkaukset lisäävät opetushenkilöstön työttömyyttä säästöjen toteuttamiseksi on myös valittu mahdollisimman huono malli sen sijaan että leikkaukset olisi jaksotettu useammalle vuodelle tai kytketty suoraan ensi vuoden ammatillisen koulutuksen reformin yhteyteen tehdään sadanyhdeksänkymmenen miljoonan leikkaukset kerralla ja vuosi ennen sisällöllistä reformia tämän leikkauksen jälkeen ammatillisen peruskoulutuksen rahoitus on kolmesataakuusitoista miljoonaa alhaisempi kuin mitä se oli vuonna kaksituhattakolmetoista ammatillisen koulutuksen puolella on toisin sanoen jo tehty isoja säästöjä oppilaitoksissa on jouduttu voimakkaasti sopeuttamaan toimintaa jo edellisen kauden aikana tehtyjen päätösten vuoksi siksi nämä nyt esitetyt leikkaukset tulevat näkymään poikkeuksellisen voimakkaasti jopa niin että ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteet vaarantuvat amke ryn kesällä tekemän kyselyn perusteella suurimmat koulutuksenjärjestäjät eivät leikkaa aloituspaikoista vaan yksikköhinnoista se tarkoittaa että opettavaa henkilöstöä vähennetään ryhmäkokoja suurennetaan ja lähiopetusta vähennetään paikkakunnilla joissa nuorisoikäluokat pienenevät tehdään leikkauksia myös aloituspaikkojen määrään se taas tarkoittaa että alueelliset erot tulevat kasvamaan nuorten koulumatkat ovat jo nyt pidempiä ammattiin opiskelevien kuin lukiolaisten kohdalla ja huonoin on tilanne tältä osin itä ja pohjois suomessa leikkausten seurauksena on vaara että koulutuksen saavutettavuus heikkenee entuudestaan näillä alueilla se tarkoittaa myös että meillä ei enää ole varmaa tietoa siitä toteutuuko koulutustakuu enää koko maassa tämän lisäksi leikkaukset iskevät kovaa myös vapaan sivistystyön kenttään vapaan sivistystyön koulutuksenjärjestäjiltä leikataan pois kilpailukykysopimuksen tuomat taloudelliset hyödyt siitä huolimatta että nämäkään koulutuksenjärjestäjät eivät ole osa julkista sektoria kuten eivät korkeakoulutkaan tämän lisäksi vapaaseen sivistystyöhön kohdistuvat edelleen myös edellisen hallituksen tekemät päätökset järjestäjä ja ylläpitäjäverkon kehittämisestä ja toisen asteen koulutuksen rahoituksen uudistamisesta vaikka tämä esitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen osalta raukesi edellisellä kaudella jäivät vapaan sivistystyön säästöt voimaan sen päälle tulevat vielä tämän hallituksen päättämät lisäleikkaukset arvoisa puhemies kaikilla näillä leikkauksilla on todella tuhoisat seuraukset koulutukselliselle tasa arvolle ja koulutuksen laadulle kuten tiedämme on suomessa suomessa iso joukko nuoria ilman toisen asteen tutkintoa he tarvitsevat koulutuksen ja tutkinnon lisäksi myös yhteisöllistä toimintaa ja tukea nämä hallituksen esittämät leikkaukset vaikeuttavat syrjäytymisen ehkäisyä entuudestaan ja siksi esitän että tämä hallituksen esitys hylätään arvoisa puhemies

korkeatasoinen koulutus on tärkeä suomen kilpailukyvylle ja hallitushan on jo leikannut rajulla kädellä korkeakoulutuksesta ja nuorisotakuusta nyt vuorossa on ammatillinen koulutus johon ensi vuonna kohdistetut sadanyhdeksänkymmenen miljoonan euron leikkaukset on ajoitettu taitamattomasti ennen reformilainsäädännön valmistumista suomen menestys riippuu nyt ja tulevaisuudessa vahvasta osaamisesta siksi eduskuntaryhmämme lisäesitysten pääpaino on nimenomaan koulutuksessa sekä tutkimus kehitys ja innovaatiotoiminnassa näitä asioita kdn eduskuntaryhmä on nostanut omassa vaihtoehtobudjetissaan ja tulemme myöskin esittämään näihin konkreettisia toimenpiteitä budjettivastalauseessamme tässä vaiheessa kannatan edustaja nylanderin tekemää hylkyä ja kahta lausumaehdotusta

arvoisa puhemies tavallaan harmi että näin vauhdikkaan päivän illan aikana käsittelemme näin merkittävää hallituksen esitystä joka liittyy paljon puheena olleeseen ammatillisen koulutuksen reformiin josta itse asiassa varsinainen lakiesitys on vielä lausunnolla ja tulee ensi talvena keväänä eduskuntaan mutta nyt ennen toimintalainsäädäntöä ja tutkintojen rakenneuudistusta tehdään merkittävät kahdensadan miljoonan euron säästöt tämä on suoraan sanoen historiallinen hyppy tuntemattomaan vaikka tiedän että tätä asiaa on opetus ja kulttuuriministeriössä pyritty tietysti valmistelemaan hyvin lainaan oajn lausuntoa sivistysvaliokunnalle mikäli leikkaus toimeenpannaan vuonna kaksituhattaseitsemäntoista reformin tavoitteet jäävät toteutumatta ja koulutuksen laatu heikkenee esitetty rahoitusleikkaus on vakava uhka koko uudistumisen toimeenpanolle

sitten akavan lausunnosta ammatilliseen peruskoulutukseen kohdennetut sadanyhdeksänkymmenen miljoonan leikkaukset vuodesta kaksituhattaseitsemäntoista alkaen vaikuttavat väistämättä koulutuksen saatavuuteen ja laatuun vähentävät rajusti työpaikkoja ja henkilötyövuosia

tulee myöskin johtamaan ennalta arvaamattomaan tilanteeseen siinä miten oppilaitokset näitä opiskelijapaikkoja vähentävät ja monet asiantuntijat ovat aidosti sitä mieltä että sellaisille osaajille joilla työmarkkinoilla olisi käyttöä monet oppilaitokset omista talous tai muista syistään ovat niitä aloituspaikkoja vähentämässä vähentämässä sitten tässä jo edustaja li andersson viittasi tähän lähiopetuksen määrään kysymys on siis kontaktiopetuksesta jossa

nuoret eivät ole tekemässä kotona etätehtäviä vielä yhdeksänkymmentä luvulla oppilaat saivat lähiopetusta lähes täyden työviikon kolmenkymmenenkahdeksan tunnin verran tänä päivänä ollaan jo kahdenkymmenenkahdeksan tunnin alapuolella viime vuosien leikkausten vuoksi esimerkiksi pääkaupunkiseudun varian yhteisten opintojen tuntiopetuksen vähimmäismääräksi asetetaan elokuusta kaksituhattaviisitoista lukien neljätoista tuntia

vääjäämättä vaikuttamassa opetuksen laatuun osaamiseen ja työllistettävyyteen olin kolmisen viikkoa sitten tampereen tredun meidän pirkanmaan isoimman ammattioppilaitoksen opettajien vieraana he olivat sähköalan opettajia he olivat äärimmäisen huolestuneita tästä tilanteesta

koulutussektorista joka liittyy vapaaseen sivistystyöhön ja kansan opistoihin kansanopistojahan kolmekymmentäkahdeksan ja ja nyt nämä leikkaukset säästöt ovat merkittävällä tavalla vaarantamassa monialaisten kansanopistojen kansanopistotyötä ja tämänkin takia tämä hallituksen esitys

olen erittäin huolestunut siitä että hallitus ei näe niitä ongelmia joita tämä nuorille tulee tuottamaan ja siitä laadun huononnuksesta jonka tämä todennäköisesti tulee aiheuttamaan kannatan siis edustaja nylanderin tekemiä hylkäys ja lausumaehdotuksia

arvoisa puhemies käsittelemme nyt lakiehdotusta joka koskee puolta perusopetuksen päättävistä nuorista ja noin sataaviittäkymmentätuhatta aikuista suomalaista eli varsin mittavaa mittavaa ja ja vaikuttavaa

kuten moneen kertaan on sanottu järkevämpää olisi toteuttaa ensin uudistus ja vasta sen jälkeen mahdolliset leikkaukset jotta valmistautumisaikaa mahdollisuuksia ja keinoja olisi riittävästi tarjolla nyt kun katsotaan koulutuksenjärjestäjiä heillä ei tosiasiassa ole paljonkaan harkinnanvaraa ja valinnanvaraa leikkauksen kohdentamisesta kun henkilöstö ja tilakustannuksista muodostuvat kustannukset ovat yli kahdeksankymmentä prosenttia koulutuksen kaikista kuluista tämän ikäisille nuorille lähiopetustunnit ovat aivan elintärkeitä ja kun muistetaan se että suurella osalla nuorista on erilaisia oppimisvaikeuksia erilaisia erityistarpeita on täysin mahdotonta ajatella että näistä lähitunneista enää voidaan leikata näistä syistä tuemme vahvasti hylkäysvastalausetta jossa mukana ovat myös sosialidemokraatit ja vasemmistoliitto

arvoisa herra puhemies aivan kuten

että tämän hallituksen aikana hallituksen pääpaino on on keskittynyt hyvin voimakkaasti koulutuksen leikkauksiin varhaiskasvatuksesta ihan tänne korkeakouluun asti ja sitten tässä välissä on vielä tämä ammatillisen koulutuksen leikkaus kuten täällä on myös todettu järkevämpää olisi että että ensin tehtäisiin rakenteellisia uudistuksia ja ja vasta tämän jälkeen lähdettäisiin tekemään tarvittavia säästöjä aivan kuten viime kaudella suunniteltiin mutta valitettavasti siinä ei viime metreillä kuitenkaan onnistuttu viemään sitä uudistusta loppuun asti arvoisa puhemies ammatillisen koulutuksen leikkaus koskettaa laajasti erilaisten ihmisten elämää esimerkiksi meillä etelä karjalassa lappeenrannassa nämä säästöt tulevat vaikuttamaan siten että nuorisokoulutuksen tulevat pysymään ennallaan mutta tämä tulee tarkoittamaan sitä että aikuisten aloituspaikkoja tullaan vähentämään kolmessa vuodessa siten että noin sata aloituspaikkaa häviää vuosittain ja ja siten kolmen vuoden aikana noin kolmesataa aikuista jää ilman ammatillista tutkintoa ja kuten tiedämme nämä ihmiset ovat useimmiten sellaisia ihmisiä joilta puuttuu perustutkinto tai ammatillinen tutkinto minkä takia tämä koulutus olisi heille äärettömän tärkeää heidän työllistymisensä ja ja elämäntilanteensakin takia

olen valtakunnallisen työpajayhdistyksen puheenjohtaja ja ja tämä meidän valtakunnallinen työpajayhdistys on tämmöisen selvitystyön jossa selvitellään miten meidän viisitoista vuotiaat ja sitä vanhemmat nuoret joko pääsevät koulutukseen tai sitten mahdollisesti työpajoihin näiden selvitysten perusteella todettiin että tilastoista oli luettavissa että noin viisitoista prosenttia ikäluokasta jättää koulutuksensa peruskouluun ja heistä noin neljäkymmentä prosenttia on kolmenkymmenen vuoden vuoden iässä työttömänä tai opiskelun ulkopuolella

näille nuorille tukea ja mahdollistamaan heille myös koulutusta niin se todennäköisyys että nämä ihmiset ovat pysyvästi meidän yhteiskunnan ulkopuolella tulee todellakin kalliiksi tämän selvityksen perusteella on arvioitu että nyt jo

jotka ovat vailla perustutkintoa ja joilla ei ole ammatillista tutkintoa ja jotka ovat syrjäytyneet yhteiskunnan ulkopuolelle aiheutuva yhteiskunnan menetys on noin yksi pilkku neljä miljardia euroa per vuosi ja kun me tiedämme että tämä kertautuu vuosi toisensa jälkeen on hämmästyttävää että me emme panosta näihin nuoriin esimerkiksi tätä miljoonaa siltä osin me voimme todeta että tämäntyyppinen säästö ei ole millään tavalla järkevää eikä perusteltua tämän lisäksi haluaisin nostaa myös niiden nuorten asian joka viime kaudella oli lähellä sydäntäni ja ja olisin tietenkin toivonut että silloinen ministeri kiuru olisi ehtinyt saada tämän esityksensä loppuun se koski nimenomaan erityistä tukea tarvitsevia nuoria heidän tilanteensa tällä hetkellä on todella vaikea me tiedämme että osa näistä nuorista tarvitsee vahvaa tukea jotkut myös terveyspalveluita vanhempien ja perheiden tuki on erittäin tärkeää nyt on todella hämmentävää että nämä nuoret joutuvat matkustamaan satoja kilometrejä

myös näille erityistä tukea tarvitseville nuorille tarjotaan myös tutkintoon johtavaa koulutusta tämä on tämän tulevan reformin yksi tärkeä huomio

mutta arvoisa puhemies halusin sanoa muutaman sanan vapaasta sivistystyöstä koska vapaa sivistystyö on todellakin tärkeä osa elinikäistä oppimista suomessa on edelleen reilusti yli kolmesataa vapaata sivistystyötä tarjoavaa tahoa ja jopa joka viidennes suomalainen osallistuu vuosittain tähän toimintaan jota järjestetään eri puolilla maata vapaa sivistystyö on kaikille avointa edullista ja helposti kaikkien saatavilla sillä on ollut erityisen ratkaiseva merkitys maahanmuuttajien kotouttamisessa maahanmuuttajilla on ollut ensisijaisesti vapaan sivistystyön laitoksissa mahdollisuus oppia suomen kansalliskieliä sivistysvaliokunnassa olemme saaneet kuulla että vapaan sivistystyön saavutettavuus on heikentynyt merkittävästi viime vuosina tämä on todella vakava signaali ja siihen on nyt reagoitava

koulutus on todella tärkeää nyt ja tulevaisuudessa sen uudistaminen on on myös kiireellinen asia ja nykyinen hallitus onkin siinä edennyt ripeää vauhtia nyt jo uudistusesitysten päälinjat ovat lausunnolla ja uudistus siis toteutuu toisin kuin viime vaalikaudella jolloin se päättyi kauden lopulla hyvinkin nolosti tässä esityksessä mikä nyt on käsittelyssä todellakin toisen asteen koulutuksesta leikataan satayhdeksänkymmentä miljoonaa euroa sosialidemokraattien vaaliohjelmassa kahdeskymmenes kolmatta kaksituhattaviisitoista toisen asteen koulutuksesta esitettiin leikattavaksi tämän vaalikauden alussa etupainotteisesti kaksisataaseitsemänkymmentä miljoonaa euroa eli yhdeksänkymmentä miljoonaa euroa enemmän kuin mihin sipilän hallitus on päätynyt suhteessa on hyvä että hallitus on tällä pohjalla eikä ole leikkaamassa tärkeästä toisen asteen koulutuksesta sellaisia määriä joihin sosialidemokraatit olivat menossa arvoisa puhemies kun tässä yhteydessä puhuttiin myös korkeakouluopetuksesta muistutan että jyväskylän yliopisto on sopeutunut niihin leikkauksiin joita on on korkeakoulutukseen tullut siellä on tilat käyty läpi henkilöstö on käyty huolella läpi hankinnat on tarkastettu huonosti perusteltavista hankkeista on luovuttu yksiköitä on yhdistetty ja niin edelleen ilman että opetuksen ja tutkimuksen tasoa on yhtään alennettu on saatu riittävät säästöt aikaiseksi henkilöstölle on on jopa maksettu tänä vuonna bonusta eli tällaiset uudistukset ja säästötkin voidaan tehdä hyvin ja vastuullisesti kun halua on ja jyväskylässä on ollut toivon että toisella asteella myös saadaan tällä tavalla hoidettua asiat

arvoisa puhemies tässä edustaja kankaanniemi ensinnäkin puhui ammatillisen koulutuksen reformista joka ei vielä edes ole eduskuntakäsittelyssä tämä esitys nyt koskee ihan puhtaasti hallituksen esittämiä säästöjä ammatillisen koulutuksen rahoitukseen eli tässä ei ole kyse opetuksen tai koulutuksen sisällöllisestä uudistamisesta vain rahoituksen leikkaamisesta tämän lisäksi edustaja kankaanniemi puhui tässä korkeakoulutuksesta jyväskylän yliopiston tilanteesta tässä käsitellään keskustellaan hallituksen esityksestä joka koskee toista astetta ammatillista koulutusta josta jo kuten totesin omassa puheenvuorossani on säästetty hyvin paljon muun muassa edellisellä kaudella tehtyjen päätösten seurauksena eli kun käsitellään ammatillista koulutusta pitäisi keskustelun keskittyä nimenomaan toisen asteen ja ammatillisen koulutuksen tilanteeseen

arvoisa herra puhemies

ollaan tekemässä toisen asteen leikkauksia reformista tässä yhteydessä on vähän ennenaikaista puhua kun emme tiedä sen sisällöstä mitään tämä hallitus on todella nopea uudistuksissaan leikkaa rahat ennen kuin on tiedossa mitä tuleman pitää edustaja kankaanniemi me voimme täällä keskustella siitä onko nyt kyseessä uudistus vai leikkaus ja minun näkemykseni mukaan kyse on siitä että nyt ollaan leikkaamassa toisen asteen koulutuksesta on hämmentävää ajatella kuinka toisen asteen reformia viedään eteenpäin kun oppilaitoksissa joudutaan pohtimaan ja voimavarat menevät siihen kuinka näistä leikkauksista selvitään henkilöstöresursseja joudutaan ilman muuta vähentämään tulee irtisanomisia ja sen prosessin läpivieminen on jo itsessään niin iso asia kun satayhdeksänkymmentä miljoonaa otetaan rahaa pois että oppilaitosten henkilöhallinto ei yksinään pysty enää keskittymään uudistuksen läpiviemiseen olen hallituksen kanssa yhtä mieltä siitä että meillä tarvitaan varmasti toisen asteen koulutuksen reformia ja uudistamista sillä liian moni nuori jää tällä hetkellä vaille opiskelupaikkaa syystä taikka toisesta keskeyttämisiä on on joten me tarvitsemme oikeasti uusia välineitä niin että meillä ne nuoret kädelliset oppijat jotka ovat erityisiä oppijoita voivat asettua ehkäpä juuri siten että työn kautta voidaan oppia ammatti mutta olisi kiva kuulla tässä yhteydessä kuinka sadanyhdeksänkymmenen miljoonan euron osalta voidaan kehittää esimerkiksi oppisopimuskoulutusta jolla voitaisiin ottaa jo aiemmin nuoria erilaisia oppijoita mukaan työstä oppimaan on erityisen tärkeää huolehtia siitä minkä edustaja gustafsson hyvin toi esille mitenkä olemme lyhentämässä tutkintoa kolmesta vuodesta alaspäin on todella tärkeää että jokaisella suomalaisella on mahdollisuus jatkaa opintojaan myös ammattikorkeakouluun ja sitä kautta opintojen myös toisella asteella pitää tukea sitä toimenpidettä että nuorilla on mahdollisuus kehittyä mutta ilman että osaisin tässä arvioida mitä hallitus on tekemättä niin nyt olisi vähän semmoinen olo että tulee puskista luvattua jotakin mistä emme mitään tiedä erityisen huolissani olen juuri siitä että tämä vuosi mikä tässä leikkausten jälkeen on ei anna mahdollisuuksia oppilaitoksille suoriutua siitä uudistuksesta vaan onko se sitten täältä hallituksesta se viisaus tulee että annetaan ohje kuinka oppilaitoksissa pitää reformi tehdä no tätä sanelua olemme toki saaneet maistaa tämän hallituksen osalta arvoisa puhemies tätä esitystä ei millään muotoa voi hyväksyä

arvoisa puhemies tämähän on nyt hallitusohjelman mukainen julkisen talouden sopeuttamispaketti eikä ollenkaan mieluisa jos ajatellaan sivistysvaliokunnassakin käsiteltäväksi mutta tämä on välttämätön täytyy täytyy näin sanoa onneksi koulutuksenjärjestäjille jää kuitenkin mahdollisuus toteuttaa säästö tehostamalla ja hakemalla sieltä omasta toiminnastaan parhaaksi parhaaksi katsomallaan tavalla ja monet koulutuksenjärjestäjät ovatkin ennakoineet jo ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa ja uudistaneet koulutusprosesseja vaikka tässä vähän kiellettiin puhumasta ammatillisen koulutuksen reformista niin se olisi nyt toivottavaa että se etenisi ihan aikataulussaan ja sillä tavalla luotaisiin ne paremmat mahdollisuudet sitten meidän nuorille kouluttautumiseen ja työelämään valmiuksien hankkimiseen ei tämä esitys nyt ihan kaikilta osin huono ole siellä on muutama positiivinen ehdotuskin kuten maahanmuuttajien koulutustarpeen edellyttämät muutokset perusopetukseen ja ammatillisen koulutuksen järjestämiseen ja myöskin sitten nuorten aikuisten osaamisohjelmalle ehdotettu lisärahoitus eli nao ohjelman rahoitus
arvoisa herra puhemies ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat leikkaukset ovat nyt suuruudeltaan täysin käsittämättömiä ja sen takia haluan tässä myös sanoa että kannatan edustaja nylanderin esittämiä hylkäys ja lausumaehdotuksia me tiedämme että lapsiin ja nuoriin panostaminen on erittäin tärkeää varsinkin tässä yhteiskunnan tilanteessa jossa monilla nuorilla on suuria haasteita ja monet nuoret ovat syrjäytymisvaarassa ja jo syrjäytyneet koulutus on erityisen tärkeää ammatillinen koulutus on erittäin tärkeää me kaikki tiedämme että ammatin saaminen on keskeisen tärkeää mutta tähän ammattiin valmistumiseen tarvitaan paitsi opettajia ja tietysti sitä omatoimista opiskelua ja etäpäiviä mutta tarvitaan myös lähiopetusta kentältä on kuulunut että osin lähiopetus alkaa paikoin olla jo niin kortilla eli niin harvinaista että elävä opettaja luokkahuoneessa saa todella suuren suosion ammatillisen koulutuksen taso on säilytettävä sellaisena että opiskelijat todella saavat ammatin lisäksi myös hyvän ammattitaidon koska hyviä ammattilaisia tarvitaan ja hyviä ammattilaisia ei synny leikkaamalla

arvoisa puhemies olen opettajana huolissani opetuksen laadusta opettajien hyvinvoinnista sekä tulevien ammattilaisten ammattitaidosta ammattia ei nimittäin opita etäkurssina eikä sitä opita itseopiskeluna eikä myöskään pelkästään työtä tekemällä tekemällä tarvitaan myös teoriaopetusta ja opettajien henkilökohtaista ohjausta jos oppitunnit teoriatunnit vähenevät entisestään oppimisvaikeuksista kärsivät ja ja erilaiset oppijat kärsivät kaikkein eniten tästä minä entisenä ammattioppilaitoksen opettajana tiedän miten tärkeää on viisitoista viiva kuusitoista vuotiaalle nuorelle opettajan ohjaus ja tuki minä keskustelin viikonloppuna entisen kollegani kanssa mitenkä hänen oppilaitoksessaan nyt näitä asioita on hoidettu ja hän kertoi että hänellepä on suunniteltu kaksi yli kahteenkymmeneen oppilaan ryhmää kerralla opetettavaksi neljäkymmentä opiskelijaa ammatillisessa oppilaitoksessa opettaja sanoi että hän ei kyllä pysty enää vastaamaan opetuksen laadusta ja kun hän oli mennyt kysymään mitä hän tekee häntä oli ohjattu antamaan opiskelijoille lisää itsenäistä opiskelua

tämmöisissä olosuhteissa ammattiin oppiminen on kyllä kyseenalaista ja ja ammattitaito jää kyllä vaillinaiseksi jos ei ole kunnollista ja riittävää teoriapohjaa sille käytännön työlle tämä opettaja sanoi minulle että hän etsii koko ajan jotain muuta työtä koska hänen ammattietiikkansa ei salli hänen tekevän työtä tämmöisissä olosuhteissa minä kyllä vähän pahoin pelkään että aika monella ammatillisen oppilaitoksen opettajalla on ihan samanlainen tunnelma tällä hetkellä

arvoisa herra puhemies hallituksen ministerit ovat eri käänteissä rehennelleet rehennelleet sillä että hallitus kehittää koulutusta ja koulutuspalveluita eikä niinkään leikkaa mutta kyllä tämä laki osoittaa hyvin selkeästi sen että hallitus nimenomaan menee leikkaukset edellä ensin leikataan ja sitten vasta vuoden päästä tuodaan ammatillista opetusta koskevaa lainsäädäntöä jonka avulla voitaisiin jos niin halutaan hakea rakenteellisia säästöjä ammatillisesta koulutuksesta kävin itse vierailulla kouvolan ammattioppilaitoksessa kuluneena syksynä ja oli järkyttävää havaita se että yksin esimerkiksi kouvolan seudulla puhutaan näiden ammatillisten leikkausten takia ensi keväänä kahdestasadastaviidestäkymmenestä opiskelupaikasta vähemmän kuin aikaisemmin eli yhteishaussa jää kaksisataaviisikymmentä nuorta ilman aloituspaikkaa kouvolan seudulla kun kysytään keitä nämä nuoret ovat niin ne ovat nimenomaan niitä nuoria joiden keskiarvo ei riitä joilla on alempi keskiarvo ja jotka nimenomaan tarvitsisivat tämän toisen asteen koulutuspaikan nimenomaan näiden nuorten sitten pitäisi lähteä pois omalta asuinseudultaan hakea opiskelemaan jonnekin muualle jos ylipäätään suomesta enää sitten ylimääräisiä opiskelupaikkoja aloituspaikkoja löytyy sehän on hyvin epävarmaa näiden leikkausten jälkeen täytyy sanoa että että myöskin kuntapäättäjien mahdollisuudet ikään kuin taklata näitä päätöksiä aika heikot koska esimerkiksi lukiopaikkoja lisäämällä ei auteta näitä kaikkein alimman keskiarvon nuoria jotka jäävät vaille ammatillisen koulutuksen paikkaa tämänkaltainen ammatillisen opetuksen osaamisen lasku ja osaavan työvoiman tietoinen vähentäminen suomessa on hyvin hyvin lyhytnäköistä ja hyvin surullista se

vihreiden ja vasemmistoliiton tekemiä hylkäysesityksiä

puhemies tämäkin esitys on niitä asioita jotka ovat olleet tiedossa jo puolitoista vuotta mutta joita kauhistellaan nyt sitten illan pitkinä tunteina helppo luetella ikäviä asioita mutta on paljon vaikeampaa kertoa kuinka asiat tehtäisiin paremmin täällä on sanottu että pitäisi ensin tehdä rakennemuutos sitten säästää on todettu myös että ei edellisestä hallituksesta ollut kumpaankaan tästä voisi muuten olla samaa mieltä ellei tietäisi että itse asiassa edellinen hallitus kylläkin leikkasi vaikkei siitä ollutkaan rakennemuutoksiin se on myönnettävä että ajat ovat vaikeat mutta silti on vaikea ymmärtää sitä etteivät oppositiopuolueetkaan pysty parempaan omissa vaaliohjelmissaan vaan olisivat olleet valmiit jopa leikkaamaan enemmän koulutuksesta se onko kyse varsinaisesti koulutuksen leikkauksista on toinen asia ainakin korkeakoulujen osalta panostettu raha on säilynyt koko koko kaksituhatta luvun lopun melko samassa tasossa suhteessa bruttokansantuotteeseen arvoisa puhemies välttämättömyyttä vastaan kapinoinnin sijaan toivoisinkin oppositiolta rakentavaa asennetta ja sen miettimistä kuinka rakennemuutos voitaisiin toteuttaa kuinka saadaan samalla rahalla enemmän kuin ennen tämä asia on tarpeen niin koulutuksessa kuin monilla muillakin elämänalueilla

puhemies kun tässä edustaja mäkelä kysyi parempia vaihtoehtoja niin voin antaa kaksi ja näistä on puhuttu useampaan otteeseen tässä puolentoista vuoden aikana kun nämä leikkaukset ovat olleet tiedossa ensimmäinen vaihtoehto on se että lainkaan näin mittavia leikkauksia ammatillisen koulutuksen rahoitukseen eikä pidä paikkaansa että kaikkien oppositiopuolueiden vaaliohjelmat tai vaihtoehtobudjetit olisivat sisältäneet leikkauksia koulutuksen rahoitukseen tämä ei pidä paikkaansa ainakaan vasemmistoliiton osalta eli tehdään ensin sisällöllinen reformi ja sen jälkeen mietitään mahdollisesti toteutuvia leikkauksia toinen vaihtoehto on se että tehkää vain sadanyhdeksänkymmenen miljoonan leikkaukset mutta jaksottakaa niitä useammalle vuodelle jolloin koulutuksenjärjestäjät pystyvät paremmin niihin leikkauksiin varautumaan

arvoisa puhemies minä olen itsekin hyvin huolestunut näiden koulutusleikkausten johdosta koko koulutuspolitiikan kokonaisuudesta varsinkin tämä ammatillisen koulutuksen sadanyhdeksänkymmenen miljoonan leikkaus on äärettömän iso ja huolestuttava jos pohditaan esimerkiksi pirkanmaata ja jos mietitään aloituspaikkoja paljonko tämä rahoitusleikkaus tarkoittaa niin se tarkoittaa yli kahdeksansadan aloituspaikan vähentämistä kuitenkaan meilläkään kasvava maakunta ja nuorisotyöttömyys ja opiskelijamäärät tietäen ei ole lähdetty leikkaamaan aloituspaikoista vaan on jouduttu säästämään opetuksen laadusta opettajista ja lähiopetuskerroista

ylipäätänsä tässä muuttuvassa työelämässä kannan huolta nimenomaan nuorten sukupolvien osaamistasosta näitten työelämän haasteiden keskellä varsinkin tässä tilanteessa jossa nuorisotyöttömyys edelleen on pitkittynyt muistuttaisin että joka kolmas meidän alle kolmekymmentä vuotiaista nuorista työttömistä ei ole koskaan ollut töissä tämänkaltaiset koulutusleikkaukset ovat vastuuttomia tässä ajassa ja niitä ei tulisi toteuttaa

arvoisa puhemies uskottavuus sille että oppositio ei olisi leikannut koulutuksesta on nolla meillä on ongelma meillä on parikymppisiä nuoria joilla ei ole työkokemusta ammatillista koulutusta on välttämätöntä uudistaa koska tulevaisuuden työelämässä tarvitaan uudenlaista osaamista ja ammattitaitoa lisäksi nyt lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja sekä puretaan sääntelyä ja päällekkäisyyksiä saksankielisissä maissa oppisopimus on ammatillisen koulutuksen pääväylä tähän suuntaan meidän pitää mennä ja olemme nyt avanneet tätä tietä näin vältämme kohtaanto ongelmia eikä tule kuilua opintojen ja työelämän välillä

arvoisa puhemies

asiantuntijahenkilö jolla oli minua enemmän harmaata jo ohimoillaan totesi kirjallisessa kannanotossaan oppisopimuskoulutuksen järjestäjien mukaan on olemassa merkkejä siitä että säästöjen kohteeksi joutuu oppisopimuskoulutus ja se ajetaan alas vaikka se on ehdottomasti tehokkain koulutusmuoto kustannus ja vaikuttavuusmittareilla mitattuna siis tämä ei ollut minun tekstiäni vaan oppisopimusyhdistyksen toimitusjohtajan muistaakseni te ymmärrätte kollegat sen että me sosialidemokraatit olisimme halunneet kehittää oppisopimuskoulutusta voimakkaasti sain paljon myönteistä palautetta kun sen työn aloitin ja saatiin tuloksia nyt käy niin että voimavaroja siirretään merkittävästi tähän niin sanottuun koulutussopimukseen jolloin nuoret tulevat työpaikalle ilman oppisopimuskoulutusta no ans kattoo miten siinä käy sitten tähän isoon kysymykseen näitten säästöjen suuruusluokasta siis sosialidemokraatit ovat halunneet tehdä keskiasteen kohdalta rakenteellisia uudistuksia mitä tämä tarkoittaa tilojen yhteiskäyttöä koko keskiasteella ammatillinen koulutus lukiokoulutus kansanopisto ja niin edelleen toisena opettajien yhteiskäytön merkittävä lisääminen palvelee nuorten oppimista ja kehittymistä

sitten täällä jo tuli esille myöskin tämä säästöjen vaiheistaminen siis tämä on kerta kaikkiaan armoton laaki tämä sadanyhdeksänkymmenen miljoonan päättäminen tässä ja nyt jos te niin päätätte sen vaikutukset dramaattisia ja ja sen takia me emme sitä hyväksy eli sosialidemokraattien toisen asteen uudistamisen linja oli se että tehdään rakenteellisia uudistuksia eikä niin niin mihin nyt tämä hallituksen esitys johtaa että se leikkaa aloituspaikkoja se leikkaa opettajien ja henkilöstön määrää ja pakottaa ammatillisia oppilaitoksia myöskin sentyyppisiin koulutusaikojen lyhentämisiin joihin täällä nyt

tehdä rahoitusuudistus toimintalainsäädännön uudistus ja säästöt samanaikaisesti sen nyt ymmärtää jokainen että näin olisi pitänyt tehdä sivistysvaliokunta on yksimielisesti todennut että näin ei pidä tehdä täällä on paikalla sivistysvaliokunnan jäsenistä kaksi jotka ovat käyttäneet puheenvuorot edustajat parviainen ja huhtasaari sen lisäksi on kaksi perussuomalaisten edustajaa käyttänyt puheenvuoron mäkelä ja kankaanniemi arvostan sitä että puhutte tärkeästä asiasta olisin toivonut että näin merkittävän asian suhteen olisivat myöskin sivistysvaliokunnan puheenjohtajat olleet paikalla mutta en sano tätä nyt moralisoiden koska molemmilla voi olla pätevä syy olla olla poissa me tiedämme toinen toistemme työtilanteet hohhoh ehkä se oli tässä

arvoisa puhemies oppisopimus on erittäin kannatettava asia myös suomessa mutta meillä on on ollut siinä haasteita että opiskelijoille ei löydy sitä työpaikkaa joka ottaisi nuoren töihin niistä on ollut iso pula

arvoisa puhemies tästä ammatillisesta koulutuksesta kun puhutaan niin todellakin on hyvä muistaa että viime kaudella oli suunnitteilla toisen asteen koulutukseen vielä suuremmat leikkaukset ilman mitään reformia tällä hetkellä kun ollaan tätä reformia tekemässä täällä ammatillisen koulutuksen puolella nykyinen tilannehan on se että yhä suurempi prosentti ammatillisen koulutuksen opiskelijoista keskeyttää koulutuksen prosentti on jatkuvasti kasvanut opiskelijat eivät koe mielekkääksi teoriapainotteista opiskelua eivätkä myöskään työnantajat työnantajat monesti joutuvat kouluttamaan käytännössä uudestaan työntekijät nämä tarpeet eivät nyt todellakaan kohtaa ja siksi tämä reformi on välttämätön kun säästöjä myös tehdään työpaikalle siirtyvässä opetuksessa ei kiinteistöjä tarvita samalla tavalla eikä myöskään silloin lähiopetusta koko ikäluokalle samalla tavalla mutta tärkeää on se että niille jotka sitä lähiopetusta edelleen tarvitsevat sitä voidaan suunnata ja turhista ja tarpeettomista kiinteistöistä joista nämä oppilaitokset haluavat päästä eroon

arvoisa herra puhemies vastaisin edustaja jarvalle siihen kun hän toteaa ja sanoo ja väittää että että viime kaudella ei olisi valmisteltu tai tehty toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformia näin tehtiin viime kaudella se jäi kesken sen takia että silloinen oppositio keskusta ja perussuomalaiset halusivat ettei uudistusta tehdä vaikka se olisi tarkoittanut sitä että aloituspaikat olisivat säilyneet ennallaan ja se olisi tehty nimenomaan siten että ammatilliset oppilaitokset valmistautuneet ja olisivat hakeutuneet järjestämisluvan kautta minkä seurauksena kun he olisivat valmistautuneet siihen tavallaan heillä oli jo eväät siihen että ne tulevat

heillä oli tietoisuus siitä minkälaisia uudistuksia tehdään ja mitä heiltä odotettiin aivan kuten edustaja gustafsson äsken totesi siltä osin edustaja jarvan näkökulma

nyt kun täällä hehkutetaan tätä oppisopimuskoulutusta minä pyytäisin saada huomauttaa että oppisopimuskoulutus ei ole ilmaista koulutusta oppisopimuskoulutus on aika kallista koulutusta ensinnäkin se vaatii työpaikan missä oppisopimusta voidaan harjoittaa tässä tilanteessa missä suurin osa suomalaisista yrittäjistä on yhden kahden hengen yrityksiä ei pysty löytymään näitä oppisopimuspaikkoja jos oppisopimus halutaan oikeasti nostaa vaihtoehdoksi toisen asteen koulutukselle niin nyt on kiire ruveta tekemään töitä sen eteen että se pystyttäisiin

on hyvä asia sitä kautta saa ammatin se on hyvä asia mutta sen lisäksi se se vaatii takuut siitä että kun oppisopimus ammattiin on saatu niin se työpaikka säilyy missä se koulutus on saatu ja missä on oppisopimuksessa käyty

puhemies oikeastaan pyysin puheenvuoron alanko kahiluodon hyvän puheenvuoron jälkeen jossa hän analysoi ja pohti sitä miten nämä säästöt kohdistuvat nuoriin ja nimenomaan niihin nuoriin joittenka keskiarvo on heikko tämä sama asia on huolestuttanut myös minua ja ja viittasin aikaisemmin tähän valtakunnallisen työpajayhdistyksen tekemään raporttiin ja jossa todettiin että noin viisitoista prosenttia ikäluokasta jättää koulutuksensa peruskouluun ja heistä noin neljäkymmentä prosenttia on kolmenkymmenen vuoden iässä työttömänä ja opiskelun ulkopuolella elikkä lähtökohtaisesti tämä kertoo juuri sen ongelman että kun meillä on alhaisen keskiarvon nuoret jotka eivät pääse oppilaitoksiin opiskelemaan eikä sitä kautta sitten

nämä leikkaukset tulevat kohdistumaan kipeämmin nimenomaan näihin nuoriin joilla on tämä alhainen keskiarvo sama ongelma näiden nuorten osalta on siinä että hallitus leikkaa myös työpajarahoitusta ja nyt käytännössä eri puolilla suomea työpajoja ajetaan alas minkä takia nämä nuoret jotka syrjäytyvät eivät pääse ammatilliseen koulutukseen eivät pääse myöskään työpajoihin elikkä meille on syntymässä hallituksen monien eri

halusin tuoda tähän saliin vielä terveisiä kentältä nimittäin tampereella oajn ja opettajien tapaamisissa opettajien huoli tilanteesta on tullut esiin ja se huoli tilanteesta on todella suuri säästöjen ja leikkausten myötä monien opettajien toive kiteytyikin sanoihin jos vain saisin jos vain voisin opettaa viisi täyttä päivää viikossa eli etäpäivien tuon tuostakin oppilaille tarjottavan omatoimisen opiskelun sijaan ammatillisen koulutuksen opettajat unelmoivat unelmoivat että voisivat opettaa viisi täyttä päivää viikossa kun kuunteli ammatillisen koulutuksen opettajia ei voi sanoa tässä tilanteessa mitään muuta kuin että nämä leikkaukset tämä hallituksen esitys on hylättävä
arvoisa ihmettelen hallituspuolueiden edustajien puheita työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisäämisestä ja erityisesti oppisopimuskoulutuksesta olemme varmaan kaikki samaa mieltä siitä että on erittäin kannatettavaa jos pystytään lisäämään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ammatillisessa koulutuksessa mutta nämä leikkaukset ovat sen tavoitteen kanssa ristiriidassa koko ajan tulee viestiä niin koulutuksenjärjestäjiltä kuin työnantajilta siitä että lähiopetuksen vähentäminen kun se näkyy oppilaiden osaamisessa vaikeuttaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisäämistä koska työnantajat eivät pysty ottamaan oppilaita työssäoppimaan elleivät pysty luottamaan siihen että nämä saavat tarvittavan vahvan osaamispohjan jo valmiiksi tämän lisäksi hallitus on koulutussopimuksen kautta valinnut nimenomaan työssäoppimisen työpaikalla tapahtuvan oppimisen malliksi jota jatkokehitetään ei eli se mitä olette tekemässä koulutussopimuksen kautta on se että työssäoppimisjaksoja lisätään niiden käyttöä joustavoitetaan mutta nimenomaan oppisopimuskoulutus ja esimerkiksi kaksi plus yksi mallin kehittäminen jätettiin nyt kokonaan sivuun

arvoisa puhemies tässä tilanteessa kun koulutukseen kohdistuu suuria kustannuspaineita olen kuitenkin erittäin hyvilläni siitä että hallitus on käynnistämässä kielikokeiluja toisen kotimaisen kielen suhteen ajatelkaa kaikki kuinka paljon resursseja käytetään sen opettamiseen eri kouluasteilla oppilaille jotka eivät tule kieltä koskaan tarvitsemaan tämän tuhlauksen karsiminen olisi eräs sellainen rakennemuutos kun täällä rakennemuutoksista puhutaan jonka kautta voitaisiin saavuttaa miljoonasäästöjä aivan kaikilla kouluasteilla lisäksi toisena tekijänä mainitsisin tässäkin esityksessä esityksessä käsitellyn maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen esityksessä todetaan että maassa asuu nyt jo satojatuhansia ulkomaan kansalaisia joiden määrän ennustetaan kasvavan voimakkaasti heidän kouluttamisensa on itsestäänselvästi suomalaisia kalliimpaa jo kielivaikeuksien vuoksi ilmeneehän turvapaikanhakijoissa jopa aikuisten lukutaidottomuutta niinpä pidän äärimmäisen hyvänä hallituksen laatimia tiukkoja maahanmuuttolinjauksia koska kuormitettu koulutusjärjestelmämme ei todellakaan tätä lisätaakkaa enää kaipaa

arvoisa herra puhemies ammatilliseen koulutukseen suuntautuneet leikkaamiset ilman sisältöä reformista ei edes pienintäkään avausta siihen

olisin halunnut kuulla että tässä yhteydessä joku hallituspuolueitten edustajista olisi ottanut esille sen kuinka iso ja vaativa tilanne meillä on elinkeinoelämässä missä työpaikkojen ja ammattien katoaminen on tänä päivänä nopeaa ja meillä tarvittaisiin isoja reformeja siihen suuntaan siihen suuntaan että meillä muuntokoulutukseen pystytään keskittymään niin että me pystymme turvaamaan sen että meillä on liikkuva monimuotoinen oppisopimuskoulutuksen tai jonkun muun ammatillisen koulutuksen aikuiskoulutukseen keskittyvä osio jolla me pystymme hitsareista tekemään ehkä jonkun toisen alan osaajia mutta meillä tämän hallituksen osalta ei ole tästä elinkeinoelämän nopeasta murroksesta jota meillä tapahtuu eri toimialoilla puolta sanaa

mitä tulee oppisopimukseen tai koulutussopimukseen pitää pitää nähdä se tosiasia

olkoon edellistenkin ja sitä edellisten hallitusten ja opetushallituksenkin murheita ja kannetaan siitä sitten vaikka yhteistä syntiä että meillä ei ole resursseja ollut että me pystymme varmentamaan työssäoppimisen hyvän sisällön oppisopimuskoulutuksessa oppisopimuskoulutus on tällä hetkellä tilastojen mukaan kaikkein parhaiten työllistävää koulutusta tässä kohtaa kuitenkin pidättäydyn hehkuttamasta liiaksi sillä tiedän omasta kokemuksesta että meillä esimerkiksi teollisuudessa otetaan rekrytoinnin rekrytoinnin välineenä oppisopimuskoulutuksesta ihmisiä oppimaan jolloin nämä tulevat niin että heillä on toisen asteen tutkinto tai sitten lukion päästötodistus ja he tulevat ammattiin oppimaan sinne ja he myös työllistyvät sitä kautta

oman entisen työpaikkani osalta voi sanoa että yhdeksänkymmentäkahdeksan prosenttia eli jokainen oppisopimusoppilas työllistyi oppisopimuskoulutuksen jälkeen oppisopimuskoulutus on erityisen hyvä niillä aloilla missä ei ole toisen asteen koulutusta koulumuotoisena tätä pitää edelleen kehittää mutta tämän hallituksen pitää myös nähdä ja toivotaan että se sitten reformiin herää siinä vaiheessa kun henkilöstöresurssit ovat opintojen suunnittelussa liian pienet

että meidän pitää tarjota pk sektorin yrityksille parempia edellytyksiä ottaa oppisopimusoppilaita työpaikalle työssäoppimaan ja resurssit niin että nämä oppisopimusoppilaat voivat saada sen ammatillisen osaamisen siellä työpaikalla se vaatii jonkinnäköistä reformia olkoonkin vaikka niin että otamme sitten vaikkapa sieltä saksasta hieman mallia että meillä on kisälli eli että pk sektorin osalta vanhempi jo kohta eläkkeelle jäävä työntekijä voisi opettaa sitä oppisopimusoppilasta niin että vaikkapa sitten yhteiskunnan tuella hänen palkastaan maksettaisiin kolmekymmentä prosenttia siihen että mahdollistetaan ja varmistetaan tämä työssäoppimisen jakso tällä hetkellä valitettavasti kyllä toisellakin asteella tapahtuu sitä että pienissä yrityksissä näissä työssäoppimisjaksoissa liian usein toisen asteen oppilas törmää siihen että hän on kahvinkeittäjä kahvinkeittäjä taikka muuten siellä työpaikalla mutta sitä konkreettista työssäoppimista ei mahdollisteta siinä mielessä reformia varmasti odotellaan mutta tämä on väärä lähestymistapa että me leikkaamme satayhdeksänkymmentä miljoonaa niistä resursseista joittenka pitäisi todellakin toteuttaa tämä reformi

arvoisa herra puhemies edelliseen puheenvuoroon on helppo jatkaa oppisopimuskoulutuksesta tässä valiokunnan mietinnössä kerrotaan että oppisopimuskoulutus on järjestämiskustannuksiltaan ja yksikköhinnaltaan oppilaitosmuotoista koulutusta edullisempaa olen itse hoitoalan edustaja ja täytyy sanoa että siinä vaiheessa kun työmaalle ilmestyivät innokkaat oppisopimusopiskelijat niin kyllähän se oli myös työpaikalle uudistus uudistus ja iloinen asia monet nuoret ottavat yhteyttä ja kysyvät toki myös aikuiset ihmiset kuinka päästä uudelleenkouluttautumaan oppisopimuskoulutukseen se on haluttu ja se on toivottu ja todellakin näen että olisi toivottavaa että niitä paikkoja mihin opiskelija pääsisi olisi myös hoitoala on yksi sellainen joka kiitettävästi näitä oppisopimuspaikkoja tarjoaa toki paljon riippuu myös siitä millainen sattuu olemaan sitten se oppisopimusopiskelijan henkilökohtainen ohjaaja ja kouluttaja siellä eli siinä tarvitaan yhteenpuhaltamista ja ja sellaista yhteisen tekemisen halua että opetetaan ja neuvotaan toinen toistamme ja sitä kautta saadaan hyviä ammattilaisia todellakin yhä useampi oppisopimusopiskelija kun valmistuu saattaa jopa jäädä siihen

maahanmuuttajien ammatillinen koulutus ja nuorten aikuisten osaamisohjelma oli sellainen johon ei tullut yhtään kriittistä lausuntoa elikkä tämä on koettu ja nähty erittäin hyvänä kyllä on tosi hieno asia että nuoret ja maahanmuuttajat on myös nostettu täällä esille ja se että sellaiset maahanmuuttajat joilla ei ole mitään alkukoulutusta pääsevät myös sitten johonkin kiinni ja oppivat muun muassa sitä kieltä siellä siellä kaiken joukossa ja sehän on tärkeää että saadaan kaikki integroitua ja ihmiset pääsevät myös työelämään kiinni se on myös hallituksen tavoite ja

reformi on tietenkin aina hyvä asia silloin jos se toimii siten että se uudistaa mutta jostain kumman syystä tässä salissa on unohdettu mitä sana reformi tarkoittaa täällä unohdetaan se että sen pitäisi olla uudistus täällä sitä käytetään leikkauksen synonyyminä kun tässä salissa sanotaan sana reformi se tarkoittaa sitä että jostakin leikataan jos toisen asteen koulutuksesta leikataan satayhdeksänkymmentä miljoonaa niin se ei ole enemmän tapahtuipa se opiskelu sen jälkeen kotona tai naapurissa se on vähemmän se on satayhdeksänkymmentä miljoonaa pois niistä resursseista mitä opiskeluun pitäisi ja mitä meidän pitäisi meidän nuorillemme antaa täällä oli hämmästyttävä puheenvuoro jossa sanottiin että senkin takia tämä leikkaus on ihan hyvä että maahanmuuttajia koulutetaan ihan turhaan että se on niin kallista kyllä minä voin kuulkaa kertoa teille että jos meidän maahanmuuttajiamme ei kouluteta jos ei ensin anneta kielitaitoa ja luku ja kirjoitustaitoa niille joilla sitä ei ole suurimmalla osalla se muuten on ja sen jälkeen jos ei anneta ammatillista koulutusta ja työpaikkaa niin se pojat maksaa ja se maksaa paljon ja silloin sinä maksat minä maksan jokainen veronmaksaja maksaa tarkoitus on että jos me otamme ihmisiä maahan heidät kotoutetaan heille annetaan elämisen mahdollisuudet tulee ihmisiä jotka käyvät töissä ja ja maksavat veronsa aivan samalla tavalla kuin kaikki muutkin jos näin ei tehdä silloin tarvitaan leikkauksia vielä enemmän sen takia että se tulee niin kalliiksi mutta se tulee myöskin kalliiksi jos meidän nuoremme jäävät ilman ammatillista koulutusta jos he ovat ikuisesti näyttämässä työnantajille milloin kuukauden milloin kaksi kuukautta milloin kolme kuukautta varmaan tämän hallituksen aikana kohta puoli vuotta osaavatko he tehdä jotakin vai eivätkö osaa se on turmiota tälle maalle
arvoisa puhemies satayhdeksänkymmentä miljoonaa leikataan ammatillisesta koulutuksesta ja se on totuus ja totta se on tietysti ikävä asia mutta näinä talousaikoina siitäkin joudutaan leikkaamaan hallitus lähtee kuitenkin siitä että

jokaiselle opiskelupaikka ja syrjäytymistä yritetään estää kaikin tavoin nyt on havahduttu siihen että ammattimiehiä ja naisia ei ole tarpeeksi minä otan esimerkiksi tämän meidän kotiseudun uudenkaupungin autotehtaan siellä on iso rekrytointi käynnissä tarvitaan paljon osaavaa henkilökuntaa ja se saammeko heitä kaikkia jää kysymysmerkiksi siihen pitää panostaa että ammatillinen koulutus on sen mukaista että niihin työpaikkoihin joihin tarvitaan ammatti ihmisiä on tulevaisuudessa oppisopimuskoulutuksesta on puhuttu tänään paljon se on jämähtänyt vuosikausiksi paikalleen ihmettelen miksi sitä ei ole kehitetty tarpeeksi meillä on loistavia esimerkkejä saksasta itävallasta sveitsistä kuinka oppisopimuskoulutus toimii totta kai siellä on monen vuoden vuosikymmenten hyvä perinne siihen mutta siihen meidän pitää myös suomessa tähdätä

sitä varten pitää kehittää oppisopimuskoulutusta ja siinä meillä on suuri tulevaisuus on tärkeää pystyä tosiaan ennakoimaan ne tulevat haasteet jotka meidän

arvoisa puhemies sadanyhdeksänkymmenen miljoonan leikkaukset ammattikoulutuksesta vievät todellakin nuoriltamme tulevaisuutta ja mahdollisuuksia neljänneksen leikkaus ammattikoulutukseen vaikuttaa vääjäämättä opetuksen laatuun ja määrään esimerkiksi espoossa omniassa on varauduttu tähän

silloin monet käsistään kätevät nuoret jäävät vaille opiskelupaikkaa kysymys on ihmisläheisestä toiminnasta sitä ei pysty samalla tavalla tehostamaan kuin robotiikassa leikkaamalla resursseja mikäli nuoriin halutaan tosissaan panostaa silloin voidaan myös taklata oikeasti kestävyysvajetta hallituksen pitäisi perua nämä järjettömät leikkaukset ammattikoulutuksesta
arvoisa puhemies eräs ammatillisen oppilaitoksen opettaja seuraa tätä keskustelua parasta aikaa ja hän lähetti minulle sellaisen viestin jossa hän ihmetteli onkohan täällä nyt lainkaan tietoa ja ymmärrystä ammatillisen opettajan työstä tänä päivänä siitä mitä on työskennellä viisitoista viiva kuusitoista vuotiaiden nuorten kanssa oppitunnit ovat vähentyneet vuosi vuodelta ja nyt tulevaisuus tämän opettajan mukaan näyttää siltä että teoriaopinnot jäävät itsenäisesti opiskeltavaksi tai opiskelijat opiskelevat asioita keskenään tällä opettajalla oli erittäin suuri huoli oppimisvaikeuksista kärsivistä oppilaista jotka eivät välttämättä kykene ilman opettajaa itsenäisesti tätä teoria teoria asiaa opiskelemaan ja tiedot voivat jäädä vajaiksi tai sitten ne voivat olla kokonaan vääriä opettaja olikin huolissaan siitä kuka vastaa tässä tilanteessa siitä jos opiskelijalle jää vääriä tai vajavaisia tietoja kun hän siirtyy sitten sinne työelämään toinen asia on tietysti se että jos teoriaopetus ei ole riittävän laadukasta niin jatko opintoihin ei ole mahdollista edetä meillä on kuitenkin ollut meidän yhteiskunnassa se se hyvä tavoite että opiskelussa ei koskaan saisi tulla umpiperää se että on on mahdollista aina edetä asteelta toiselle edellyttää sitä että teoriaopinnot ovat riittäviä ja ja ne ovat riittävän laadukkaita
puhemies vielä lyhyesti kommentti siihen kun edustaja tolppanen ilmeisesti kuuli hieman väärin puheeni maahanmuuttajien koulutuksesta elikkä meillähän on tähän koulutukseenkin liittyen maahanmuutossa kaksi rakenteellista ongelmaa toinen ongelma on liika maahanmuutto toinen ongelma on vääränlainen maahanmuutto jotka molemmat aiheuttavat meidän koulutusjärjestelmäämme kustannuksia ja paineita esimerkiksi näitä kalliita lukutaito esiintyy paljon enemmän turvapaikanhakijoilla kuin valikoidusti maahan muuttavalla väellä eli meidän pitäisi pyrkiä ensinnäkin vähempään maahanmuuttoon toisena parempaan maahanmuuttoon jos aiomme säästää koulutuksen kustannuksissa rakenteellisesti

arvoisa puhemies harvoin kehutaan hallituksen esityksiä ja ehdotuksia mutta nyt täytyy kehua ei tätä säästöä mutta kiitän hallitusta siitä että olette tunnistaneet maahanmuuttajien tarpeen saada koulutusta ja täten myös kotoutetaan heitä paljon paremmin joten tästä suuri kiitos

arvoisa puhemies kyllä maan hallituksen puheet ja teot ovat vakavasti ristiriidassa me olemme nähneet tämän syksyn aikana sen kuinka ammatillisen opetuksen ammattilaiset opettajat ja rehtorit ja ja lastensa tulevaisuudesta huolissaan olevat vanhemmat ja erityisesti pienten kuntien sivistysalan ihmiset ovat sanoneet että näin suurta leikkausta ei voi toteuttaa niin että otetaan ensiksi rahat pois ja vasta myöhemmin uudistetaan näitä sisältöjä olen itse kiertänyt paljon maakuntia ja viesti on kaikkialta se että tämä tulee merkitsemään sitä että on vähemmän opettajia tai vähemmän koulutuspaikkoja tai yhä kauemmas meneviä koulutuspaikkoja nyt hallituksen olisi pitänyt tunnistaa se että uuden pisa tutkimuksen mukaan meillä on jo se riski että tyttöjen ja poikien väliset oppimiserot ovat kasvaneet ja myös syrjäseutujen ja kaupunkien menestyvien koulujen ja ja lähiökoulujen ja syrjäseutujen koulujen väliset oppimiserot ovat kasvaneet

peruskoulumenestykseen pitäisi pystyä panostamaan enemmän mutta pitäisi myös varmistaa se että jokaiselle nuorelle on tarjolla toisen asteen koulutuspaikka tämä leikkaus vie suomea siinä ihan väärään suuntaan meille tulee yhä enemmän koulupudokkaita yhä enemmän nuoria jotka jäävät ulkopuolelle ja sen hinta on kova jos hallitus olisi yhtään kuunnellut asiantuntijoita tätä leikkausta olisi vähintään kohtuullistettu tai lykätty nyt näin ei ole tapahtunut ja on suomalaisten nuorten koulutuksen tasa arvon kannalta todella surullista että alan ammattilaisten ääntä ei ole kuunneltu ollenkaan minun on vaikea ymmärtää että näin on tässä käynyt vaikka hallituspuolueiden kansanedustajat täällä puhuvatkin siitä että syrjäytymistä ja eriarvoistumista pitäisi ehkäistä niin eihän tässä päätöksessä ole sitä huomioitu mitenkään pelkkää puhetta mutta teot ovat toisia ja teot ovat kovia ja se on tosi surullista

arvoisa puhemies paikaltani täällä on aivan viisaasti todettu se että nyt kun sitä reformiesitystä ei ole niin on äärimmäisen vaikeaa puhua nyt pelkästään tästä rahasta sen verran nyt haluan todeta että tätä uudistusta on valmisteltu siinä on kaksi kantavaa tavoitetta työelämälähtöisyyden lisääminen ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja tästä työelämälähtöisyyden lisäämisestä kaikki ovat kutakuinkin samaa mieltä no sitten tullaan näihin

jotka sivistysvaliokunta joutuu ensi talvena ja keväänä arvioimaan ja analysoimaan mistä saadaan työpaikat tähän työelämälähtöisyyteen työnantajapuoli aidosti toteaa sen että se on ihan hyppy tuntemattomaan mistä saadaan niille työpaikoille riittävästi päteviä työnohjaajia jotka niitä nuoria siellä ohjaavat se tulee muuttamaan opettajien työn roolin aivan ratkaisevasti ja se on äärimmäisen iso muutos tämä on nyt se diplomityö mikä talvella ja keväällä on edessä eikä tässäkään kai ole kaikki sanottuna iloinen lähes onnellinen olen siitä että näin moni kansanedustaja on nyt kuitenkin

kun kuuntelen hallituspuolueiden puolusteluja sadanyhdeksänkymmenen miljoonan leikkauksille koulutuksesta jos perustelu sille että tarvitaan tämmöinen leikkaus on että maassa on vääränlaista maahanmuuttoa ja ja vääränlaisia maahanmuuttajia koulutetaan kylläpä minä olen hämmästynyt todella hämmästynyt kyllä tässä kuulkaa nytten on kysymys meidän omista nuoristamme tässä on kysymys meidän omasta olevasta sukupolvesta ja tulevista sukupolvista niistä nuorista joilla ei tällä hetkellä ole koulutuspaikkaa ja ja joilla ei tällä hetkellä ole työpaikkaa ja joilla ei ole minkäänlaista tulevaisuutta edessään he tarvitsevat koulutusta me tarvitsemme koulutusta uusille aloille tämä työelämä muuttuu koko ajan nyt pitäisi olla kärppänä paikalla etsimässä niitä koulutussuuntauksia mihin tarvitaan seuraavaksi työntekijöitä jos meiltä otetaan pois koulutuspaikat maaseudulta niin maaseutu autioituu ja peräkammarinpoikaistuu sieltä ei lähdetä minnekään sinne jäädään ja jämähdetään kun ei ole ammattia kun ei voida työn perässä lähteä mihinkään kun ei osata mitään ei elämää ole pelkästään täällä helsingissä ja uudellamaalla elämää on ihan ympäri suomen ja myös ne nuoret jotka asuvat pääkaupunkiseudun ulkopuolella tarvitsevat ammatillisen koulutuksen ja tarvitsevat ammatillista koulutusta lappilaiset pohjalaiset itäsuomalaiset

sadanyhdeksänkymmenen miljoonan leikkaukset on todella onnettomasti ajoitettu kun ottaa huomioon sen että tuo reformilainsäädäntö on tulossa sitten kaksituhattakahdeksantoista ja niin kuin täällä monet kollegat ovat todenneet tietenkin pelkäämme sitä että nyt sitten oppilaitoksissa tehdään sellaisia nopealla tempolla tapahtuvia alasajoja ja leikkauksia jotka ovat epätarkoituksenmukaisia erityisesti täällä on kiinnitetty huomiota myöskin tähän alueelliseen epätasa arvoon jota nämä leikkaukset saattavat aiheuttaa nimittäin täällä ministeri grahn laasonen on aiemmin luvannut moneen kertaan että näistä aloituspaikoista ei tulla leikkaamaan mutta silloin todennäköisesti näitä toimipisteitä näitä toimipisteitä tullaan sitten sulkemaan eri puolilla suomea ja se tarkoittaa sitten esimerkiksi juuri itä ja pohjois suomessa sitä että nämä välimatkat kasvavat näihin toisen asteen oppilaitoksiin ja me olemme juuri saaneet näitä uusimpia pisa tietoja joissa on kerrottu että erityisesti nämä tyttöjen ja poikien väliset väliset erot alkavat jo tuossa yläasteella

poikien kehitys on huomattavasti ruvennut heikentymään ja siinä mielessä tämä voi olla hyvinkin se alku sitten sille syrjäytymiskehitykselle monien poikien kohdalla edustaja jani mäkelä täällä aiemmin totesi jotenkin näin että tämän hallituksen aikana ollaan nyt toteuttamassa kielikokeilua siksi kun suomessa ei jotakin kieltä tarvittaisi jollakin alueella nyt vähän

ristiriitainen olo jäi tästä hänen heitostaan koska minä nyt ymmärrän että esimerkiksi seinäjoella tullaan tulevaisuudessa hallituksen näkemyksen mukaan hyvinkin paljon tarvitsemaan ruotsin kieltä ja tarvitaan lääkäriä ja hoitohenkilökuntaa erityisesti nimenomaan ruotsinkielentaitoisia nyt tarvittaisiin oikeastaan vähän mäkelältä selvennystä tarvitaanko

puhemies on aina välillä hyvä hieman pysähtyä ja miettiä miksi erilaisia säästöihin tähtääviä uudistuksia ja tasapainottamistoimenpiteitä tarvitaan pääsyy on yksinkertaisesti siinä että vienti ei vedä tarpeeksi hyvin uusia teollisia työpaikkoja jos vähän katsoo tilastoja on viimeisen kymmenen vuoden aikana syntynyt lähinnä vaasan energiaklusteriin hallituksen esityksiä kun lukee niin aika harvoin näkee että olisi ylipäätään peilattu suhteessa viennin toimintaedellytyksiin en tiedä ehkä viennin edistäminen ei tarpeeksi paljon kiinnosta mutta se

puhemies edustaja tolppanen valitettavasti taisi juuri poistua kuuntelemasta kehujani sillä olisin sanonut että olen hänen kanssaan täysin samaa mieltä nimenomaan asiahan on niin että suomen nuoret tarvitsevat näitä väheneviä koulutusresurssejamme ja juuri siksi mielestäni maahanmuuton aiheuttamia resurssimenetyksiä pitäisi vähentää mutta toiseen asiaan täällä mainittiin vapaa sivistystyö siinä merkityksessä että sen väheneviä resursseja käytettäisiin maahanmuuttajien kielikoulutukseen mielestäni tämmöinen vastuun sysääminen ja siirto ei missään tapauksessa voi olla oikein itsekin vapaan sivistystyön puolella tietotekniikkaa opettaneena tiedän sen työn arvon ne vähät resurssit on käytettävä monipuolisesti suomalaisten kouluttamiseen ja sivistämiseen